lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto

arvoisa puhemies hallitus esittää osana valtion talousarviota opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamista hallitusohjelman mukaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennetaan sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästö vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lukien säästö toteutetaan määräämällä ammatillisen koulutuksen rahoituksen enimmäismäärän perusteella oleva opiskelijamäärä kaksitoista pilkku neljäkymmentäneljä prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle menettely mahdollistaa säästön toteuttamisen kunkin koulutuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla joko tehostamalla toimintaa vähentämällä kiinteistöjen määrää tai vähentämällä investointeja opiskelijapaikkojen määrää ei tulla vähentämään haluan painottaa että koulutustakuu toteutuu jatkossakin jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle löytyy jatkokoulutuspaikka lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta opetus ja kulttuuriministeriön virkatyönä koulutuksen järjestäjille tekemän selvityksen mukaan oppilaitokset eivät aio toteuttaa ensi vuoden säästöjä vähentämällä aloituspaikkojen määrää ministeriön selvityksen mukaan opiskelijapaikkojen määrä pysyy hyvällä tasolla suhteessa nuorisoikäluokkaan ja työikäiseen aikuisväestöön myöskin tulevina vuosina

kiitoksia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi ja heidän ohjaamisekseen koulutuksen piiriin hallitus turvaa myös ensi vuonna etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoituksen rahoitus säilyy ensi vuonna samalla tasolla kahdessakymmenessäkuudessa miljoonassa eurossa kuten tänäkin vuonna pidän tätä tärkeänä päätöksenä sillä etsivän nuorisotyön avulla pystymme tavoittamaan kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat nuoret maahanmuuttajien koulutuspolkujen tukemiseen ja ammatillisen koulutuksen suorittamiseksi talousarvioon on varattu kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista maahanmuuttajille suunnattua ammatillista koulutusta olisi mahdollista ensi vuonna rahoittaa valtionavustuksilla joilla tuetaan noin kahdentuhannen maahanmuuttajan pääsyä ammatilliseen koulutukseen ja tukevien palveluiden piiriin arvoisa puhemies koulutus on paitsi paras keino kotoutumiseen ja integroitumiseen uuteen yhteiskuntaan myös tehokas tapa vahvistaa työllistymistä siksi hallitus jatkaa nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoittamista ensi vuonna kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla jotta vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten aikuisten pääsyä koulutukseen ja voidaan tukea perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus kytketään vuosittaisen laskentapäivän sijasta läsnäolokuukausien määrään ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden aikuisten perusopetuksen rahoitus suoritettujen kurssien määrään rahoituksen määräytyminen yhden laskentapäivän mukaan siis loppuu uudistus kannustaa kuntia järjestämään hyvät ja joustavat koulutuspolut sillä jatkossa valmistavan opetuksen rahoitus vastaa nykyistä tarkemmin toteutuneen opetuksen määrää kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahojen väliaikaisen alentamisen vaikutuksesta kuntien ja kuntayhtymien rahoitus alenisi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista osalta noin kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa muutos toteutetaan kuntien ja kuntayhtymien kannalta pääosin kustannusneutraalisti

sitä kun mainitsitte etsivän nuorisotyön ja ja tämän nuorten työpajatoiminnan että nyt kun ensi vuonna hallitus leikkaa valtavasti sieltä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa niin oletteko ottaneet ollenkaan huomioon sitä kuinka paljon nuorten syrjäytyminen ja pudokkuus tulee näiden teidän leikkauksienne takia kasvamaan ja kuinka paljon lisäystä tästä syystä olisi nimenomaan siellä moniammatillisessa työssä jota tehdään etsivässä nuorisotyössä yhteistyössä työpajojen ja muiden toimijoiden kanssa

puhemies kuten tiedämme tämä esitys on ihan puhdas säästölaki eli kyse on leikkauksesta eikä mistään rakenteellisesta uudistuksesta koulutuksen järjestäjät itse ovat arvioineet että isoissa kaupungeissa nämä säästöt tulevat näkymään siinä että lähiopetusta vähennetään ryhmäkoot kasvavat ja henkilöstöäkin vähennetään kun taas haja asutusalueilla säästöjä tehdään myöskin vähentämällä aloituspaikkoja mikä tulee tarkoittamaan sitä että koulutuksen alueellinen saatavuus heikkenee entuudestaan vasemmistoliiton näkemyksen mukaan nämä säästöt ovat selvästi ylimitoitettuja tällaisena aikana kannattaisi nimenomaan panostaa koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin mutta minä toivon että me vihdoin tänään voisimme saada ministeriltä vastauksen siihen että kun kerran haluatte säästää miksi näitä säästöjä tehdään tällä tavalla tässä marssijärjestyksessä jossa ensin viedään rahat ja vasta

ole vielä saatu ministeriltä vastausta

arvoisa puhemies voi sanoa että valtiontalouden kuntoon laittaminen edellyttää että me teemme ikäviä säästöjä voi sanoa että tässä tapauksessa voidaan puhua ikävistäkin säästöistä kun ne kohdistuvat nyt koulutuspuolelle sekin on tunnustettava että olisi parempi jos olisi voitu tehdä niin että uudistetaan ja tehdään reformi ennen kuin lähdetään leikkaamaan mutta nyt haluan korostaa kuitenkin sitä että koulutuksen järjestäjillä on kuitenkin se päätösvalta ja avaimet kädessään leikkaukset niin että se ei kohdistu sinne lähiopetukseen ja ettei kävisi niin että opetuksesta ja niistä oppilaiden resursseista lähdetään viemään nämä leikkaukset ensi sijassa nimittäin opetushallitus on tutkinut että toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa kyllä on tiivistämisenkin varaa

puhemies muutama kysymys tiedetään että tämä reformi on kaiken kaikkiaan vaikea koska säästöt toteutuvat ensi vuonna ja sitten muu lainsäädäntö tulee vasta vuonna kaksituhattakahdeksantoista mutta tässä vaiheessa muutama kysymys arvoisa puhemies miten turvataan alueellista tasa arvoa tavalla joka mahdollistaa koko ikäluokan esimerkiksi etelä suomessa ja muissa kasvukeskuksissa miten turvataan ruotsinkielisen koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta ottaen huomioon ruotsinkielisen koulutuksen pienet yksiköt laajalla alueella korkeampine kustannuksineen onko kielellistä vaikutusarviointia

tämä leikkaus on kova sitä ei ole kieltäminen mutta taustalla piilee kuitenkin hallituksen laajempi linjaus ammatillisen peruskoulutuksen uudistamisesta eikä pelkkä säästötavoite näiden säästötoimenpiteiden ja uudistusten edessä on hyvä muistaa että edelliselläkin hallituskaudella leikattiin koulutuksesta valitettavasti todella paljon siksi on nyt tärkeää kysyä ministeriltä vielä kerran vaikuttaako nuorisotakuuseen tämä säästö eli taataanko peruskoulun päättäville nuorille jatkossa se koulutuspaikka

huomiota tähän taitamattomasti tehtyyn sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaukseen ennen kuin kuin reformilainsäädäntö saadaan paikoilleen ja tietenkin totta kai leikkauksen suureen määrään tähän moni muukin kollega on täällä puuttunut mutta toisin myöskin esille alueellisen huolen nimittäin tällä hetkellä itä ja pohjois suomessa olevilla alle kuusitoista vuotiailla nuorilla on jo pisimmät välimatkat toisen asteen oppilaitoksiin ja nyt on pelättävissä että mahdollisesti säästöpaineitten kohdalla tehdään näitten erilaisten toimipisteitten lopettamispäätöksiä ja keskitetään aloituspaikkoja suurempiin keskuksiin sitä kautta on vaara että erityisesti

joista olemme kantaneet tässä salissa huolta syrjäytymiskehitys saattaa kiihtyä siitä että sitä toisen asteen oppilaitosta joutuu hakemaan yhä pidempien matkojen päästä ja kenties tulee jäätyä sinne kotikonnuille eli miten

puhemies säästöä ei sinänsä puhumalla pois saa mutta lähinnä kysymys kuuluu sitten millä tavalla säästö toteutetaan säästö toteutetaan sillä tavalla että annetaan päätösvalta oppilaitokselle katsoa se paras mahdollinen tapa jolla tämä säästö voidaan tehdä sillä tavalla ettei vahingoiteta itse opetuksen laatua mutta yhtä lailla pidetään huolta että jokainen nuori joka on siellä oppilaitoksen ovella myöskin pääsisi tulevaisuudessa opiskelemaan samaan aikaan katse on tulevaisuudessa tiedämme että reformi tulee sitä tehdään osallistaen sitä tehdään huolella siellä pohditaan millä puretaan turhaa byrokratiaa annetaan aikaa opetukseen millä tavalla tehdään laaja alaisia tutkintoja nykyisten hyvin eksaktien pienten tutkintojen sijaan siltä osin voi sanoa että on tässä hallitun askelluksen merkkejä olemassa

se oppilaitosten päätösvalta jota muun muassa edustaja lauslahti äsken peräänkuulutti tarkoittaa käytännössä sitä että oppilaitokset joutuvat säästämään joko opettajien määrässä kolmetuhattakahdeksansataa opettajaa tai opetustuntien määrässä

arvoisa herra puhemies edellisellä hallituskaudella leikattiin liikaa koulutuksesta ehdottomasti liikaa sen vuoksi itse puheenjohtajana olin monissa paneeleissa joissa jokainen puolue lupasi että koulutuksesta ei enää leikata ministeri grahn laasonen te lupasitte vielä vaalien jälkeenkin vappupuheessanne että koulutuksesta ei enää leikata ja nyt meillä on käsissä massiivinen leikkaus ammatilliselle toiselle asteelle

tätä on paikattu työpajatoiminnalla etsivällä nuorisotyöllä nuorten aikuisten osaamisohjelmalla jotka ovat kaikki hyviä ja niillä paikataan näitä ongelmia mutta arvoisa puhemies miksi te leikkaatte lähiopetuksesta mikä johtaa siihen että kaikkiin näihin joudutaan panostamaan entistä enemmän eikö olisi parempi huolehtia että valmistutaan koulusta eikä jälkikäteen laittaa laastaria päälle

arvoisa puhemies kyllä täällä salissa sillä tavalla aivan oikeasta asiasta ollaan huolissaan että koulutus on suomen tulevaisuuden merkittävin investointi tämä reformi jota nyt toteutetaan toiselle asteelle on syytä tehdä huolella enkä epäile etteikö hallitus sitä tarkoin pohtisi ja miettisi myös siitä näkökulmasta mitkä ovat suomalaisen tulevaisuuden työelämän koulutuksen todelliset tarpeet että osaammehan varmasti katsoa riittävän kauas myös siltä osin mihin ammatteihin ja minkälaiseen työelämään esimerkiksi toisen asteen ammatillinen koulutus ihmisiä tulevaisuudessa valmistaa

maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen osalta ja ylipäätään ottaen maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvän koulutuksen osalta niin että toimitaan nyt eikä liian myöhään pidän tärkeänä että tässä maahanmuuttajien koulutuskokonaisuudessa myös huomioitaisiin alueellisesti kattavasti koko suomi mutta myös ne pitkään maassa olleet kouluttamattomat maahanmuuttajanaiset jotka ovat ehkä peräti vailla kielitaitoa edelleen

puhemies suomessahan on tehty erittäin pitkäjänteistä monen vuoden työtä ammatillisen koulutuksen arvostuksen nostamiseksi mistä hyvä esimerkki on se että ikäluokasta melkein puolet valitsee ammatillisen koulutuksen reitin suhteessa lukiokoulutukseen ja mikä tärkeintä se lasikatto joka ennen oli ammatillisessa koulutuksessa päästä jatko opintoihin on myös poistettu tässä katsantokannassa työmarkkinoiden tarpeitten kannalta on tietysti huono asia että tehdään säästöjä koska se kokemus mikä minulla on käytyäni tosi monessa ammattikoulussa on se että laatu kärsii etäisyydet kasvavat ja opetuksen merkitys tässä suhteessa oppilaille tulee heikkenemään olisiko siis kuitenkin pystytty arvioimaan sekä tätä rakenneuudistusta että mahdollisia säästöjä yhtä aikaa eikä erikseen tämä kuulostaa tosi ongelmalliselle rakenteelle samoin se että me emme pitäisi huolta siitä että tämä jatko opintokelpoisuus säilyy tulevaisuudessakin

puhemies haluan minäkin yhtyä niihin onnitteluihin mitä täälläkin salissa on kuultu siitä että suomalainen tiedemies sai taloustieteen nobelin onnittelut bengt holmströmille uskon että kaikki tässä salissa siihen yhtyvät korkeatasoinen taloustieteellinen keskustelu on edellytys myös hyvälle päätöksenteolle ja tieteen ja sivistyksen pitää olla suomalaisen yhteiskunnan ytimessä asiantuntijat ovatkin olleet hyvin huolissaan siitä että hallitus on leikannut korkeakouluista ja tutkimuksesta ja tuotekehityksestä niin paljon että tieteen tulevaisuus on siinä mielessä vaakalaudalla ja moni nuori lahjakas tutkija joko on lähtenyt tai harkitsee lähtöä ulkomaille tunnen heitä paljon ja heidän kanssaan olen käynyt keskusteluja ja jos haluaa urallaan edetä niin moni joutuu tätä vakavissaan miettimään näin ollen kysyn nyt ministeriltä eikö nyt olisi aika perua nämä korkeakoululeikkaukset helsingin yliopistoon suomen maineikkaimpaan yliopistoon kohdistuu lisää leikkauksia apteekkikompensaation poiston myötä ensi budjetissa joten voitaisiinko lisätä rahoitusta korkeakouluihin ja miten te näette että tätä korkeakoulujen tilannetta voidaan parantaa

minäkin onnittelen bengt holmströmiä talouden nobelista ja edustaja gustafssonin tavoin totean että hänellä on erittäin paljon erittäin hyviä ajatuksia jo mainittujen koulutussäästöjen vahingollisuuden ohella hän on kiinnittänyt huomiota muun muassa työmarkkinoiden uudistamiseen ja paljon myös työnteon kannustimiin toivottavasti edustaja gustafsson

myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille östman krista kiuru ja ala nissilä ja sen jälkeen ministerille puheenvuoro

arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ihmettelee monien professorien dosenttien ja nobel palkinnon saajan tapaan ammatilliseen koulutukseen kohdistettujen rajujen säästöjen ajoittamista jo ensi vuodelle vaikka reformilainsäädäntö tulee voimaan vasta vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa säästöjähän on mahdotonta tehdä hallitusti ja strategisesti kestävällä tavalla kun reformin linjaukset eivät vielä ole tiedossa aivan niin kuin edustaja essayah totesi kiireellisesti toteutetut leikkaukset johtavat harkitsemattomiin ja aluepoliittisesti vahingollisiin ratkaisuihin päätös vaikuttaa myös heikentävästi työllisyystilanteeseen onko hallitus oikeasti pohtinut miten suomella olisi varaa toteuttaa näin huono esitys tässä tilanteessa

puhemies hyvä vanha ohjenuorahan on se että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty nyt kun tätä menoa tässä ollaan seurattu kohta puolitoista vuotta niin tämän ammatillisen koulutuksen reformin suhteen ei kyllä voi sanoa että näin olisi erityisen huolissani siitä tietääkö kukaan suomessa mihin tämä esitys joka nyt on jaettu tähän pöydälle johtaa me olemme valtiovaroissa ja sivistysjaostossa erityisesti kiinnittäneet tähän huomiota kuinka paljon aloituspaikkoja todellisuudessa nyt lähtee tässä esityksessä sanotaan että se voi olla pahimmillaan kahdeksantoistatuhatta kahdeksantoistatuhatta aloituspaikkaa minä en tiedä onko eduskunta ajatellut että se on siis kolmannes nuorisoikäluokan aloituspaikoista tai jos ei se ole niistä pois niin se on koko aikuiskoulutuksen ikäluokasta pois minä olen todella pahoillani ministeri että te samaan aikaan kun hallitus pyrkii lisäämään työllisyyttä ja työllisyysastetta lisäätte työttömyyttä on käsittämätön ajatus että ei tässä tilanteessa mietitty voidaanko aloituspaikkoja lopettaa vaan annoitte kentälle mahdollisuuden aloituspaikkojen lopettamiseen miksi

arvoisa herra puhemies budjetin toiseksi suurimmassa pääluokassa opetus ja kulttuuriministeriössä on jouduttu tekemään säästöjä ja niin kuin edustaja zyskowicz totesi ei tässä ole enää poliittisen pelin paikka vaan nyt pitää mennä eteenpäin tässä eduskunnassa on hyvin tärkeätä katsoa näitten päätösten vaikuttavuutta niin valiokunnassa kuin jaostossa myöskin tämä opetuksen tiivistäminen on yksi mahdollisuus meidän pitää myöskin katsoa sitä että kun monilla aloilla toisen asteen koulutuksessa on isoja vaatimuksia esimerkiksi turun suunnassa kun siellä laivakauppa käy ja varasto vaihtuu se vaikuttaa aina lokalahdelta loimaalle saakka niin siinä on tärkeätä nyt myöskin saada metallialan koulutusta riittävästi koska kysyntää on nuoria sinne töihin

ja vielä ennen ministeriä edustaja henriksson

arvoisa puhemies saimme eilen ja saamme tänäänkin ylpeillä siitä että suomi on saanut tuoreen nobelin palkinnon saajan elikkä professori bengt holmströmin ja hän on muistuttanut meitä kaikkia siitä että nyt ei pitäisi leikata koulutuksesta kuitenkin meillä on nyt edessä tilanne jossa toisen asteen koulutuksesta leikataan rajusti ja se mikä on pahinta on että leikataan ilman selkeää tiekarttaa millä tavalla nämä leikkaukset tullaan toteuttamaan ja miten tässä tulee käytännössä käymään ministeri grahn laasonen onko teillä selkeä suunnitelma siitä miten tämä tehdään niin että eriarvoisuus ei tule lisääntymään niin että myös taataan se että jokaisella suomalaisella nuorella on mahdollisuus saada toisen asteen ammatillinen koulutus tulevaisuudessa

arvoisa puhemies lämpimät onnittelut taloustieteilijä bengt holmströmille ansaitusta kansainvälisesti arvostetusta tunnustuksesta meillä on paljon opittavaa häneltä ja itse asiassa hallitus käynnisti jo bengt holmströmin ja kahden muun talousviisaan suositusten mukaisesti

aloittanut työnsä joitakin viikkoja sitten ja tulen esittämään hallitukselle että että suomi pääomittaisi yliopistojaan ja vahvistaisi sitä kautta myöskin luottamusta hallituksen visioon siitä että suomi on jatkossakin korkean osaamisen ja koulutuksen ja tutkimuksen maa ammatillisen koulutuksen säästöistä on pakko todeta se että ne ovat perua edelliseltä hallitukselta tämä on käyty tässä salissa monta kertaa jo läpi mutta edellinen hallitus päätti kahdensadankuudenkymmenen miljoonan euron säästöistä ammatilliseen koulutukseen sosialidemokraattisen opetusministerin johdolla ja silloin koko hallitus tietysti sitoutui rakennepoliittisen ohjelman myötä siihen niin että kaikki eduskunnassa mukana olevat puolueet ovat näihin säästöihin sitoutuneet valitettavasti tämä rakenteellinen uudistus jäi edellisellä hallituskaudella kokonaan tekemättä ja säästöt siirtyivät sitten seuraavan hallituksen murheeksi ja minun pöydälleni ja me olemme nyt valmistelemassa ammatillisen koulutuksen reformia jolla pyritään parantamaan ammatillisen koulutuksen valmiuksia vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin purkamalla sääntelyä vahvistamalla koulutuksen osaamisperusteisuutta lisäämällä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista vähentämällä koulutuksen keskeyttämistä ja niin edelleen ja korostan sitä että tämän esityksen myötä koulutustakuu ei ole vaarassa eli jokaiselle toisen asteen päättäneelle nuorelle turvataan koulutuspaikka toiselta asteelta joko lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta myöskin tämän esityksen jälkeen ja jos joku tässä salissa on vähentänyt aloituspaikkoja niin se on kyllä edustaja krista kiuru tämän esityksen myötä sen tiedon mukaan mitä olemme koulutuksen järjestäjiltä saaneet koulutuksen järjestäjät eivät tule näitä säästöjä toteuttamaan vähentämällä merkittävästi aloituspaikkoja vaan hakemalla säästöjä rakenteista ja seinistä ja myöskin koulutuksen toteuttamisen tavoista hallitus turvaa myöskin etsivän nuorisotyön ja työpajojen rahoituksen ja pyritään sitä kautta ehkäisemään syrjäytymistä ja tosiaan uuden rahoitusmallin myötä sitten kaksituhattakahdeksantoista esimerkiksi koulutuksen keskeyttämistä voidaan vähentää minkä tavoitteena on se että meillä olisi jatkossa tulevaisuudessa vähemmän nuoria koulutuksen ja työelämän ulkopuolella kaikkein tärkein asia on saada suomen työllisyys ja talous nousuun jotta näiltä leikkauksilta voidaan tulevaisuudessa välttyä se on se isoin kysymys ja asia mihin meidän täytyisi kaikkien kiinnittää täällä ihan erityistä huomiota

tehty aloituspaikkoja lopettamalla minusta se on aika suuri viesti tälle uudellekin hallitukselle varsinkin kun silloiset kaksi oppositiopuoluetta ovat nykyään hallituksessa kokoomuksen halua säästää aloituspaikoista en yhtään ihmettele koska äänestitte sen puolesta jo viime hallituksessa mutta täällä eduskunnassa otettiin kantaa että aloituspaikkoja vähentämällä ammatillisen koulutuksen uudistamista ei tehdä ja nyt ministeri me olemme peränneet sitä miksi te esititte sitä että satayhdeksänkymmentä miljoonaa tulee ensin ja vasta sen jälkeen kehitetään uudistaminen ja kehittäminen ei ole sitä että säästetään jostain syystä nämä kaksi sanaa liittyvät teidän toimintaanne erityisellä tavalla uudistaminen on tullut teille vain säästämiseksi ja näin ei pitäisi olla nyt kysyn vielä miksi aloituspaikoista säästetään

useassa puheenvuorossa nostettu esille tämä epäsuhta tai epäjärjestys siinä että mennään leikkaukset edellä ja sen jälkeen reformi on aika ilmeistä ainakin täältä päin katsottuna että siinä meillä on semmoinen harmaa alue leikkausten ja reformin välillä mistä kukaan ei pysty kunnolla ennustamaan mitä sillä välillä tapahtuu ja mikä sen välin tapahtumien seuraus on nyt kun tuodaan tämä huoli esille niin itse ainakaan en koe että ministeri ottaisi kunnolla koppia siitä huolesta jos on sellaista tietoa millä tämä huoli voidaan hälventää tai poistaa hyvin konkreettisesti vai onko kysymys siitä että hallitus on valmis näitä riskejä ottamaan ja katsomaan miten siinä harmaalla alueella ja välillä käy toinen asia arvoisa puhemies jonka halusin vielä nostaa esiin edustaja saarikko toi aikaisemmassa puheenvuorossa kun puhuttiin maahanmuuttajista ja ja ammatillisesta koulutuksesta esiin tärkeän pointin kotona olevista naisista viesti on hirveän selkeä että kotona on vielä paljon naisia jotka saattavat olla jopa luku ja kirjoitustaidottomia ja olisi tärkeätä että myös ammatillisen koulutuksen puolella mietittäisiin miten tätä ryhmää voidaan tavoittaa niin kielikoulutuksen kuin myöskin ammatillisen taidon näkökulmasta

grahn laasonen kertoi että näitä säästöjä nyt on pakko tehdä koska edellisen hallituksen rakennepoliittinen kokonaisuus kaatui jos näin on niin miksi te ette kertonut tästä vaaleissa miksi te menitte tässä välissä lupaamaan että koulutuksesta ei enää leikata kun hyvin oli tiedossa silloin että se edellinen kokonaisuus kaatui viime hallituskauden loppupuolella sitten tässä edustaja lauslahti aikaisemmin sanoi että on myös kyse siitä miten säästöt toteutetaan juuri näin nyt te toteutatte sitä mahdollisimman huonolla tavalla kun säästöjä tehdään vuosi ennen kuin ammatillisen koulutuksen sisällöllinen sisällöllinen reformi astuu voimaan mikä tarkoittaa että koulutuksen järjestäjillä ei ole välineitä toteuttaa näitä leikkauksia mitenkään muutoin kuin leikkaamalla aloituspaikkoja lähiopetusta tai henkilöstöä

arvoisa puhemies kahdeksassa vuodessa meille on kertynyt seitsemänkymmentä miljardia euroa velkaa ja on todella ikävää että edellinen hallitus siirsi nämä säästöt nyt meille koska tämä reformi on erittäin haastava tehdä

tämän hetken ammatillinen koulutus ei vastaa vastaa työelämän tarpeisiin ja työelämän muutoksiin esimerkiksi metallialalla on pula työntekijöistä ja opiskelijoista kysyisinkin arvoisalta ministeriltä millä tavalla nyt yritykset tulevat myös mukaan tähän reformiin koska meidän pitää saada ammatillinen koulutus sille ansaitsemalleen tasolle ottaen huomioon miten euroopassa ammatillinen koulutus on arvostettua meillä ei suomessa olla vielä

arvoisa puhemies yhdyn onnitteluihin nobelisti bengt holmströmille eilinen päivä oli todella hieno päivä päivä ja hänen sanomisissaan on paljon tutkimisen arvoista mutta tämä hänen pitkäaikainen huolensa koulutuksen ja tutkimuksen merkityksestä on kyllä joka luo erityistä merkitystä viime vaalikaudella sain olla eduskunnan puhemiehen vaativassa tehtävässä ja seurata sekä salin että valiokuntien työtä ja kun vaalikausi päättyi niin mieleeni jäi että eduskunnan sivistysvaliokunnassa kokouksesta poistumalla estettiin tämän ammattikoulutuksen rakenneuudistuksen käsittely valiokunnan kokouksesta poistumalla estettiin käsittely jolloin tämä raukesi käsittääkseni sieltä poistuivat sekä keskustan että perussuomalaisten edustajat ja nyt kyllä hieron silmiäni että voiko olla totta että tämä lakiesitys on täällä sen jälkeen kun keskusta ja perussuomalaiset ovat hallituksessa tänne se tulee ja lähes kaksisataa miljoonaa viedään luotan siihen että edustaja puumala agitoi joukot poistumaan jälleen

koulutuksen erityisesti nyt ammatillisen koulutuksen säästöt ovat erittäin harmillisia mutta tämä hallituksen esitys ei ole sama kuin edellinen me emme lähde ensimmäiseksi esittämään että koulutuksen aloituspaikkoja pitää vähentää vaan koulutuksen järjestäjät pystyvät itse miettimään miten toteuttaa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista säästöt istun itse oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä ja meillä on selvät sävelet miten säästöt toteutetaan ne ovat kipeitä tietysti tarkoittavat yt neuvotteluita tilojen ja laitteiden tehokasta käyttöä ja ja vähentämistä opintoaikojen tiivistämistä eli löysät pois niin sanotusti sieltä oppisopimuskoulutusta työssäoppimisen lisäämistä kaikkeen tähän koulutuksen järjestäjät ovat sitoutuneet he ovat myöskin mukana rakentamassa tätä tulevaa reformia innokkain mielin säästöt ovat tietysti pahoja mutta uudistus on

arvoisa puhemies sehän on hyvä että oulussa tiedetään miten tulisi säästää ja miten tulisi kohdentaa nämä säästöt mutta minä voin vakuuttaa teille että aika monella paikkakunnalla ei tiedetä tätä tiekarttaa miten edetä mitä toimintaa lainsäädäntö tuo tullessaan mitä tämä uusi rahoituslaki tuo tullessaan mitä se käytännössä tarkoittaa on ihan turha yrittää täällä sysätä vastuuta edelliselle kaudelle ei se ollut meidän esimerkiksi rkp hallituspuolueena me olimme viemässä tätä reformia silloin ihan loppuun asti ihan muut tahot kaatoivat sen ja nyt ollaan sitten tässä suossa arvoisa puhemies haluaisin vielä kysyä miten turvataan alueellista saavutettavuutta ja saatavuutta ja ja myös miten turvataan

arvoisa puhemies tähän alueelliseen tasa arvoon on kyllä pakko palata koska tähän me emme saaneet ministeriltä vastausta minä uskon kun ministeri sanoi että aloituspaikkoja ei tulla vähentämään mutta se tarkoittaa varmasti monella alueella suomessa erityisesti itä ja pohjois suomessa sitä että silloin keskitetään toimipisteitä ajetaan alas ja välimatkat näihin toisen asteen oppilaitoksiin kasvavat näillä nuorilla opiskelijoilla asia joka tässä keskustelussa ei vielä ole tullut esille haluaisin että ministeri kommentoi myös sitä on vapaan sivistystyön leikkaukset jotka johtuvat näistä kiky sopimuksista monet kansanopistot joitten taustalla on ideologinen aatteellinen esimerkiksi kristillinen arvomaailma ovat ihmeissään näistä lisäleikkauksista

arvoisa puhemies viides kymmenettä vietettiin maailman opettajien päivää ja monet kansanedustajat vierailivat eri oppilaitoksissa ja itsekin vietin eilen peräti viisi tuntia ammatillisen koulutuksen asioita pohtiessa opettajien ja oppilaitten kanssa yhdessä kuitenkin yksi tämmöinen asia mikä minulle aika korostuneesti jäi mieleen oli se että kyllähän ammatillinen koulutus poikkeaa monesta muusta koulutusinstituutiosta siinä että heidän yksi tarkoitus on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ottaa koppia niin sanotusti henkilökohtaisen henkilökohtaisen ohjauksen kautta auttaa niitä nuoria hieman vaikeuksia siinä elämäntilanteessa pysyä opetuksessa ja porukoissa mukana nyt kun ministeri täällä nosti esille tämän etsivän nuorisotyön ja ja työpajojen rahoituksen niillä on käsittääkseni osittain sama tarkoitus niin mitä ministeri on mieltä pitäisikö näiden tahojen sitten arvioida kokonaisuutta yhdessä ettei tule päällekkäistä työtä että jos yksi vähän hatara verkko pettää niin siellä on toinen hatara verkko vastassa että katsottaisiin nämä määrärahat missä ne tuottavat järkevimmän lopputuloksen
lupasin viimeisen puheenvuoron tähän debattiin edustaja gustafssonille tosin huomasin että hänellä on täällä varsinainen puheenvuoro ensimmäisenä mutta hän selviytynee molemmista mistä syystä myönnän hänelle myös vastauspuheenvuoron olkaa hyvä
harjoitus tekee mestarin sanotaan ydinkysymyshän on nyt käynyt selville ja se on se että ensin tehdään mammuttimaiset säästöt sen perään tulee vuoden kahden jälkeen uusi tutkintorakenne ja uusi toimintalainsäädäntö tässä hallitus tekee väärällä asialla politiikkaa tämä on nyt iso hyppy tuntemattomaan esimerkki täällä todettiin oulusta että hommat on hanskassa jouduin pirkanmaalla seuraamaan tilannetta jossa eräs merkittävä oppilaitos on vähentämässä entisestään lähiopetusta johtuen näistä säästöistä tämä lähiopetuksen vähentäminen on kaikkein polttavin kysymys vielä kymmenen viiva viisitoista vuotta sitten ammattikoululainen opiskeli viiva kolmekymmentäviisi tuntia tehokkaasti

ministerillä pöntöstä neljä minuuttia maks

arvoisa puhemies kiitoksia keskustelusta se on värikästä niin kuin saliin kuuluukin näistä leikkauksista niin kuin sanottua ovat vastuussa kaikki eduskuntapuolueet kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet päättämässä ammatillisen koulutuksen leikkauksista oppositiosta käsin on tietysti enemmän vapauksia kritisoida näitä esityksiä mutta haluan kuitenkin muistuttaa siitä että esimerkiksi sosialidemokraatit jotka viime kaudella näitä leikkauksia ajoivat rakennepoliittisessa ohjelmassa sekä valtiovarainministeri että opetusministeri puolueena vielä tämän hallituskauden alussa oppositiosta käsin ilmoittivat että että olisivat nämä säästöt toteuttamassa mikäli olisivat hallituksessa joten eiköhän keskityttäisi nyt näiden tosiasioiden jälkeen tähän kokonaisuuteen ja sen sisältöön ja siihen miten me voisimme tässä vaikeassa suomen taloustilanteessa vahvistaa ammatillista koulutusta ja viedä sen sisältöä parempaan suuntaan ja eteenpäin se on aivan totta ja olen monta kertaa tässä salissa sen todennut että aikataulu on haastava ja siitä on myöskin käyty vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen kentän kanssa siitä syystä me tällä hetkellä teemme kovasti töitä jotta saisimme tämän ammatillisen koulutuksen reformilainsäädännön lausunnoille

ammatillisesta koulutuksesta voi edetä halutessaan elämässä myöskin vielä jatko opintoihin päästä ihan vaikka tohtoriksi asti jos niin haluaa ja opiskeluintoa riittää eli tästä jatko opintokelpoisuudesta tulemme pitämään tiukasti kiinni täällä on noussut esiin myöskin alueellinen tasa arvo sen toteutuminen tämän reformin ja ja säästöjen myötä sitä on laajasti arvioitu näissä vaikutusarvioissa tässä lainsäädännössä on ja joista voi voi kuitenkin todeta sen että alueellinen tasa arvo toteutuu tämänkin esityksen jälkeen samoin kielelliset oikeudet ja mitä on tullut aloituspaikkojen määrään ja siihen liittyviin lukuihin niin pyydän edustajia tutustumaan tämän lakiesityksen perusteluihin siellä on esitetty vaikutusarvioissa ne suunnitelmat joita koulutuksen järjestäjillä on saamansa vapauden myötä itse sopeuttaa sitä toimintaansa sieltä on hyvin luettavissa se että koulutustakuu ei ole tämän esityksen myötä vaarassa ja toivon ettei enää käytettäisi lukua kahdeksantoistatuhatta aloituspaikkaa koska sille ei löydy mitään perustetta näistä vaikutusarvioista ja koulutuksen järjestäjien kanssa käydystä dialogista ja myöskään siitä siitä palautteesta mitä sieltä kentältä ollaan saatu eli koulutustakuusta on laaja yhteinen näkemys että siitä halutaan pitää kiinni jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle turvataan toisen asteen koulutuspaikka ja paikkoja riittää tämän esityksenkin jälkeen mutta sitten tämä tärkein asia liittyy tähän ammatillisen koulutuksen reformin sisältöön jota nyt valmistellaan ja siihen mitä siinä voimme tehdä ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi sen lain

vielä arvoisa ministeri näihin tärkeisiin aloituspaikkoihin edellisessä puheenvuorossa totesitte että aloituspaikkoja ei merkittävästi vähenny no se jää nyt nähtäväksi mutta meidän huoli siitä miten aloituspaikkojen käy on täysin oikeutettu ja perusteltu

useat asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen että totta kai oppilaitokset pyrkivät pitämään nuorten aloituspaikoista kiinni jo terve ja vastuukin sanoo että näin on mutta sitten käy sillä tavalla että ammatillisen aikuiskoulutuksen volyymia ja aloituspaikkoja ollaan supistamassa tästä on näyttöä ja tietoa no ei sekään ole tietysti oikein minulla ei ole nyt mukana sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tähän asiaan liittyvää taustamuistiota vaan minulla on kädessäni hallituksen esitys käyn täältä lopusta muutamia lausuntoyhteenvetoja lävitse mitä asiantuntijatahot ovat antaneet tästä hallituksen esityksestä ensimmäisenä nämä antajat pitivät koulutukseen kohdistuvia säästöjä mittavina useimmissa lausunnoissa vaadittiin säästöistä luopumista tai vähintään niiden vaiheistamista useammalle varainhoitovuodelle useimmat lausunnonantajat katsoivat että toimintalainsäädännön uudistaminen ja säästöjen toteuttaminen pitäisi toteuttaa samanaikaisesti no totta kai näin pitäisi tehdä

en minä nyt niinkään kanna metallialan koulutuksesta huolta ne ongelmat ovat alueellisia ja paikallisia ja ne ovat hoidettavissa mutta meillä on paljon semmoisia pienempiä toimi ja ammattialoja jotka voivat joutua hankalaan tilanteeseen näitten säästöjen takia sitten useat lausunnonantajat olivat huolissaan leikkausten vaikutusten heijastumisesta koulutukseen pääsyyn erityisesti harvaan asutuilla alueilla sekä säästöjen vaikutuksista ja ohjauksen saatavuuteen ja laatuun tasa arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta vaikutusarviointia pidettiin muutamassa lausunnossa puutteellisena no tuossa vastauspuheenvuorossani otin esille tämän kenties kaikkein tärkeimmän haasteen mikä ammatillisella koulutuksella on se liittyy opetuksen laatuun meillä monet työnantajat perustellusti sanovat ja ottavat kantaa siihen että tutkinnon suorittaneet nyt ole vielä kaikki ihan päteviä no eivät tietysti kaikki olekaan me tiedämme sen että ammattimieheksi tulee vasta kun on kolme viiva viisi vuotta työelämässä mutta tosiasia on se että tämä lähi ja kontaktiopetuksen määrän radikaali vähentyminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on johtanut siihen että useimmat ammattiin opiskelevat tekevät kolme pilkku viisi viiva neljä päiväistä työviikkoa sanotaan että opiskelkaa perjantai kotona

tämä on vakava kysymys ja me tulemme sivistysvaliokunnassa tarttumaan tähän nimimerkillä tositarkoituksella hallitus ei pääse tästä kysymyksestä helpolla voin vakuuttaa sen pitkän linjan koulutus ja sivistyspoliitikkona

vielä lopuksi aika aika päättyy edellisen hallituksen silmäterä oli ministeri ihalaisen valtioneuvoston jäsenten tämä nuorten aikuisten osaamisohjelma meillä on kolmekymmentä vuotiasta nuorta joilla ei ole ammattitutkintoa käynnistimme tämän ohjelman joka kaikissa yhteyksissä on saanut erinomaisen arvion ja palautteet no mitä tekee hallitus leikkaa sen määrärahoja yli kolmekymmentä prosenttia no kikyssä nyt saatiin kymmenen miljoonaa takaisin onneksi kikylle muuten olisi

arvoisa puhemies edustaja gustafsson totesi debatissa että harjoitus tekee mestarin ja mielestäni ministeri grahn laasonen on kysymyksiin vastaamatta jättämisen mestari jos koulutusleikkauksiin on se että edellisen hallituksen rakennekokonaisuus kaatui niin miksi te ette kertoneet näistä teidän leikkaussuunnitelmistanne vaaleissa päinvastoin te annoitte suoran lupauksen olla leikkaamatta koulutuksesta ja toistitte vielä tämän lupauksen vaalien jälkeen ja sitten edustaja zyskowicz kehtaa syyttää oppositiota tässä salissa poliittisesta pelistä me emme ole vieläkään saaneet vastausta kysymykseen siitä miksi näitä säästöjä toteutetaan ennen kuin tämä reformi astuu voimaan eli miksi tämä valittu jaksotus on tämänkaltainen arvoisa puhemies meillä ei ole varaa jatkaa suomessa koulutusleikkausten tiellä ylisuuret leikkaukset koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen heikentävät maan kasvunäkymiä

ja menestymisen mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä seuraukset näistä koulutusleikkauksista tulevat näkymään pitkään ammatillisen koulutuksen leikkaukset uhkaavat kaiken lisäksi vaikeuttaa koulutukseen pääsyä ja lisätä keskeyttäneiden määrää entisestään leikkaukset uhkaavat siksi pahentaa syrjäytymistä uusimman koulutusta vertailevan oecd selvityksen mukaan yli viidennes nuorista suomalaista miehistä on ilman työtä ja koulutusta ja tämä määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta kaksituhattaviisi nämä leikkaukset tulevat ainoastaan kiihdyttämään tätä kehitystä sen lisäksi ylisuuret leikkaukset koulutuksesta ja opintotuesta myös antavat tämän maan nuorille signaalin heille annetaan nyt siitä että hallitus ei arvosta koulutusta eikä ole valmis panostamaan nuorten hyvinvointiin ja riittävään toimeentuloon leikkaukset ovat myös ristiriidassa hallituksen ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteiden kanssa kun vierailin ammatillisessa oppilaitoksessa joensuussa opettajat painottivat että lähiopetuksen vähentäminen näkyy heikompana osaamistasona heikompi osaamistaso taas vaikeuttaa työssäoppimiseen pääsyä eli koulutuksen laadun heikentäminen vaikeuttaa suoraan työpaikoilla ta pahtuvan oppimisen lisäämistä ammatillisella puolella opiskelijat käyttävät työkoneita ja välineitä itsenäisesti eri puolilla opetustilaa ja opettaja on vastuussa koko ryhmän turvallisuudesta ja oppimisesta ryhmäkokojen kasvattaminen tällaisessa opetustilanteessa vaikuttaa suoraan oppimistuloksiin ja myöskin oppilaiden työturvallisuuteen arvoisa puhemies ammatillista koulutusta on syytä kehittää ja uudistaa sisällöllisesti siirtyminen kohti laaja alaisempia tutkintoja joustavuuden lisääminen ja osaamisperustaisuuden vahvistaminen ovat koulutuksellisesti tärkeitä ja kannatettavia tavoitteita vasemmistoliitto haluaa kehittää nuorille nuorille suunnattua oppisopimuskoulutusta kaksi plus yksi mallin pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta siinä yhdistyvät sekä oppilaitoksessa tapahtuva opetus että työelämälähtöinen opiskelu työpaikalla ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä on myös puhuttu paljon opintopolkujen henkilökohtaistamisesta ja koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistamisesta näidenkään tavoitteiden yhteydessä ei saa unohtaa ammatillisen koulutuksen kasvatustehtävää suomen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee iso joukko suomalaisia nuoria joilla on muiden nuorten opiskelijoiden tavoin myös tarve tuelle yhteisöllisyydelle ja vuorovaikutukselle niin muiden opiskelukavereiden kuin aikuisten kanssa

arvoisa puhemies kun koulutusta ei arvosteta se näkyy kaikessa

täysin kohtuuttomia koulutusleikkauksia tuntuu siltä että tässä ollaan nyt taas rikkomassa jotain jonka arvoa ei täysin ymmärretä ammatillisen koulutuksen merkitys tälle maalle on täysin mittaamaton näissä kouluissa kasvavat ne osaavat ammattilaiset jotka pyörittävät tätä maata samalla näissä kouluissa ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja autetaan maahanmuuttajanuoria kotoutumaan suomeen erityisen kohtuuttomia nämä lähes kahdensadan miljoonan leikkaukset ovat sen takia että ammatillisesta koulutuksesta on jo aiemminkin leikattu ihan liikaa lähiopetuksen määrää on vähennetty ja toimipisteverkkoa on karsittu tämä on asia jossa yksikään puolue tässä salissa ei arvoisa puhemies täällä aikaisemmin vakuutettiin meille että että kyllä näissä oppilaitoksissa ja kunnissa tiedetään miten nämä massiiviset leikkaukset tullaan toteuttamaan voin kyllä vakuuttaa että ei tiedetä kun helsingissä käsiteltiin tätä opetusministerin esitystä kyllä tunnelmat olivat aika pelokkaat huolestuneet ja huonot helsingin lausunto niin kuin aika monien muidenkin kuntien on tyrmäävä ja vaikka ministeri täällä toista vakuuttaa kyllä meillä on pelkona se että jos näin massiiviset leikkaukset tehdään suorina leikkauksina se tulee tarkoittamaan opetuspaikkojen vähennystä jopa tuhannet opettajat pelkäävät tällä hetkellä työpaikkansa puolesta se tulee tarkoittamaan suurempia ryhmiä ja se tulee tarkoittamaan vähemmän ja huonompaa opetusta samalla kun näitten säästöjen seuraukset astuvat voimaan peruskoulun päättävien ikäluokka tulee helsingissä kasvamaan yli tuhannellakolmellasadalla nuorella siis pelkästään helsingissä meillä on kaupungissa käytössä kaikki järjestysluvan mukaiset opetuspaikat mutta silti silti meillä on yli kaksikymmentätuhatta nuorta ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa samaan aikaan kun meidän pitäisi ehdottomasti lisätä näitä aloituspaikkoja kyllä näin suuri rahojen vienti luo kuntiin pelkoa siitä että se ohjaa meitä täysin toiseen suuntaan eli vähentämään näitä paikkoja että nuorten miesten syrjäytymisvauhti on hälyttävällä tasolla ja joka viides suomalaismies ei opiskele tai on ilman työtä tämä esitys tulee kasvattamaan näiden nuorten miesten määrää tämä esitys iskee kaikista kipeiten kaikista heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin arvoisa puhemies parhaimmillaan on käynnissä ammatillisen koulutuksen valtava uudistustyö jota minä kaikki vihreät olemme olleet kannattamassa tästä uudistuksesta voi hyvinkin seurata paljon parempaa laatua ja niitä paljon kaivattuja säästöjä nyt tehtävistä leikkauksista tekee erityisen järjettömiä se että niillä isketään kouluihin juuri kesken tämän tärkeän kehitystyön miten koko toiminta voidaan uudistaa kun perustoiminnalta vedetään matto jalkojen alta tästä te ette opetusministeri voi syyttää aikaisempia hallituksia tai mennä kenenkään muun selän taakse tämä on teidän päätöksenne

näille massiivisille leikkauksille tässä ei uudisteta tässä romutetaan viimeistään ammatillisen koulutuksen jättileikkaukset osoittavat ettei hallitus edes yritä hakea kestäviä säästöjä ja modernisoida toimintatapoja leikkaaminen on itseisarvo arvoisa puhemies on päivänselvää ettei koulutuksesta ja opiskelijoista leikkaamalla synny tähän maahan yhtäkään työpaikkaa tai ripaustakaan kasvua on turha puhua koulutuksen digiloikasta ja opiskelijoiden kansainvälisyydestä kun samalla koulutuksen perusedellytykset romutetaan itse pidän hienona sitä että etsivään nuorisotyöhön panostetaan mutta meidän pitäisi pyrkiä täällä siihen että niitä etsittäviä nuoria olisi vähemmän ja tämä esitys arvoisa puhemies luo heitä lisää

arvoisa herra puhemies edustaja kari loi niin dramaattisen ja kauhistuttavan kuvan nyt käsittelyssä olevasta esityksestä että se pakottaa kysymään miten on mahdollista että viime vaalikaudella vihreät olivat hallituksessa marraskuun kahdeskymmenesyhdeksäs päivä kaksituhattakolmetoista hyväksymässä hallituksen päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta joka sisälsi vastaavan

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen ensi vuodelle suunnitellut säästöt ovat järjettömiä etenkin kun ne tehdään ennen rakenneuudistuksia järjestys on siis väärä ministeri ole täällä pystynyt antamaan mitään järkevää selitystä miksi toimitaan näin vaikka sitä häneltä on useaan otteeseen kysytty kun kaikki muut koulutukseen kohdistuvat säästöt toteutuvat niin pitkän aikavälin seuraukset ovat koko yhteiskunnalle negatiivisia asiantuntijoiden mukaan riskinä on että osaamistason heikennys heikentää kilpailukykyämme ja koulutuksellinen eriarvoisuus kasvaa ja se syventää yhteiskunnan kahtiajakoa entisestään ensimmäisen kerran sataan vuoteen koulutustasomme kääntyy laskuun kaikki asiantuntijat sekä kotimaassa että myös kansainvälisesti pitävät näitä leikkauksia erittäin kyseenalaisina suomen tulevaisuuden kannalta arvoisa puhemies on täällä kertonut että ammatillisen koulutuksen säästöt valmistellaan hyvässä yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja homma on niin sanotusti hanskassa minä tapaan säännöllisesti kahden ammatillisen oppilaitoksen opettajia ja he kertovat kyllä nyt ihan jotain muuta oppilaitoksissa mietitään oppituntien vähentämistä itsenäisen opiskelun lisäämistä ja sitä mitä asioita opiskelijat voisivat opiskella keskenään ilman opettajaa opetuksen laatua ollaan heikentämässä ja oppituntien määrää pienentämässä olen itse toiminut ammatillisessa koulutuksessa opettajana aikoinani ja ja kyllä voin todeta että ammattia ei opita verkkokurssilla etäopiskeluna tai opiskelijatovereiden kanssa ryhmätöitä tekemällä ja nyt opettajat pohtivat että näitä asioita tulee ensi vuonna entistä enemmän opetusta ei voi myöskään kokonaan siirtää työpaikoille koska siellä ei ole valmiuksia opettamiseen ja työpaikoilla oppii vain yhden toimintatavan ja koulussa opettajan ohjauksessa opitaan ajattelemaan laaja alaisesti ja näkemään erilaisia

miten hallitus voi hehkuttaa julkisuudessa panostamista nao ohjelmaan kun se itse asiassa leikkaa siitä yli kaksitoista miljoonaa euroa ministeriön tiedotteen mukaan ohjelmaan on tulossa kymmenen miljoonaa lisää vaikka itse asiassa hallitus ainoastaan budjettiriihessä pienensi säästötavoitetta kymmenellä miljoonalla eurolla eikä suinkaan ole lisäämässä rahoitusta tälle erittäin menestyksekkäälle menestyksekkäälle ohjelmalle

koulut entistä enemmän kilpailevat parhaista opiskelijoista ja tässä taas riskinä on se että erityisesti paljon tukea tarvitsevat nuoret jäävät entistä useammin koulutuksen ulkopuolelle epäilen siis koulutustakuun toteutumista jatkossa toivon olevani täydellisesti väärässä mutta tämä huoli on kerrottu minulle oppilaitoksissa työskentelevien opettajien taholta en ole keksinyt sitä itse

arvoisa herra puhemies otin koko arsenaalin mukaan ja ajattelin pitää vähän pitemmästä päästä puheen

en ihan siihen pysty kyllä hallitus toteuttaa kilpailukykyä hyvin erikoisella tavalla täällä ovat sekä oppositio että hallituksen edustajat yhteen ääneen todenneet että koulutusten leikkaus on hyvin merkityksellinen on annettu lupaus että opetuksesta ei leikata ja nyt sitten on annettu toinen hyvin merkittävä sen opetusministeri itse sanoi että jokaiselle nuorelle löytyy opiskelupaikka minusta nämä ovat kaksi todella isoa lupausta ja ja niitä valveutunut suomalainen kansalainen äänestäjä kyllä seuraa hallituksen koulutusreformi ei itse asiassa ole reformi sillä se ei uudista mitään se on koulutuksen määrällinen ja laadullinen supistusreformi ja odotettavissa on että kun ammatillisen koulutuksen reformi sitten tulee pöydälle täällä se tulee entisestään leikkaamaan

vähentämään koulujen määrää tässä tehdään ikään kuin kahdessa osassa hyvin merkittävät leikkaukset ja muistakaa että näin on täällä sanottu otin tämän ison talousarviokirjan koska kun sitä huolella lukee niin se kertoo paljon asioita joita täällä usein eivät ministerit eivätkä eivätkä valiokunnissa asiantuntijatkaan kerro mutta tämä on nyt esimerkiksi lainaus suoraan sivulta kolmesataaneljäkymmentäyhdeksän jossa todetaan näin suomen talouden rakennemuutos kasvun pysähtyminen velkaantuminen ja julkisen sektorin sopeuttamistoimet asettavat ministeriön toiminnalle tiukat reunaehdot hallinnonalalle kohdistuu merkittävä määrärahavähennys vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä samaan aikaan kotimaiset ja kansainväliset vertailut ovat osoittaneet että suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt koulutustason nousu on pysähtynyt nuorten osaamistaso on laskussa ja suomen tiede on jäämässä jälkeen kilpailijamaista turvapaikanhakijamäärän kasvu vaikuttaa tarpeeseen kehittää koulutusta ja tukea heidän kotoutumistaan kulttuuri liikunta ja ja nuorisotyön keinoin siis tässä talousarviokirjassa hallitus itse myöntää että suomen taso on heikentymässä koulutuksellisesti osaamistaso on heikentymässä ja vastauksena siihen me sitten vähennämme määrärahoja emme vähennä niitä vähän vaan vähennämme kaksitoista prosenttia nyt toisen asteen koulutuksesta tämä on tosi merkittävä määrä sitten täällä minusta merkittävää on myös se että sivulla kolmesataayhdeksänkymmentäkuusi kun puhutaan näistä säästöistä todetaan että niistä satayhdeksänkymmentä miljoonaa toteutetaan määräämällä oppilasmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena olevaa opiskelijamäärää kaksitoista pilkku viisi prosenttia tämä on siis määrällisesti viisituhattakuusisataa oppilaspaikkaa nyt ministeri on täällä luvannut että hänen tietojensa mukaan yksikään koulu ei vähennä paikkoja

siis sen selvityksen mukaan jonka hän on tehnyt tai teettänyt sekin on minusta aika paljon luvattu säästö kohdennetaan kokonaisuudessaan ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen valtion ja kuntien välistä rahoitussuhdetta eli valtion osuusprosenttia muuttamalla säästö on pysyvä mutta sen järjestäjäkohtainen kohdentuminen voi muuttua vuoden kaksituhattaseitsemäntoista jälkeen

sitten kun vielä otamme tästä itse esityksestä sivulta lainauksen vuoden vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta on lisäksi tarkoitus siirtyä uuteen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmään joka jakaisi rahoituksen koulutuksen järjestäjien välillä uusien määräytymisperusteiden mukaisesti kun me nämä asiat yhdistämme niin me näemme vääjäämättömästi että tämä säästäminen ei tule jäämään tähän tämä on vasta alkusoittoa mitä tuolla niin sanotusti verhon takana tällä hetkellä suunnitellaan ja tästä olen erittäin huolissani kun tämä hyvin kyseenalainen kilpailukykyä lisäävä säästötoimenpide on nyt tässä niin tämä jotenkin jollakin tavalla menee siihen samaan kastiin kun tällä hetkellä hallituksella on tämmöinen hyvin erikoinen suomen markkinointikampanja meneillään jossa melkein jokaisessa laissa todetaan että ei ei ole mitään tarvetta tehdä suomesta liian houkuttelevaa maata minä en tiedä yhtään ainoata valtiota jonka hallitus koko ajan toitottaisi sellaista että ei kannata tulla suomeen ei tämä ole niin hyvä maa kuin te luulette pysykää poissa täältä meidän koulutustamme alas me kerromme julkisesti lainsäädännön esittelyteksteissä että suomea ei pidä pitää houkuttelevana maana mihin suomi sitten asemoituu tässä kansojen yhteisössä erittäin hyvä kysymys tällaisia tulee pohdittua takkatulen ääressä illalla että mitä nämä tekstit itse asiassa sanovat kristillisdemokraatit ehdottomasti vastustavat tällaista leikkausta kun täällä ministeri on nyt todennut että entinen hallitus on syypää tähän kaikkeen niin jos se entinen hallitus on syypää niin miksi tätä syyllisyyttä nykyinen hallitus sitten haluaa jatkaa kyllä minulle olisi hyvin riittänyt se että ministeri olisi tullut tänne sanomaan että edellinen hallitus teki todella huonoja leikkauksia mutta tämä hallitus ei enää niitä tee joten mikä on tämä ajatuksellinen silmänkääntötemppu mikä tähän on kätketty ei oikeasti avaudu se että kun entinen on syyllinen kaikkeen niin nyt me jatkamme sitä syyllisyyttä minusta olisi sitten reilua sanoa että me haemme rahoitusta tälle koulutukselle tieteelle ja tutkimukselle säilytetään se ja tehdään niin kuin kaikki ihmiset meidän ympärillämme jopa monet maat meidän ympärillämme ihmettelevät miten näin pienellä maalla on varaa ajaa oma tiede tutkimus ja koulutus alas tämä on kysymys johon me joudumme tuleville sukupolville vastaamaan kiitos arvoisa herra puhemies oli hieman pitkä puhe

arvoisa puhemies

on kova siitä ei oikeastaan päästä yhtikäs mihinkään ja siltä osin onkin kysymys että millä tavalla tätä säästöä lähdetään toteuttamaan näen että on ollut erinomainen päätös se että järjestäjille annetaan mahdollisuus päättää itse miten se säästö toteutetaan meillä järjestäjien tilanteet nimittäin vaihtelevat aika tavalla eri alueilla ja myöskin oppilaitoksittain tilanteet saattavat erilaisia selvää on että ei tästä ehkä ihan kolhuitta päästä kyllä se on rehellisesti myönnetty myöskin täällä yhteiskunnallisten vaikutusten kohdalla joka tässä hallituksen esityksessä on ja myöskin täällä nostetaan esille ne riskiasiat kuten täällä edustaja nylanderkin nosti että tämä saattaa myöskin vaikuttaa siihen saavutettavuuteen täällä todetaan että näin on ja siltä osin varmasti valiokunnassa on syytä arvioida miten tämä tulee näkymään lisäksi täällä myöskin

koska opetushenkilöstö on se tärkein henkilöstö meidän opiskelijoiden arkikouluelämän näkökulmasta meillä on myöskin oppilaitoksia joissa on viime aikoina tehty päätöksiä että leikkauksia on tehty sinne opetukseen mutta ei sitten hallintoon eikä kehittämiseen että tässä on tietenkin paikka oppilaitoksilla pohtia millä tavalla sitten

on tullut tässä kyselyssä vastauksia siitä että myöskin kiinteistöpuolella on mahdollisuus säästää että siellä on parikymmentä miljoonaa mahdollista saada säästöjä ja lisäksi pystytään katsomaan kun investointeja on että niiltä osin voi olla ettei kaikkea sitä investointimäärää tarvitse tehdä mitä on ajateltu lisäksi on mahdollisuuksia ihan toimintamalleissa ja myöskin digitalisaatio tuo omia mahdollisuuksia ehkäpä tässä tavoitteen tuleekin olla että mahdollisimman pienin vahingoin tämä säästö pystytään viemään eteenpäin helppoa se ei ole ei ole myöskään meille päättäjille kamalan helppoa täällä olla puolustamassa hallituksen esitystä mutta silloin meidän päättäjien tehtävä on hakea niitä konsteja joilla se voidaan fiksuimmalla tavalla tehdä meillä on tulossa myöskin kuten tässä hallituksen esityksessäkin nostetaan kaksi kappaletta meidän uudistuksia jotka sitten tulevat vuoden kuluessa kuluessa ja siellä on rahoitukseen ja järjestämiseen liittyvät uudistukset ja ja niistä on jo tullut aika paljon tietoa julkisuuteenkin täällä edustaja eloranta nosti tämän muuttuvan työelämän jossa meidän ammattitaitovaateet saattavat jopa yhden yön aikana vanhentua emmekä ihan tiedä minkälaista maailmaa ne meidän nuoret tulevat kohtaamaan sitten kun he työelämässä ovat siltä osin hallitus on lähtenyt tunnistamaan että täytyy muuttaa myöskin meidän tutkintorakenteita laaja alaisemmiksi sitä kautta jos tänä päivänä meillä on kolmesataaviisikymmentäyksi tutkintoa jatkossa meillä on satakuusikymmentäviisi tutkintoa jolloin meidän nuorilla on huomattavasti laaja alaisemmat taidot lähteä sitten työelämän haasteisiin vaikuttamaan lisäksi jos katsotaan

esille ettei saa tulla umpikujia eli pitää olla jatkopolku ihan mihin tahansa asti ministeri nostikin sen että ihan tohtoriksikin asti pitää päästä opiskelemaan ja siltä osin täytyy ehdottomasti olla taattu yhtään umpikujaa ei saa muodostua meidän nuorille millään oppimistasolla lisäksi meillä ovat monet nuorista sellaisia että tekemällä opitaan ja siltä osinkin on tulossa oppisopimuskoulutuksen osalta toivotaan että mahdollisimman moni pääsisi oppisopimuskoulutukseen mutta rinnalle tulee myöskin koulutussopimusmalli oikeastaan tärkein asenne ja asentomuutos on se että me lähdemme opiskelijasta ja puhumme ennen kaikkea vaikutuksista opiskelijaan ja siitä minkälaisia vaikutuksia syntyy siltä osin tulevaisuudessa on syytä kuunnella opiskelijapalautetta ja myöskin sitä millä tavalla toimitaan sijoitutaanko työelämään vai onko näin että sitten työttömyyden polulle eli opiskelijat keskiöön yhtä lailla tässäkin kun tehdään tätä vaikean säästölain toimeenpanoa täällä nousi esille että ne lähiopetustunnit ovat tärkeitä eikä voi olla niin että siellä koulussa käydään kolmena päivänä jos ollaan normaalissa normaalissa lähiopetuskoulutusmuodossa siltä osin meidän on syytä katsoa että näin ei tulisi olla että sieltä vielä lisää vähennettäisiin niitä tunteja jolloin ollaan jo hyvin vähäisellä olen näitä samoja tarinoita kuullut opettajilta että voi olla jopa niin että tänä päivänäkin se tuntimäärä on siellä parinkymmenen tunnin luokkaa se on kovin vähän aloittavalle nuorelle eli mielestäni täällä on rehellisesti tuotu näitä vaikeita asioita tämän hallituksen esityksen osalta ja sivistysvaliokunnan tehtävä on tietenkin tehdä omaa arviointityötä ja kuunnella tarkalla korvalla meidän asiantuntijoita kiitos

hienoa että edustaja lauslahti puhui järjen äänellä tästä uudistuksesta vaikka edustattekin hallituspuoluetta että kuvasitte tätä tilannetta sanomalla että yritettäisiin tehdä nyt pienimmin mahdollisin vaurioin tämä uudistus minä vielä ministeriltä kun hän täällä salissa on kysyn onko teillä ministeri joka ainoan oppilaitoksen kohdalta tieto kuinka paljon tällä hallituksen esityksellä jonka nyt tänään olette antanut eduskunnalle lähtee aloituspaikkoja toimipisteitä opetuksen tunteja ja opettajia tämä tieto olisi olennainen eduskunnalle saatavaksi ja kun on sataseitsemänkymmentä

arvoisa puhemies tämä keskustelu siitä mistä luovutaan minkä tyyppisestä henkilökunnasta on on todella haastava ja ja olen samaa mieltä edustaja lauslahden kanssa siitä että opetushenkilöstöstä tulisi viimeisenä luopua mutta olemme nähneet esimerkiksi yliopistoissa missä ollaan luovuttu

yksiselitteinen asia ja ja ei ei voida taata mitenkään että jos luovutaan hallinnollisesta henkilökunnasta tai muusta niin ei olisi vaikutusta opetushenkilöstöön se ei ole niin yksinkertaista

myöskin sellainen henkilöstöryhmä kuin terveydenhuolto opiskelijamaailmassa on se mistä ei voi missään nimessä luopua ei yhtään koska meillä on niin paljon uupuneita niin paljon masentuneita opiskelijoita ja niin paljon opiskelut jäävät kesken sen takia että opiskelijat eivät yksinkertaisesti jaksa tämä maa on niin kova tällä hetkellä opiskelijoille sieltä vähennetään joka puolelta myöskin asumistukia myöskin muita sosiaalisia tukia että heillä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta sen lisäksi todellakin haluaisimme tietoa siitä mitkä ovat nämä todelliset luvut aivan kuten edustaja kiuru tuossa äsken kysyi voisiko arvon ministeri antaa meille niitä lukuja nyt vai mikä on se vaihe jolloin me saamme kunnolliset taustat tietoomme

puhemies edustaja tolppanen nosti meidän oppilashuollon ja voi sanoa että oppilashuolto on äärettömän tärkeä osa meidän kouluja ja oppilashuollon tulee olla lähellä kouluja tämä liittyy myös maakuntauudistukseen että siltä osin oppilashuollon paikka on koulutuksen järjestäjällä ja silloin puhutaan niistä kuraattoreista psykologeista jotka tekevät pitkälti yhteistyötä myös opinto ohjaajien kanssa ja joilla tulee olemaan entistä suurempi rooli tulevaisuudessa että on hyvä että myöskin tämä asia on tässä pöydällä edustaja nylanderille olen sinun kanssasi samaa mieltä voi sanoa että semmoiset summaariset vähennykset että otetaan jostain pois ilman että tai jonkin toiminnan prosessin uudelleen läpikäyntiä olisi tehty ovat fataalisen huonoja tapoja toimia listaan

arvoisa puhemies

yli satayhdeksänkymmentä miljoonaa leikataan myös ammatilliselta koulutukselta se on kova leikkaus taustalla piilee kuitenkin hallituksen laajempi linjaus ammatillisen peruskoulutuksen uudistamisesta tietenkin kun säästöistä puhutaan on todella tärkeää että niitä lähdetään tekemään esimerkiksi kiinteistöjen huoltokuluista hoitokuluista digitaalisuudesta henkilöstövähennys on kiperä asia ja mahdollisimman pitkälle sitä pitää välttää ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksesta vain kolme prosenttia perustuu niistä valmistuneiden työllistymiseen ja ja jatkokoulutukseen loppua yhdeksääkymmentäseitsemää prosenttia määrittää pelkkä opiskelijoiden halu opiskella alaa ilmiöstä huolestuttiin jo kaksituhatta luvun alussa juuri tähän epäsuhtaan koulutuspaikkojen ja työpaikkojen välillä hallituksen linja ammattikoulutukseen perustuu pyrkimyksenä on kohdentaa koulutusta paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin näin valmistuvat nuoret saavat koulutusta vastaavan tai jatkavat ammattikorkeakouluun esitys ei vaikuta nuorisotakuuseen vaikka kaikki ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät toteuttaisivat säästön pelkästään opiskelijamäärää vähentämällä peruskoulun päättäville nuorille taataan jatkossakin koulutuspaikka nuorten aikuisten perusopetukseen hallitus panostaa ja se on tärkeää on hienoa että tämä keskustelu on ollut pääsääntöisesti hyvin rakentavaa tähän mennessä ainakin itsekin haluaisin ottaa esille yhden tärkeän osan kun ammattiin opiskellaan nimittäin oppisopimuskoulutuksen sveitsi itävalta saksa siellä oppisopimuskoulutuksessa onnistuttu erittäin hyvin näissä maissa myös jatkokoulutus on mahdollistettu erittäin sujuvaksi oppilaiden motivaatio on siellä hyvin korkealla ja käsittääkseni oppilashuolto myös pelaa hyvin yritykset ovat vahvasti mukana oppisopimuskoulutuksessa näissä maissa ja sitä toivotaan myös suomeen että yritykset lähtisivät paremmin edellytyksin mukaan oppisopimuskoulutukseen sveitsissä ja itävallassa kolme vuotta opiskellaan oppisopimuskoulutuksessa neljä päivää ollaan työssä yrityksessä ja yksi on teoriaa ensimmäisestä vuodesta viimeiseen joka kuukausi siellä käydään tärkeä keskustelu oppilaan ja opettajan välillä kuinka on mennyt mitä voisi korjata kuinka oppilas itse on miettinyt kuinka hän on onnistunut tähän mennessä häntä seurataan hyvin aktiivisesti jotta hän valmistuu sitten kolmen vuoden päästä huomioitavaa tosiaan on se että siellä oppilaat ovat erittäin motivoituneita ja se ammatti johon he valmistuvat on se mikä tahansa ammatti se on arvokas ja tärkeä ja sitä kulttuuria olisi tosi tärkeä saada myös suomeen se mitä oppilailta siellä vaaditaan on että heidän pitää myös hakea itse tämä oppisopimuskoulutuspaikka yrityksissä nuorisotyöttömyys on kolme viiva kolme pilkku viiden prosentin paikkeilla elikkä se ei ole korkea ja syrjäytyneitä on melko vähän eli sieltä olisi hyvä myös mahdollisesti saada hyviä käytäntöjä tänne suomeen oppisopimuskoulutuksessa näitä hallitus puntaroi ja oppositiolta saa varmaan erittäin hyviä ja tärkeitä opastuksia myös tähän keskusteluun kiitos

puhemies edustaja elomaa puheensa loppuosassa otti hyvin esille oppisopimuskoulutuksen käytitte niitä esimerkkejä joita löytyy sveitsistä itävallasta saksasta muistutan kuitenkin siitä että siellä on vuosikymmenten jopa vuosisadan perinne tämäntyyppisestä oppisopimuskoulutuksesta ja siihen ovat myöskin työnantajat sitoutuneet vallan toisella tavalla kuin suomessa mutta pyysin puheenvuoron sen takia että itse asiassa tämä teidän puheenvuoronne osoitti sen missä oppositio on oikeassa nyt

minusta tässä edustaja hyvin viittasi aikaisemmin siihen että ollaan tekemässä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan uudistusta minua hyvin paljon pelottaa se miksi eduskunnassa ajatellaan että hallitus säästää ammatillisesta koulutuksesta vain satayhdeksänkymmentä miljoonaa se on paljon se sitä sanoo oppositiokin mutta tässähän tuli taas todistettua jälleen kerran se että ammatillisesta koulutuksesta leikattaisiin vain satayhdeksänkymmentä miljoonaa sehän ei pidä lainkaan paikkaansa nyt olisi tärkeää ministeri että te kertoisitte täällä kuinka paljon ammatillisesta koulutuksesta leikataan tällä hallituskaudella se olisi reilua edustajia kohtaan koska epäselvyyttäkin tästä on ensinnäkin tämä kustannustason tarkistus jota esitetään ensi vuodelle miksi sitä ei otettu osaksi tätä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan säästöä sen lisäksi että säästetään satayhdeksänkymmentä miljoonaa säästetään vielä kustannustasotarkistus joka on pitkälti lähes kaksikymmentä miljoonaa

ammatillinen koulutus ei saa tätä kiky hyötyä itselleen mistä tulee lisää leikkauksia ja sitten ovat nämä muut mitkä liittyvät aikuiskoulutuspuolen säästöihin tässä ollaan melkein
että yritetään edes kutakuinkin pysyä siinä minuutissa siirrytään puhujalistaan edustaja tolppanen ministeri muutaman puheenvuoron jälkeen sitten voisi taas kommentoida

arvoisa puhemies tässä salissa on tänään puhuttu myöskin nuorisotyöstä ja etsivästä nuorisotyöstä arvoisa ministeri siihen kannattaa nyt panostaa ja todella paljon ja siihen kouluttamiseen koska näitä etsiviä tullaan tarvitsemaan aika paljon näitten leikkausten jälkeen ihmisiä ja pudokkaita tulee olemaan niin paljon että siellä tarvitaan kenttäväkeä nyt nimittäin hallitusohjelman mukaisista menosäästöistä vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien ammatillisen koulutuksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron menovähennys yliopistojen apteekkimaksujen kolmenkymmenen miljoonan euron kompensaation poistuminen ja opintotukiuudistuksen perusteella tehtävät neljänkymmenenseitsemän miljoonan euron menovähennykset lisäksi kustannustason muutoksen perusteella tehtävän indeksikorotuksen jäädyttämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti laskennallisen rahoitusjärjestelmän ja valtionosuuksien sekä korkeakoulujen osalta vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka ja opintotuen osalta pysyvästi kysynkin ministeri onko näin

se on niin iso määrä etten edes pysty kuvittelemaan kuinka monta satasta tähän käytävälle sopii jotta saadaan kolme miljardia kasaan siihen sopii todella monta tämä on syytä syytä miettiä nyt kun leikataan tällä hetkellä tiedetään että tilanne on se että meillä koulutetaan ihmisiä väärille aloille emme kouluta sinne missä tarvitaan jostain syystä tähän olisi syytä paneutua arvoisa ministeri että kouluttaisimme ihmisiä niille aloille mille koulutusta tarvitaan meillä on korkeakoulualoja meillä on keskiasteen koulutusta meillä on opistoasteen aloja missä meillä tarvitaan koulutusta missä on olemassa kohtaanto ongelma

nämä ovat asioita joihin arvon ministerinkin pitäisi kiinnittää huomiota todella lujasti tämä on aika lailla paradoksaalista jos ajatellaan että nyt vaikuttaa siltä että koulutuksellinen eriarvoisuus kasvaa oppilaiden koulujen ja kuntien välillä sekä kaikilla koulutustasoilla nyt voidaankin sanoa että ensimmäistä kertaa varmaankin sataan vuoteen koulutustaso on kääntynyt suomessa laskuun ja näköjään jatkaa laskusuuntausta ja tämä samana päivänä kun maahan tulee taloustieteen nobel

nuoria jostakin jotta he eivät täysin syrjäytyisi elämästä sen lisäksi on yksi asia johon meidän on syytä kiinnittää huomiota ja se on maahanmuuttajien koulutus

vuosi sitten nämä ihmiset tarvitsevat koulutusta suomessa suomen kielen tai ruotsin kielen opetusta mieluummin tietysti suomen kielen koska se on valtakieli täällä tietenkin riippuu siitä että jos mennään närpekseen niin siellä täytyy puhua ensimmäisenä kielenä ruotsia senpä myönnän kyllä mutta sen jälkeen tarvitaan myös ammatillinen koulutus ja tarvitaan työpaikka ja siihen on satsattava olen monta kertaa tässä salissa todennut jo aikaisemmin sen että se mikä on räjähdysaltista tässä maassa on se että on kouluttamattomat nuoret miehet maahanmuuttajat maassa raiteilla ja kouluttamattomat nuoret miehet ihan kotimaiset kotikutoiset samoilla raiteilla jos ei ole tekemistä jos ei ole työtä jos ei ole toimeentuloa niin silloin me olemme vaikeuksissa jos me haluamme että ihmiset jotka me otamme tähän maahan sopeutuvat tähän maahan me annamme myöskin koulutuksen ja koulutuksen jälkeen pidämme huolen siitä että he saavat myös työpaikan

kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista miehistä yli viidennes on vailla työtä tai ei ole koulutuksessa tässä tilanteessa ammatillisesta koulutuksesta kuitenkin leikataan hallituksen kärkihankkeena tuo satayhdeksänkymmentä miljoonaa ja vieläpä siten että koulutuksen järjestäjät järjestäjät joutuvat vähentämään opettajia jo ennestään niukkoja lähiopetustunteja tai opiskelijamääriä vaikkapa metallimieheksi niin kuin täällä on tänään tänään puhuttu on aika hankala opiskella etänä olisi ollut parempi tapa tarkastella vaikkapa järjestäjäverkkoa koko toisella asteella esimerkiksi lukiot ja ammatilliset oppilaitokset voisivat saada synergiaetua yhteisten tilojen ja yhteisten opettajien käytön muodossa niin kuin esimerkiksi korkeakoulusektorilla nyt tehdään näin suuri säästö ammatillisesta koulutuksesta on erittäin erittäin valitettava sillä vähintään toisen asteen koulutus on kuitenkin kaikkein paras tae työpaikan saamiseen pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten aikuisten työura pitenee yli kuudella vuodella kun he saavat koulutuksen tämän lisäksi ajetaan pikkuhiljaa alas myöskin nuorten aikuisten osaamisohjelma vaikka sen avulla on saatu aikaan todellisia menestystarinoita siitä kuinka syrjään jääneet nuoret ovat saaneet koulutuksen ja työpaikan ja elämän syrjästä uudelleen kiinni juuri kun nämä verkostot on nyt muutaman vuoden aikana rakennettu nuoret ovat löytäneet tämän ohjelman ja se toimii niin nyt sitä ajetaan alas vähentämällä kolmekymmentäkolme prosenttia sen rahoituksesta kaksitoista miljoonaa euroa tämä on mielestäni kyllä ihan inhimillisten voimavarojen tuhlausta tuoreen nobelistimme bengt holmströmin johon tänään on useita kertoja viitattu mukaan koulutusleikkaukset ovat älyllinen loukkaus koko tiedeyhteisöä kohtaan ei riitä että olemme korkeasti koulutettuja vaan meidän pitää olla oikealla tavalla ja ehkä laaja alaisemmin koulutettuja mielestäni tämä koskee myös ammatillista koulutusta ja toivoisinkin että kuuntelisimme uutta nobelistiamme hiukan tarkemmalla korvalla

edustaja eloranta puhuu aivan asiaa ja voi sanoa että laaja alaisuus kuten bengt holmström on todennut on sitä tulevaisuutta ja siltä osin meillä on hallitus valmistelemassa uudistusta jossa meillä tulee ammatilliselle puolelle laaja alaisia tutkintoja voi sanoa että hallitus on ihan siltä siltä osin ottanut semmoisen hyvin tulevaisuuspainotteisen roolin samoin meidän nuortemme huomiointi on sitä ettei puhuta pelkästään tutkinnoista tai organisaatioista vaan sekin että otetaan se oppilas ja nuorikeskeinen asento koko tähän meidän koulutusjärjestelmään on yksi tapa jolla me estämme sitä syrjäytymistä yhteiskunnasta otamme myös lisää siellä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja silloin eräällä tavalla myös löytyy ehkä se oma urakin ja polku löytää oma elantonsa ja ja sitä kautta pystyy sitten luomaan tulevaisuudessa oman perheen ja voi sanoa hyvän elämän

on ihan totta että ensi vuonna ammatillisessa koulutuksessa mennään kipurajoilla siellä on kipupisteitä joita nyt hallitus ja toivottavasti myös oppositio yhdessä yrittää ratkaista niitä kipupisteitä on ollut jo pitkään kun on leikkauksia jouduttu eri hallituksilla tekemään alueellinen saavutettavuus kalliiden koulutusalojen tilanne ja se että lähiopetusta pystytään tarjoamaan riittävästi mutta kun tässä viitataan koulutuslupaukseen ja puhutaan siitä onko sitä rikottu vai ei niin kuitenkin siitä täytyy muistuttaa että tämän osan koulutuslupauksestahan myös sosialidemokraatit rikkoivat jo vaaliohjelmassaan todeten että miljoonaa euroa tulisi leikata ammatillisesta koulutuksesta eli enemmän kuin hallitus nyt leikkaa me päädyimme inhimillistämään tuon leikkauksen koska se oli valtavan suuri eli edellisen vaalikauden summa vaaliohjelman summa ja sitten vielä täällä varjobudjeteissakin näkynyt summa eli eli siltä osin lienemme samassa veneessä ja syyttely ei taida viedä ketään eteenpäin

arvoisa herra puhemies on ihan turha hallituspuolueiden nyt vääristellä tätä sosialidemokraattien ehdotusta me olemme moneen kertaan sanoneet että me olisimme lähteneet tekemään rakenteellisia uudistuksia ja tämä pää edellä arvoisa ministeri ja arvoisa edustaja puumala ja kuinka ollakaan kyllähän täällä silloin kun edustaja puumalaa ei äsken salissa näkynyt muisteltiin että viime kaudellahan nämä rakenneuudistukset kaatuivat juuri siihen kun edustaja puumala ja silloinen oppositio olivat poissa valiokunnasta estivät tällä tavalla rakenneuudistusten tulon ja yhdyn kyllä siihen toiveeseen mikä täällä aiemmin debatissa esitettiin että tällä tavalla tämä toteutetaan eli ryövätään rahat pois koulutuksesta ja ja jätetään omille armoille niin kannatan sitä että edustaja puumala tälläkin kertaa organisoisi sen että valiokunnassa ei olisi päätösvaltaa tämänkaltaisia hulluja päätöksiä viedä eteenpäin
otetaan vielä vastauspuheenvuorot edustaja puumala ja edustaja lauslahti ja sitten siirrytään listaan edustaja puumala

omat esityksensä joko vie läpi tai ei vie läpi jos oppositio niitä kaataa niin se varmaan lasketaan sitten vain oppositiolle sulaksi hattuun mutta tähän itse asiaan tästä olisi nyt hyvä saada mahtava rautalankaversio miten se teidän esitys kaksisataakuusikymmentä miljoonaa leikattuna siis seitsemänkymmentä miljoonaa enemmän kuin tämä hallitus leikkaa olisi jättänyt alueellisen saavutettavuuden rauhaan miten se olisi jättänyt tämän koulutuskentän rauhaan koska nyt te te olette keksineet ikiliikkujan ja nyt se pitää patentoida mahdollisimman nopeasti tässä keskustelussa te olette keksineet sammon jolla leikataan kaksisataakuusikymmentä miljoonaa siis enemmän kuin hallitus ja se otetaan jostakin virtuaalisesta rakenteesta jostakin

puhemies tässä juuri todettiin että eivät ne keskiasteen oppilaitokset todellakaan ole virtuaalisia kyllä siellä hätä on on nyt kädessä tämän kaltaisella ja on aivan turhaa nyt vääristellä näitä sosialidemokraattien esityksiä ne on täällä käyty läpi puhemies minusta vähän tuntuu siltä että nyt kun täällä hallituspuolueet johdattelevat keskustelua tällaiseen niin te yritätte sillä peitellä sen että te olette tällä hallituskaudella tekemässä kaiken kaikkiaan koulutukseen jättisuuret leikkaukset sen jälkeen kun lupasitte ennen vaaleja että koulutusleikkausten aika on ohi kolme miljardia lisäleikkauksia tämän vaalikauden aikana ja puhemies valitettavasti se ei edes riitä että te lupasitte ennen vaaleja ministeri grahn laasonen että ei leikata koulutuksesta te lupasitte vaalien jälkeen että ei leikata molemmat lupaukset petettiin sitten kun teitte uusia leikkauksia niin sanoitte että no nyt ei enää leikata niin kuinka ollakaan kolmas

puhemies tässä tuli aivan mielenkiintoisella tavalla esille millä tavalla sdp toimii sdp toimii perinteisellä patruunan tavalla komennetaan kenttää tekemään jotain ja laitetaan rakenneuudistus päälle kun taas hallituspuolueissa on lähdetty siitä että osallistetaan kenttä mukaan annetaan meidän oppilaitoksille mahdollisuus katsoa mitkä ovat heidän parhaaksi katsomansa tavat se on sitä nykyaikaista modernia johtamista

arvoisa puhemies nyt alkaa mennä kyllä keskustelun taso jo aika alas täällä nyt keskustellaan siitä että hallitus tekee tässä nyt väärässä järjestyksessä näitä päätöksiä että ensin otatte rahat ja sitten muutatte rakenteita mutta sitten kun täällä viitataan sdpn vaaliohjelmaan niin kai selviö oli se että ensin tehdään nämä rakenteelliset uudistukset ja sitten katsotaan mikä se paine on myös kustannuspuolella

arvoisa puhemies tässä kun edustaja lauslahti totesi että annetaan oppilaitoksille mahdollisuus itse päättää miten ne toteuttavat nämä uudistukset ja säästöt niin ette te todellisuudessa anna mitään sellaista mahdollisuutta nyt oppilaitokset ihan oikeasti joutuvat tekemään säästöpäätöksiä tietämättä mitä on tulossa uusi rahoituslaki uusi toimintalaki joka säätelee tätä toimintaa ja sisältöä tuo ei pidä paikkaansa kerta kaikkiansa jos se olisi näin että halutaan osallistaa niin silloin pitäisi lyödä koko reformi pöydälle ja sanoa että nyt lähdetään yhdessä rakentamaan eikä näinpäin että ensin rahat ja sitten pimeässä yritetään löytää niitä keinoja

arvoisa herra puhemies minä nyt vielä toistan sen asian että miksi tämä järjestys nyt menee näin niin kuin se menee koska täältä talousarviokirjasta käy ilmi että kaksituhattakahdeksantoista reformissa tuodaan uudenlainen rahoitusjärjestely ja se tarkoittaa sitä että hallitus aikoo edelleen leikata koulutuksesta nyt leikataan tämän verran sitten tulee reformi jossa rahoitusosuusjärjestelmä muuttuu ja leikataan lisää siitä tässä on

sitten vielä vastauspuheenvuoro edustaja lauslahti ja sitten mennään eteenpäin
arvostettu puhemies edustaja nylanderille kuten ministeri jo täällä aikaisemmin totesi reformia ei ole valmisteltu norsunluutornista ministeriöstä vaan kenttä on ollut mukana luomassa niitä nuotteja joilla uudistusta tehdään pitkälti monet jo tietävät ja niistä on myös ollut paljon julkisuudessa että ei täällä ole piiloteltu niitä asioita ja siltä osin voi sanoa että esimerkkinä otetaan

puhujalistaan edustaja alanko kahiluoto

arvoisa puhemies arvoisa ministeri ja kansanedustajat opetusministeri esitteli mielestäni huolestuttavan huolettoman oloisena näitä hallituksen jo päättämiä valtavia leikkauksia ammatilliseen koulutukseen puhumme siis sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöistä ensi vuoden alusta lukien mutta ihmettelen sitä miksi tämä valtava leikkaus ei tunnu lainkaan ahdistavan opetusministeriä käytännössä on siis laskettu että tämä summa tarkoittaisi esimerkiksi kahdeksantoistatuhannen ammatillisen koulutuksen opiskelupaikan vähentämistä verrattuna nykytilanteeseen mikä on todellakin kolmannes nuorisoikäluokan aloituspaikoista tämä tarkoittaisi myös valtavaa leikkausta aikuisten ammatilliseen koulutukseen mutta tähän ministeri ei mielestäni viitannut viitannut puheenvuorossaan sanallakaan mitä ihmettelin joka tapauksessa ammatillisen koulutuksen leikkaukset tarkoittavat tarkoittavat sitä että opetusryhmiä kasvatetaan lähiopetuksesta luovutaan ja eniten opetuksen laadun heikentämisestä kärsivät ne opiskelijat jotka tarvitsisivat tukea opinnoissa pärjäämiseen ja tämä todellakin samaan aikaan kun joka viides suomalainen alle kaksikymmentäkuusi vuotias nuori mies on jo nyt ilman toisen asteen tutkintoa eli käytännössä yhteiskunnan kahtiajako syvenee ihmettelin kovasti sitä että ministeri kielsi että nämä mammuttimaiset leikkaukset vaikuttaisivat mitenkään heikentävästi opetuksen laatuun koska säästöjä voidaan hakea monia reittejä hyödyntäen se mitä nämä reitit sitten ovat jäi epäselväksi ministeri kyllä totesi että voidaan säästää seinistä aivan kuin aivan kuin emme ymmärtäisi mitä tämä seinistä säästäminen tarkoittaa sehän tarkoittaa sitä että käytännössä suljetaan toisen asteen oppilaitoksia ja etenkin etenkin tämä koskettaa suurten kaupunkien kaupunkien ulkopuolisia seutuja ja tarkoittaa sitä että omalta paikkakunnalta ei välttämättä enää toisen asteen opiskelupaikkaa siis löydy eriarvoisuus kasvaa ja alueellinen tasa arvo heikkenee käytännössä iso osa nuorista syrjäytetään koulutuksesta työelämästä ja yhteiskunnasta ja on hyvä että työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön tässä tilanteessa panostetaan se on itse asiassa välttämätöntä kaikkina aikoina koska aina osa nuorista putoaa koulutuksesta syystä tai toisesta mutta ei työpajatoimilla ja etsivällä nuorisotyöllä näitä leikkauksia tyhjäksi tehdä se on valitettava tosiasia on myös niin että ammatillisen osaamisen lasku ja osaavan työvoiman tietoinen vähentäminen heikentävät myös työllisyyttä ja meidän mahdollisuuksiamme sukeltaa ulos talouden taantumasta mutta kuten on todettu tässä keskustelussa niin kaikkein järjettömintä on se että hallitus menee leikkaukset edellä ja uudistaa vasta sen jälkeen eikä opetusministeri ole kyennyt vastaamaan eduskunnalle miksi hallitus toimii näin järjettömästi vaikka täällä on monissa lukuisissa eri puheenvuoroissa tivattu vastausta tähän väärään marssijärjestykseen eilen palkittu suomalainen taloustieteen nobelisti professori bengt holmström on on todennut että istuvan hallituksen valtavat leikkaukset syövät erityisesti nuorten tulevaisuuden edellytyksiä

retoriikka muuta tätä tosiasiaa muuksi kaikkein surullisinta minusta on se että meillä on nyt suomessa hallitus jonka tietoisena tavoitteena tuntuu olevan laskea koulutuksen tasoa ja laatua tämä ei lupaa hyvää meille kansakuntana eikä se luo nuorten tulevaisuuteen sitä valoa jonka he tarvitsisivat myös he tarvitsisivat jaksaakseen tänä vaikeana aikana taantuman läpi suomea on pitkään voitu pitää koulutuksellisen tasa arvon mallimaana mutta hallitus on nyt romuttamassa tämän tietoisesti siltä näyttää sivistykseen ja osaamiseen investoiminen tuottaisi itsensä moninkertaisesti takaisin kun taas syrjäytymisen kustannukset tuovat yhteiskunnalle miljoonien eurojen ylimääräisiä menoja arvoisa puhemies me kävimme viime viime viikolla eduskunnassa keskustelun rasismiin ja ääriliikkeiden toimintaan puuttumisesta ja keskustelu oli värikästä mutta hallituspuolueiden jäsenet pitivät mielestäni myös hyviä rakentavia puheenvuoroja kuten kaikkien ryhmien edustajat itse ajattelen että eduskunnan pitäisi käydä ajankohtaiskeskustelu myös koulutuksen tasa arvosta miksi siitä on mielekästä pitää kiinni kaikkina aikoina ja siihen kaikkein parhaiten päästäisiin ehkä me kaikki oppisimme tästä keskustelusta jotakin

arvoisa puhemies haluan myös tuoda esille että nyt marssijärjestys on väärä olisikin kovin kohtuullista kertoa että kun näin kovalla kädellä leikataan miten se oikeudenmukaisesti tulisi tehdä pirkanmaalla millaisia ajatuksia siellä on jos tämä leikkaus suoritettaisiin kokonaan aloituspaikkoja vähentämällä niin se tarkoittaisi noin kahdeksansadan aloituspaikan vähentämistä mutta koska maakunta kasvaa ja tarvitaan aloituspaikkoja ja tässä tilanteessa olisi vastuutonta jättää nuoria koulutuksen ulkopuolelle niin ei ole lähdetty leikkaamaan aloituspaikoista vaan koulutuksen järjestäjät ovat pakotettuja leikkaamaan opetuksen laadusta lähiopetuksesta ja opetushenkilöstöstä koska nämä säästöpäätökset ovat niin merkittäviä

esimerkiksi matematiikan ja englannin perustaidot tulisi opetella ihan muutamassa kymmenessä tunnissa mielestäni tämä tarkoittaa yksiselitteisesti sitä että näiden opiskelijoiden jatko opintokelpoisuus vaarantuu kysyisinkin ministeriltä millä tavoin te varmistatte että näillä opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet päästä jatko opiskeluihin toisaalta mielestäni pitäisi myös tarkastella nimenomaan osaamistason ja työllistymisen näkökulmasta kun otetaan huomioon nämä työelämän muutokset tällä hetkellä millä tavoin te varmistatte että osaamistasoa ja ja jatko opintokelpoisuutta ei vaaranneta näillä merkittävillä leikkauksilla

arvoisa

täällä on paljon puhuttu siitä mitä tässä asiassa viime hallituskaudella tehtiin ja silloinhan tämä toisen asteen rakenteellinen uudistus todella koski koko toista astetta ei ainoastaan vain ammatillista puolta vaan siinä oli myös yleissivistävä puoli mukana ja voi oikeastaan sanoa että kyllä se kaikkien puolueiden vika taitaa olla että tämä asia on nyt tällä vaalikaudella täällä meidän edessämme no eivätköhän siihen kaikki ole varmaan syyllisiä omalta osaltaan mutta sitten tullaankin siihen mielenkiintoiseen kysymykseen että kun todella kävi niin että viime kaudella tämä loppumetreillä sitten kaatui ja jäi vähän elämään ilmaan niin ainoastaan yksi puolue ainoastaan yksi puolue uskalsi omassa vaaliohjelmassaan todeta että tämä toisen asteen rakenteellinen uudistus niine säästöineen tullaan viemään läpi seuraavalla kaudella yksi puolue ja siitä täällä nyt sitten sdptä syytetään siinä kun muut täällä lupasivat kovaan ääneen että koulutuksesta ei leikata sentin senttiä esiinnyttiin kivojen kylttien kanssa niin yksi puolue uskalsi vaaliohjelmassaan todeta että se toisen asteen rakenteellinen uudistus tullaan toteuttamaan ja nyt niitä puolueita täällä arvostellaan jotka uskalsivat tämän rehellisesti todeta se suuri ero siinä todella on että se koskee koko toista astetta ei pelkästään ammatillista koulutusta ja myös niin että ensin katsotaan tämä lainsäädäntöpuoli toimintamallipuoli ja sen jälkeen palataan sitten siihen rahoitukselliseen osuuteen on hyvä varmaan muistaa että kun näistä koulutusleikkauksista puhutaan niin todella kaikki meistä varmaan ennen vaaleja näistä puhuivat mutta jotkut puhuivat myös vaalien jälkeen että koulutuksesta ei tulisi leikata kuten esimerkiksi opetusministeri ja nyt sitten jos palataan tähän asiaan niin tässähän hallituksen suurin virhe on siinä että rahat lähtevät ensin ja rakenteet muuttuvat vasta sen jälkeen se on se keskeinen kysymys mihin täällä melkein jokaisessa puheenvuorossa on puututtu ja myös se keskeinen kysymys mihin hallitukselta haluttaisiin nyt selkeä vastaus on että minkä ihmeen takia ensin pitää viedä rahat ja sitten vasta muutetaan lainsäädäntöä

mikä koskettaa näitä säästöjä olisi jakaantunut tasaisesti koko toiselle asteelle eikä niin että ammatillinen koulutus joutuu kantamaan kaiken taakan mitä sitten tulee siihen että kun rahat todella lähtevät ensin ennen kuin lainsäädäntö muuttuu niin nämä uhkakuvat mitä tänäänkin täällä salissa useampi on tuonut puheissaan ilmi ovat todellisia se suuri huoli näkyy myös lausunnonantajilla keskeistähän on että voi sanoa että tämä tulee vaikuttamaan siihen että aloituspaikat tulevat vähentymään lähiopetus tulee vähentymään henkilökuntaa tullaan irtisanomaan ja näin ollen kyllä opetuksen laatu kärsii ja tätä ei muuta muuksi se että täällä todetaan että nyt koulutuksen järjestäjät saavat itse päättää no näistä keskeisistä elementeistähän koulutuksen järjestäjät tulevat säästämään kysymys on siitä kuinka paljon on aloituspaikkoja kuinka paljon henkilökuntaa kuinka paljon annetaan opetusta ja sitten on vielä se tilakysymys että missä tiloissa opetetaan näistä nämä säästöt tullaan repimään kaiken kaikkiaan tässä otetaan kyllä turhan suuri riski ja tässä todella syntyy tämmöinen hyppy tuntemattomaan siltä osin kuin säästöt tehdään ensin ja sitten vasta muutetaan lainsäädäntöä tämä ei kyllä missään määrin helpota nuorten asemaa ja uhkaa kyllä osaamistasomme laskua näiltä osin toivoisin että hallitus vielä harkitsisi tätä etenemistapaansa tässä asiassa tai ainakin kertoisi nyt vastauksen siihen kysymykseen että minkä ihmeen takia tämä tehdään juuri

arvoisa puhemies se mitä me tässä käsittelemme on puhdas leikkaus se on säästöpäätös satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen eikä siinä vielä kaikki sen päälle kiky sopimuksen myötä vastoin odotuksia tulleet lisäleikkaukset koko koulutuskenttään eikä vain koulutuskenttään vaan myös teattereille orkestereille ja museoille se mitä me tässä kritisoimme ministeri on todellakin se että tässä mennään nyt väärä pää edellä olisi syytä laatia laki joka ohjaisi näitä säästöjä eikä mennä tällä villin lännen meiningillä joka pahimmillaan jättää jälkeensä nuoria jotka putoavat vaille koulutuspaikkaa alueita joilla ei nuorilla ole mahdollisuutta omaa elämäänsä rakentaa laki ensin ja sen mukaan tarpeelliset säästöt mikäli niitä tarvitaan mutta puhemies ihmetyttää kyllä hallituksen ansioluettelo koulutuksen suhteen kaikilta tasoilta nyt leikataan varhaiskasvatuksesta yliopistoilta ammattikorkeakouluilta ammatillisesta koulutuksesta täällä on aivan syystä vedottu taloustieteen nobel palkinnon saaneeseen bengt joka on todennut että nämä säästöpäätökset ovat älyllinen loukkaus koko tiedeyhteisöä kohtaan tämä pieni maa ei voi muulla pärjätä kuin osaamisella ja korkealla osaamisella ja oikein kohdistetulla osaamisella se on tärkeä viesti joka tuntui nyt olevan yksimielinen viesti koko tutkijayhteisöltä maamme hallitukselle

arvoisa herra puhemies ministeri grahn laasonen olen yrittänyt kuulla hyvin tarkkaan ja tiukasti vastauksen tähän yhteen kysymykseen joka on tullut lähestulkoon jokaisessa puheenvuorossa miksi te säästätte ensin satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja vasta tämän jälkeen lähdette rakentamaan reformia ja uutta rahoitusjärjestelmää mikä on tämä logiikka tälle toimintamallille mitä te nyt hallituksessa toteutatte tämä käytännössä tarkoittaa sitä niin etelä karjalassa kuin kaikkialla muuallakin että oppilaitten lähiopetustunteja vähennetään yt neuvotteluja käydään henkilöstöä irtisanotaan opiskelijoiden tukipalveluita heikennetään oppilaiden ja nuorten koulutuksen laatu heikkenee ja käytännössä tämä tulee tarkoittamaan sitä että niiden nuorten joittenka oppimiskyky tarvitsisi tukea

oppia heikkenevät ja sitä kautta kasvaa myös eriarvoisuus tässä opetuksessa ja oppimisessa ja se tarkoittaa myös työelämään sitä että kaikki nuoret eivät tämän ammatillisen koulutuksen kautta työllisty samalla lailla työmarkkinoille kuin heiltä odotetaan

kaudella valmisteltiin reformia ja silloin tähän asiaan puututtiin paljon kyse on erityistä tukea tarvitsevista nuorista meillä on tällä hetkellä noin kaksikymmentäkaksituhatta erityistä tukea tarvitsevaa nuorta joista noin neljätuhatta opiskelee erityisoppilaitoksissa näistä kahdestakymmenestäkahdestatuhannesta nämä kahdeksantoistatuhatta nuorta tarvitsevat erityistä tukea omaan oppimiseensa ja he saavat sitä muissa oppilaitoksissa muiden oppilaitten rinnalla riskinä on nyt se että kun te leikkaatte nämä satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa niin tämä kohdistuu juuri näihin nuoriin jotka tarvitsisivat enemmän tukea meillä on tällä hetkellä jo selkeästi alueita joilla ei tarjota näille nuorille tutkintoon johtavaa koulutusta näillä nuorilla on riski tai ihan käytäntö ei riski vaan se on tänä päivänäkin käytäntö johonka viime kaudella pyrittiin hakemaan ratkaisua se että

heidän tarvitsee ehkä matkustaa satoja kilometrejä saadakseen itselleen tästä syystä viime kaudella tämän reformin yhtenä ajatuksena oli se että kehitetään ja mahdollistetaan että

jos hänellä on edellytyksiä turvataan mahdollisuus saada ammatillinen tutkinto mitenkä te nyt tässä säästöpaineessa uudistuksessa turvaatte että nämä nuoret saavat itselleen ammatillisen tutkinnon kotoa käsin eikä heidän tarvitse matkustaa esimerkiksi etelä karjalasta matkustetaan kahdensadan kilometrin päähän liperiin jyväskylään tai espooseen ja nyt siellä omaehtoisesti halutaan tukea tässä ja tehdään omia ratkaisuja

tulee tarkoittamaan kunnallisille työpajoille sitä että että jos kunnassa esimerkiksi käydään yt neuvotteluja vaikka yhdenkin henkilön kanssa on lomautuksia tai irtisanotaan niin niin tämä kunta ei saa omalle työpajalleen työllistää nuoria tämä on tehnyt sen riskin että nyt meillä eri puolilla suomea kunnalliset työpajat eivät saa palkkatukea tähän sitä kautta huolimatta siitä hyvästä tahdosta mikä teillä ministeriössä on ollut turvata työpajojen perusrahoitus ei ole palkkatukea eikä ole nuoria jotka sinne voisivat mennä samanaikaisesti te leikkaatte järjestöjen palkkatukea puolella mikä käytännössä tarkoittaa myös sitä että näihin työpajoihin ei tule nuoria

arvoisa puhemies nämä muutamat ajatukset olisi varmaan ehtinyt tuossa mutta puhun nyt varmuuden vuoksi tästä täällä on puhuttu näistä leikkauksista ja ja ne eivät ole varmaan kenenkään mieleen ne ovat aika mittavia niin kuin tuolla lausunnonantajillekin on sanottu että kukaan ei näistä pidä mutta sitten ovat myös lausunnonantajat pitäneet perusteltuna että koulutuksen järjestäjät voivat itse kohdentaa omalla päätöksellään nämä sopeuttamistoimenpiteet nekään eivät varmaan käytännössä ole mitään mitään helppoja ja sitten useat lausunnonantajat ovat huolissaan myös leikkausten vaikutusten heijastumisesta koulutukseen pääsyyn ja aina se on hyvin jotka asuvat tuolla syrjäkylillä

ihan muutamia ajatuksia siitä kun olen seurannut lastenlapsieni elämää kun he ovat viisitoista viiva kuusitoista vuotiaina lähteneet koulutukseen ensinnäkin on tullut selkeäksi se että koulutuksen päällekkäisyys pitää poistaa sitä tapahtuu nyt läheiseni meni opiskelemaan ja sitten hän meni toiseen kouluun ja siellä puhuttiin juuri niitä samoja asioita niin että opiskelijat turhautuvat että kun tätä reformia tehdään niin pitää myös puuttua siihen että sitä päällekkäisyyttä no sitten täällä on myös puhuttu että lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista niin sanottua oppisopimuskoulutusta mutta sitäkin olen seurannut omassa yrityksessäni että sekään ei ole ongelmatonta että siinä pitää olla työnantajan aina mukana se ei ole taloudellisesti hallinnollisesti mitenkään helppoa ja myös se mistä niitä säästöjä tehdään kun näitä toimenpiteitä tehdään hallintoa pitäisi keventää byrokratiaa vähentää ja niitä turhia seiniä ei tietysti tarvita muuten kuin tarpeeksi mutta tiedämme myös että maailman ja myös meidän suomen on satsattava tähän teknologian kehitykseen robotisaatioon keinoälyyn ja kaikkiin meidän on oltava ketteriä emmekä kukaan tiedä minkälainen on meidän suomemme ja kouluympäristömme kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä

uudistettava ja tehtävä uudistuksia jotta pysyisimme tämän kehityksen mukana ja niin kuin viime kaudellakin puhuttiin tämän opiskelun pitäisi tähdätä juuri niin kuin sitä ammattikoulutukseksi sanotaan työ ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja kun puhutaan sitten näistä syrjäseutujen nuorista muistan viime kaudella että minäkin toivoin että

jotka menevät sitten toiselle asteelle pääsisivät lähiopetukseen no kukaan meiltäkään ei pääse kymmenen viiva kahdenkymmenen kilometrin päähän vaan ne ovat noin sadan kilometrin etäisyydellä ja jos puhun lasten suulla niin heille se on ihan automaattista että he ovat suuremmassa suuremmassa kaupungissa heillä on siellä se ystäväpiiri ja on sitä yhteisöllisyyttä koulun jälkeenkin että minä ajattelin kuinka he tulevat toimeen mutta vanhempien ajatukset olivat turhia haluavat tosiaan olla tämmöisillä suurilla paikkakunnilla missä on enempi opintopolkuja ja kun ajattelenkin tätä tulevaa reformia kuinka sen nyt käykään niin olisi tärkeätä että nämä opintopolut voisivat muuttua hyvin nopsasti juuri työelämätehtäviäkin varten ja sitten myös tämä on keskusteluttanut että esimerkiksi ammattikoulut ovat tänä päivänä kolmevuotisia täytyy sanoa että siellä on monta kertaa joutenoloa niin että jospa olisi esimerkiksi kaksi vuotta tiivistä opiskelua niin kuin täällä on puhuttu ja yhdyn niihinkin edustajiin että sen pitäisi olla sitä lähiopiskelua pitäisi olla niille opiskelijoille

pituudestakin voitaisiin puhua kaiken kaikkiaan luulen että tämä koulutusmaailma tulee tässä vuosien ja vuosikymmenten jälkeen nämä olivat tämmöisiä omia ajatuksia että että nämä säästöt ovat hirvittäviä mutta sitten sitten nähdään mitä tulevat vuodet tuovat tullessansa ja mitä uudet hallitukset tekevät myös koulutuksen puitteissa kun tiedetään että suomi on velkaantunut ja joka paikasta pitäisi nipistää joka hallinnonalalta pitäisi nipistää tietysti tämä koulutus on tärkeätä että me olisimme sivistysvaltio jos kaikki rahat laitetaan pois niin ei sitä mahdollisuutta ole mutta uskon että kun hyvällä yhteistyöllä koulutusjärjestäjien ja oppilaitten ja muiden kanssa keskustellaan niin meidän opiskelijoista tulee sitten entistä viisaampia myös ympäri maailmaa niin kuin täällä on hehkutettu tätä talouden nobel palkinnon saajaa tälläkin hetkellä

arvoisa puhemies olen ollut nyt koko ajan täällä istuntosalissa kun tätä keskustelua on käyty ja muun muassa opetus ja kulttuuriministeri grahn laasonenkin on ollut kiitettävästi paikalla tämä keskustelu mitä nyt on käyty on lähestynyt tätä ammatillista koulutusta erilaisista näkökulmista totta kai se pääkysymys

iso säästö mikä ammatilliselta koulutukselta tehdään ja nyt käyty keskustelukin on osoittanut miksi tämä toimintatapa on on väärä että ensin viedään rahat ja sitten tulee muu lainsäädäntö ja uusi tutkintouudistus jos ajattelen että joku henkilö lukee nämä kaikki käytetyt puheenvuorot niin ajattelin tästä näkökulmasta tehdä muutaman reunamerkinnän lähinnä tämmöisestä sosialidemokraattisesta viitekehyksestä koskien ammatillista koulutusta haluan todeta sen että meidän tutkintojärjestelmä ja koulutusohjelmathan jääneet ajastaan jälkeen ja sen takia tätä ammatillisen koulutuksen reformia ja uudistusta on tehty jo monta monta vuotta nykyisin ammatilliseen koulutukseen hakeutuva siis peruskoulun päättävä nuori joutuu valitsemaan ammattialansa yli sadasta vaihtoehdosta ilman että hänellä on päivääkään työkokemusta alalta tämä järjestelmän monimutkaisuushan sitten johtaa monella hyvin mahdottoman valinnan tekemiseen kun ammattialatkin ovat tiukasti rakennettuja mielestäni ja sosialidemokraattienkin mielestä uskallan sanoa näin ammatillista koulutusta tulisi ja tulee uudistaa siten että opiskelija hakeutuisi nykyistä laajempiin alakohtaisiin kokonaisuuksiin ja koulutuksen edetessä sitten opiskelija voisi valita mihin ammattiin ja millaisiin tehtäviin hän haluaisi alan sisällä erikoistua tämähän helpottaisi huomattavasti hakeutumista ammatilliseen koulutukseen ja myöskin opiskeluun ohjausta sitten minä haluan vielä kolmannen kerran tämän keskustelun aikana korostaa ja toistaa riittävän kontaktiopetuksen merkitystä

ryhmässä tapahtuvalla oppimisella sekä yhteisöllisyydellä on myös tärkeä merkitys jos nuori kuusitoista vuotias tosiaan opiskelee sen perjantaipäivän tai enemmänkin kotona niin voidaan aidosti kysyä kuinka moni sen aikansa käyttää opiskeluun ja hyödyksi sen takia riittävän kontaktiopetuksen määrä opiskelijoitten laaja alainen osaaminen ja jatko opintokelpoisuus on nyt turvattava jatkossa kun tätä ammatillista uudistetaan ja liittyen tähän kontaktiopetukseen kannan huolta siitä että uudistus ja kehitys tapahtuu laatu edellä ammattitaito osaaminen edellä työssäoppiminen on tärkeä asia tärkeä osa ammatillista koulutusta mutta korostaisin kuitenkin sitä että tällainen työvaltaistaminen ei vastaa kaikkiin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin tämän vuoksi tutkinnon perusteitten tulee olla riittävän laaja alaisia jotta ne antavat käytän mielelläni termiä hyvän ammattisivistyksen ja ja se sitten pitää sisällään myöskin sen että se antaa eväät elinikäiseen oppimiseen ehkä nämä nämä halusin tässä tässä yhteenvedonomaisesti todeta kun emme voi käsitellä nyt reformia kokonaisuudessaan vaan lautanen kerrallaan

arvoisa puhemies kyllä nyt tämä hallitus on viemässä suomea täysin väärään suuntaan nämä leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat romuttamassa itse asiassa koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa minä ymmärrän että ministerin taakka on tällä hetkellä kova nimittäin nyt kun hallitus esittää julkisen talouden suunnitelmassaan useita leikkauksia eri hallinnonaloille niin niistä kuitenkin valtaosa näkyy jostain kumman syystä tulevan tulevan okmn hallinnonalalle kumulatiivisesti opetuksesta koulutuksesta ja ja tutkimuksesta leikataan nyt sitten lähes kolme miljardia euroa ja samanaikaisesti okei kärkihankkeita rahoitetaan kolmellasadalla miljoonalla eurolla mutta hallitus tuntuu vievän kymmenen kymmenen kertaa enemmän kuin antaa kärkihankkeisiin rahaa siis tällä kehyskaudella kaikkinensa sitten minä ihmettelen suunnattomasti että täällä puhutaan reformista mikä ihmeen reformi onko nyt suomen kielessä mennyt jotakin sekaisin kun nyt tuntuu siltä että reformi tarkoittaa yhtä kuin leikkaus minä olen ymmärtänyt tuon reformi sanan sitten varmasti aivan väärin joskus aikaisemmin lisäksi vielä kun puhutaan tästä aikuiskoulutuksesta niin tällä hetkellä kun maassa on liki puoli miljoonaa työtöntä ihmistä kolmesataaneljäkymmentätuhatta on työttömiä työnhakijoita ja tuommoinen on työvoimapoliittisissa toimenpiteissä se tarkoittaa sitä että he ovat työttömiä ja vaikka he ovat työvoimapoliittisissa toimenpiteissä he eivät ole työelämässä eivätkä saa palkkaa niin tämä on muistettava siitä huolimatta hallitus haluaa lyhentää tukia yhdeksästätoista kuukaudesta viiteentoista kuukauteen tuen perusosaa pienennetään viidellätoista prosentilla vuonna kaksituhattakuusitoista eli nyt tuen määrä oli

ja se on pienenemässä kahteenkymmeneenseitsemään

aikuiskoulutuksen rahoituspohja muuttuu siten ettei valtio rahoittaisi enää palkansaajan aikuiskoulutustukea vaan tuki rahoitetaan kokonaisuudessaan työttömyysvakuutusrahaston toimesta näinkö näinkö nyt sitten tapahtuu onko nyt sitten sillä tavalla että siinä

onko nyt sitten niin arvoisa ministeri että nyt tällaisilla

kun puhutaan aikuiskoulutuksesta että se on aina työttömyyden ennaltaehkäisyä työttömyyden katkaisemista ja se on tulevaisuuteen suuntaamista nyt haluaisin tietää millä tavalla tämä aikuiskoulutus tullaan hoitamaan tästä eteenpäin oppisopimus ei ole ainoa ratkaisu se on yksi ratkaisu mikäli se johtaa työhön oppisopimus ei tarkoita sitä että aikuisena opiskellaan työpaikalla ja jäädään sen jälkeen työttömäksi oppisopimuksen perimmäinen tarkoitus on se että työnantaja kustantaa osan tästä koulutuksesta ja antaa sen käytännön koulutuksen siinä työpaikalla ja ja sen jälkeen kun oppisopimus on käyty läpi jää työpaikka jossa tehdään töitä eteenpäin niin sen pitäisi toimia ja tämä pitäisi muistaa ja tämäkään ei ole ilmaista silloin jos me vannomme oppisopimuksen nimiin niin siihen täytyy myöskin antaa määrärahat että sitä voidaan tehdä aikuiskoulutus tässä maassa on erittäin tärkeää meillä on aivan liikaa syrjäytyneitä aikuisia meillä on työttömien lisäksi semmoinen viisikymmentätuhatta ihmistä joista me emme edes tiedä missä he ovat me tiedämme että he ovat hengissä ja me tiedämme että he ovat suomessa mutta me emme tiedä missä he ovat he ovat todellisia syrjäytyneitä meillä on virallisesti jopa asunnottomina kahdeksantuhatta ihmistä epävirallinen luku on siinäkin kolminkertainen nämä kannattaa pitää mielessä silloin kun näistä asioista puhutaan

arvoisa puhemies bengt holmström on todennut että suomessa ei ei ole ymmärretty kuinka huonossa kunnossa talous on tämä keskustelu vahvistaa sen ei ole mitään muuta syytä säästää kuin se että suomessa eletään yli varojen nämä säästöt ja leikkaukset ammatilliseen koulutukseen ovat kipeitä ja niin kuin olen todennut haastavaa on tämä aikataulutus eli se että varsinainen reformi astuu voimaan vasta kaksituhattakahdeksantoista mutta juuri siitä syystä olemme käyneet laajaa vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen kentän kanssa tuhatkaksisataa ihmistä tänään virkamieheltä saamani arvion mukaan on on osallistunut tämän ammatillisen koulutuksen uudistuksen eli reformin valmisteluun ja siitä mihin suuntaan ollaan menossa on hyvin paljon jo kentällä tietoa

reformin sisällöllä on laajasti ammatillisen koulutuksen kentän tuki vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tästä sisällöstä mielelläni teidän kanssa keskustelisin enemmänkin tässä keskustelussa painopiste on ollut siinä vähemmän pidän myöskin ikävänä ja vastenmielisenäkin sitä että täällä maalaillaan kuvia siitä kuinka tämä romuttaa suomalaisen yhteiskunnan tai ettei ole enää toivoa näiden leikkausten jälkeen minä en usko siihen näen että meillä on erittäin paljon mahdollisuuksia tehdä tämän ammatillisen koulutuksen reformin sisällön kanssa töitä niin että ammatillinen koulutus on jatkossakin vetovoimaista ja että se pystyy entistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin se mistä kuitenkin pitää pitää huolta on on turvataan se että että nuoret saavat mahdollisuuksia ja ettei kukaan jäisi yksin ja ja niihin nimenomaan tarvitaan sitä koulutustakuuta eli sitä että jokainen peruskoulunsa päättänyt jatkossakin saa toisen asteen koulutuspaikan tarvitaan nuorisotakuun kehittämistä viime kaudelta siihen suuntaan että yhä enemmän tehdään asioita eri viranomaiset yhteistyössä että nuoresta otetaan koppia että jokainen kohdataan yksilönä ja ne ongelmat tunnistetaan ja että meillä on myöskin apua niille nuorille jotka tarvitsevat esimerkiksi sosiaali ja terveyspalvelujen apua esimerkiksi päihdeongelmiin tai mielenterveysongelmiin tai elämänhallinnan moniin ongelmiin mitä valitettavasti esiintyy

ja että maahanmuuttajat tarvitsevat koulutusta voidakseen työllistyä suomalaiseen yhteiskuntaan päästä osalliseksi meidän yhteiskuntaan integroitua tänne siihen panostetaan erityisesti ja siitä ihan kohta kohta hiukan päästään vielä lisääkin keskustelemaan sen haluan vielä nostaa ettei synny väärää käsitystä tästä keskustelusta kun täällä on oltu huolissaan tästä nuorten aikuisten osaamisohjelmasta että hallitus nimenomaan on lisännyt budjettiriihessä sen rahoitusta kymmenellä miljoonalla eurolla eli jatkossakin meillä on nuorten aikuisten osaamisohjelma jolla voidaan

erittäin heikoilla sitten tulevaisuuden työmarkkinoilla ja ennusteet heidän kohdallaan ovat heikot eli pyritään ennalta ehkäisemään sitä syrjäytymistä muun muassa kiinnittämällä tähän keskeyttämiseen erityistä huomiota ja kyllä hallituksella sitten on myöskin sellaisia kokonaisuuksia valmistelussa jotka nimenomaan painottavat tätä varhaista puuttumista eli meidän pitää kääntää sitä katsetta entistä enemmän varhaisiin vuosiin vahvistaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja meidän tulee tehdä töitä sen puolesta että lapsiperheet saavuttavat ne palvelut ajoissa koska monet ongelmat jotka johtavat syrjäytymiseen saavat alkunsa jo siellä varhaislapsuudessa

arvoisa puhemies olen puhunut paljon siitä että että meillä on tarvetta rakenteellisille uudistuksille ja uudistuksille jotka vievät meidän koulutusjärjestelmää tulevaisuuteen vahvistavat sen mahdollisuuksia vastata suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja ja vastata esimerkiksi sen tyyppisiin ilmiöihin kuten siihen että meillä on entistä enemmän maahanmuuttajia jotka tulevat haavoittuvista oloista suomi alkaa antaa uudenlaista perusopetusta aikuisille turvapaikanhakijatilanne on johtanut siihen että meillä on uusi tarve perusopetukseen nimenomaan aikuiselle kohderyhmälle aiemmin tarvitsijoita tälle aikuisten perusopetukselle olivat pelkän kansakoulun suorittaneet jotka halusivat täydentää taitojansa vastaamaan peruskoulua sekä peruskoulun kesken jättäneet joita suomessa onneksi on kansainvälisesti vertaillen hyvin vähän aikuisten perusopetukseen luodaan henkilökohtaisiin osaamistarpeisiin perustuva malli jossa jokaiselle opiskelijalle annetaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma suunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen joka on tunnistettava ja tunnustettava siten että jokaiselle opetetaan juuri niitä tietoja ja taitoja joita häneltä puuttuu

muissa oppilaitoksissa esimerkiksi ammatillisia opintoja sekä työelämään tutustumista tämä on tärkeää alkuvaiheessa opitaan erityisesti suomen tai ruotsin kieltä arjen taitoja suomalaisessa yhteiskunnassa yhteiskuntatietoa ympäristö ja luonnontietoa sekä terveystietoa aikuisten perusopetuksen rahoitus kytketään suoritettujen kurssien määrään rahoituksen määräytyminen yhden laskentapäivän mukaan lakkaa ja rahoituksen näkökulmasta mahdollista käynnistää ympäri vuoden opetus ja kulttuuriministeriö teki alkuvuodesta selvityksen turvapaikanhakijoiden osaamistasosta arviomme on että perusopetukseen osallistuvien opiskelijoiden määrä nousee merkittävästi noin turvapaikan saanutta oppivelvollisuusiän ylittänyttä tulisi perusopetukseen jo tänä vuonna jatkossa turvapaikanhakijoista johtuva opiskelijapaikkamäärän tarve olisi arviolta seitsemänsataakaksikymmentäviisi paikkaa vuosittain

muun aikuisten perusopetuksen opiskelijapaikkatarpeen lisäksi merkittävä puute nykyisessä koulutusjärjestelmässä on että meillä ei ole yhtenäistä tapaa rakentaa maahanmuuttajaopiskelijalle polkua eteenpäin maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään ovat pitkiä sisältävät tyhjäkäyntiä päällekkäisyyksiä ja toisinaan jopa epätarkoituksenmukaisia opintoja kun maahanmuuttaja on päässyt sopivaan noin vuoden kestävään kotoutumiskoulutukseen tämän ja seuraavien koulutusvaiheiden väliin jää usein viiveitä yhdistämällä luku ja kirjoitustaidon opetus yksilöllisesti räätälöityyn aikuisten perusopetukseen saadaan tehokkaasti etenevä koulutuskokonaisuus jossa opiskelija voi edetä omien valmiuksiensa mukaisessa tahdissa keskeytyksettä ilman peruskoulua vastaavia tietoja tai taitoja suomalaisessa yhteiskunnassa jää todella heikkoon asemaan työssä ja arkielämässä tarvitaan inhimillistä koulutuksellista pääomaa jonka varmistaminen jokaiselle on julkisen vallan tehtävä perusopetuslain uudistus on nyt tämän myötä teidän käsittelyssänne arvoisat edustajat ja suomalaisen käytännön mukaan opetushallitus alkaa oitis valmistella opetussuunnitelman perusteita uuden lain mukaiseen koulutukseen kaikkiaan uudistus on valmis vuonna kaksituhattakahdeksantoista jo sitä ennen olemme opetus ja kulttuuriministeriöstä käsin pyrkineet varmistamaan että jokaiselle peruskoulutusta tarvitsevalle olisi paikka jo tänä syksynä

puhemies tämä hallituksen esitys on mielestäni hyvä ja tarpeellinen on ilo ryhtyä arvioimaan sitä sivistysvaliokunnassa koska

ihmiset joita tämä tematiikka tulee koskemaan ovat siis pääosin maahanmuuttajia joille tämä on kohdennettu ja on itsestään selvää että luku ja kirjoitustaito on on aivan välttämätön jos aikoo olla suomessa työelämässä ja käyttää tällaisia erilaisia kansalaisoikeuksia mutta myöskin kansalaisvelvollisuuksia se edellyttää luku ja

voi olla ehkä vähän epäsopivaa mutta sanon sen kuitenkin kun sain semmoisen niin kuin ahaa elämyksen kun tässä perätään paljon tätä osaamisen tunnistamista haluan sen nyt eduskunnan pöytäkirjoihin kuitenkin todeta että meillä on myöskin paljon nyt suomalaisia lapsia ja nuoria tyttöjä ja poikia joitten kohdalla myöskin tämän luku ja kirjoitustaidon kohdalta on vakavia puutteita heidän päättäessään peruskoulua ajattelen itse näin että

tälle vuodelle tehdyt perusopetuksen laatuun tasa arvoon ja ryhmäkokoihin kohdistuneet säästöt ovat näkyneet karulla tavalla oppilaiden ja opettajien arjessa tuo oajn luottamusmieskysely luottamusmieskysely kertoi että joka toisessa kunnassa on leikattu perusopetuksen tuntikehystä ja yli kolmanneksessa lukioiden tuntikehystä edellisestä vuodesta perusopetuksessa joka toisessa kunnassa on vähennetty jakotuntien määrää ja yli puolessa kunnista ryhmäkokoja on suurennettu perusopetuksessa ja lukioissakin yli neljässäkymmenessä prosentissa nyt tätä linjaa jatketaan tekemällä näihin lisäleikkauksia tämä käsillä oleva hallituksen esitys sataseitsemänkymmentäkahdeksan jolla on tarkoitus varmistaa tasa arvoiset mahdollisuudet oppivelvollisuusiän ylittäneille suomeen muuttajille toimia suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa on oikein hyvä luku ja kirjoitustaidon opetuksen yhdistäminen aikuisten perusopetuksen kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi on on todellakin mainio asia ja selkeyttää opetusjärjestelyjä kuitenkin jäi ihmetyttämään ja huolestuttamaan sellainen asia kun ollaan tekemässä näinkin massiivisia koulutussäästöjä kuin ollaan miten me selviämme tästä tärkeästä koulutushaasteesta näillä yhä niukkenevilla rahoilla kysynkin ministeriltä miten me tästä uudesta tärkeästä koulutushaasteesta selviämme

arvoisa puhemies piti tulla ihan tänne eteen saakka

tarpeellisena ja myöskin kiireellisenä kotouttamista edistävänä toimena myös tämä esitetty tuntijakosuunnitelma näine tavoitteineen on tarkoituksenmukainen ja se on harkittu ja tässä on myönteistä juuri se että pyritään katsomaan se oppilaan aikaisempi osaaminen sen tunnistaminen tunnustaminen ja myöskin tämä opetuksen yksilöllistäminen minun mielestäni juuri tämmöinen räätälöity räätälöity suunnitelma oppilaan aikaisemmat taustat huomioiden on äärimmäisen tärkeää myöskin sitten se että näihin opintoihin on mahdollisuus lähteä sisällyttämään työelämään tutustumista ja myöskin tämmöisiä valinnaisia ammatillisia opintoja todellakin kun painopiste on erityisesti niissä nuorissa jotka ovat hiljattain tämän oppivelvollisuusiän ylittäneet ylittäneet ja joiden osaaminen ei kuitenkaan sitten vielä vastaa sitä peruskoulun oppimäärää eikä sitten suoraan mahdollista sinne toisen asteen opintoihin etenemistä on kuitenkin kolme semmoista näkökulmaa mitkä haluaisin tässä tässä ottaa esille ensinnäkin tämä lapsia kotona hoitavien maahanmuuttajaäitien tavoittaminen peruskoulutuksen piiriin sehän nousi esille jo tuossa edellisessäkin keskustelussa kun ajatellaan sitä perhetilannetta niin se tilanne on ihan jokaisessa perheessä monta kertaa näin että kun sieltä se pieni koululainen tulee tulee kotiin niin kysytään että tulikos sieltä läksyjä ja sitten ehkä katsotaan yhdessä miten niitä läksyjä ruvettaisiin tekemään kyllä sillä on valtavan suuri merkitys pystyykö äiti siinä tilanteessa sitten olemaan mukana ja ja tukemaan sitä valtiontalouden tarkastusviraston tutkimushan kiinnitti erityistä huomiota toisen polven maahanmuuttajien heikkoihin oppimistuloksiin kyllä siinä täytyy silloin miettiä sitä millä tavalla me voimme mahdollistaa sen että ne kotona olevat äidit pääsisivät entistä aktiivisemmin peruskoulutuksen piiriin ja ja erityisesti tietenkin suomen kielen opiskeluun toisaalta sitten jos mietitään niin siinä vaiheessa kun lapset kasvavat on varsin mahdotonta suomalaisille työmarkkinoille päästä jos ei ole peruskoulun päättötodistusta vastaavaa osaamista sitten myöhempi työllistyminen ja muutenkin suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminen on äärimmäisen vaikeaa eli haluaisin että jos ministeri pystyisi vielä siihen kysymykseen ihan ottamaan kantaa että miten pystyttäisiin kannustamaan niitä kotona olevia monesti aika nuoriakin äitejä joilla on todellakin puutteita siinä siinä peruskoulutuksessa ovatko ne neuvolakäynnit sosiaalityöntekijät mitä kautta tämä rohkaiseminen sinne sinne opintopolulle lähtisi sitten käyntiin toinen asia minkä nostaisin esille tätä laadukasta kotouttamiskoulutustahan ovat antaneet monet oppilaitokset ja ja toivotaan että näiden jotka ovat jo tällä polulla elikkä siellä ovat mukana antamassa tätä koulutusta osaaminen huomioitaisiin toivotaan että tästä ei tule nyt sitten jotain tällaista hyvin suurta uutta kilpailutusrumbaa jossa sitten alalle tulevat kouluttamaan voisiko sanoa vähäisellä kokemuksella ja ehkä ehkä niin kuin on nähty joissakin näissä nopeasti esille tulleissa koulutustarpeissa

sellaiset oppilaitokset joilla ei välttämättä ole kovin kovin kattavaa pedagogista taustaa ja ehkä henkilöstökin on varsin vasta rekrytoitua ja millä tavalla pidetään sitten myös huolta siitä että tässä kotouttamiskoulutuksessa ovat nämä vahvat osaajat edelleenkin mukana no sitten vielä kolmantena kohtana nyt en ole aivan varma että tuleeko tässä esityksessä mukaan se ja onko tarkoitus että maahanmuuttajanuori pystyisi opiskelemaan siten että hän hän käyttää esimerkiksi työttömyyspäivärahaa tähän opiskeluun ja onko se tehty mahdolliseksi ja onko sitten kun kuitenkin meillä käydään samanaikaisesti keskustelua siitä onko ylipäätänsä työttömyyspäivärahalla mahdollista opiskella tässä nyt jotakin eroa eroa tämä oli kolmas kohta johon toivon että ministeri vielä antaa lisävalaistusta mutta tosiaan kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava esitys ja toivotaan että tulee nopeuttamaan ja parantamaan maahanmuuttajien kotoutumista suomeen

arvoisa puhemies niin harvoin kun pääsee kehumaan hallitusta niin nyt täytyy sanoa että todella hyvä avaus kiitoksia tästä mielestäni näitä kysymyksiä ja huomautuksia jotka tässä edustaja essayah esitti tulisi jatkossa pohtia ja ja myös ehkä valiokunnassakin tulisi kiinnittää huomiota huomiota juuri näihin seikkoihin koska tämä elämä on kokonaisvaltaista ja jos halutaan todellakin edistää kotouttamista ja opiskelupolkuja silloin täytyy huomioida perhettä kokonaisuutena

arvoisa puhemies kiitos positiivisesta palautteesta tästä tärkeästä esityksestä ja ja myöskin näistä huomioista joita tuli todella hyvä että eduskunta pääsee nyt tätä esitystä tarkemmin katsomaan ja myöskin käsittelemään voin kertoa sen että koska tämä tämä uudistus tulee voimaan vasta kaksituhattakahdeksantoista alusta ja siihen pitää vielä tehdä opetussuunnitelmat ja muut niin olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota siihen että meillä olisi kuitenkin vastata tähän tilanteeseen viime vuonna tulleiden turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään jo heti välittömästi ja mahdollisimman nopeasti esimerkiksi ministeriössä olemme

olen myöskin iloinen siitä että koulutuksen kentällä on ollut koulutuksen järjestäjiä jotka ovat halunneet heti aktiivisesti lähteä lähteä tähän mukaan ja ja ovat valmiita tarjoamaan omaa omaa osaamistansa tämän tilanteen helpottamiseksi täällä nousivat esiin myöskin jo edellisessäkin keskustelukohdassa ja ja nyt edelleen tässä maahanmuuttajanaiset ja kotiin jäävät äidit se on erityisen tärkeä asia ottaa huomioon koska meillä on paljon nähty ja kokemuksia siitä että monesti nämä äidit jäävät vähemmälle huomiolle ja he eivät pääse palvelujen piiriin siellä on luku ja kirjoitustaidottomia naisia joilla ei ole ollut mahdollisuutta elämässänsä koulutukseen aiemmin joilla on heikot mahdollisuudet integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan koska puuttuu kontakteja ei ole arjessa mahdollista kohdata

erityisesti heihin meidän pitää pystyä panostamaan ja tämä on yksi keino siihen tämä esitys auttaa heitä sen lisäksi tarvitaan myös paljon palvelujen ohjausta se ei yksinomaan riitä että meillä on palveluja tarjolla vaan meidän pitää myöskin löytää nämä äidit ja auttaa heitä eteenpäin ja kannustaa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen että ympärillä yhteisö tukee naisten koulutusta

seuraukset tästä säästövaatimuksesta ovat dramaattiset hallitus lupaa hallitusohjelmassaan vahvistaa kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä tämä esitys on kuitenkin räikeässä ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa en ymmärrä miksi hallitus tällä esityksellään haluaa merkittävästi ja huomattavasti heikentää kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä

lista arvoisat kollegat on pitkä ja tämä tulisi huomioida myös näissä vaikutusarvioinneissa

ministeri tiilikainen ja hallitus tiedetään ettei ole mahdollista saada vakuutuksia vapailta markkinoilta miten voidaan vaatia että yksi ammattikunta tekisi töitä ilman että pystytään ottamaan tai saamaan asianmukaisia ja toiseksi jos hallitus todella haluaa parantaa ja vahvistaa kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä niin kuin hallitusohjelmassa todetaan silloin hallituksen ei tulisi toteuttaa tätä leikkausta mutta kysymys lieneekin mitä hallitus oikeasti haluaa kaupallisen kalastuksen kohdalla

arvoisa puhemies tässä maassa on enää kourallinen kaupallisia kalastajia entisiä ammattikalastajia ja tämä hallituksen esitys mikä nyt on annettu ehdottomasti heikentää kaupallisten kalastajien toimintamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia ryhtyä kalastamaan ja uskaltaa lähteä vähän syvemmillekin vesille se on tässä kuitenkin hyvää siitä on annettava ministerille kiitos että näistä

korvausten alentamisista on rajattu ulos hyljevahingot hyljevahingot ovat todella pahoja merenkurkussa ja pohjanmaalla mutta jos nyt sitten korvauksia pienennetään yhdeksästäkymmenestä prosentista kuuteenkymmeneen prosenttiin se on jo sellainen riski että se horjuttaa koko tätä ammattikuntaa se horjuttaa kokonaista ammattihaaraa kaupallisia kalastajia on tässä maassa vähän ja varsinkin niitä jotka pystyvät olemaan sitä kokopäiväisesti jos heidän täytyy nyt ottaa riski itse siitä että työssä tapahtuu jotakin niin sehän tappaa koko systeemin kaikilla muilla ammattikunnilla on olemassa vakuutuksensa ja he pystyvät luottamaan siihen että jos vahinko sattuu niin apua tulee jostakin varmasti myöskin ammattikalastajat ottaisivat itse vapailta markkinoilta vakuutuksen jos sen pystyisi ottamaan mutta kuten tiedämme se on täysin mahdotonta tämä on täysin vastuutonta hallitukselta varsinkin tällaisessa työllisyystilanteessa mikä maassa on ottaa edellytykset yhdeltä ammattikunnalta harjoittaa ammattiaan ja jopa työllistää siinä uusia ihmisiä se olisi nimittäin äärimmäisen tärkeää kun äsken puhuttiin tuosta oppisopimuskoulutuksesta että esimerkiksi kalastajaksikin voitaisiin opiskella oppisopimuksella se olisi tyypillinen sellainen ala ja sinne tarvittaisiin ammatti ihmisiä

kalastusvakuutus on kalatalouden viimeinen kansallinen tukimuoto ja siitä aiotaan nyt säästää tähän asti tuki on korvannut rannikkoaluksille isorysälle tai troolille tapahtuneesta vahingosta yhdeksänkymmentä prosenttia nyt ehdotetaan että avomerialusten pyydykset jäävät vuodesta kahdeksantoista lähtien kokonaan tukijärjestelmän ulkopuolelle rannikkokalastuksessa käytettävien alusten isorysien ja troolien vahingoista maksettavaa tukea alennettaisiin yhdeksästäkymmenestä seitsemäänkymmeneen prosenttiin ja hylkeiden rysäpyydyksille aiheuttamista vahingoista korvattaisiin edelleen yhdeksänkymmentä prosenttia muille kuin rannikkoaluksille isorysälle tai troolille tapahtuneesta vahingosta hyvitettäisiin jatkossakin neljäkymmentä prosenttia elikkä saman verran kuin nykyään nämä kyseiset leikkaukset niin rajuja että ne uhkaavat kaataa näitä korvausasioita hoitavat kalastusvakuutusyhdistykset ja samalla monilta kalastajilta loppuvat mahdollisuudet elinkeinon harjoittamiseen avomerikalastajat eivät enää lainkaan saisi korvausta myrskyvahingoista eivätkä hylkeiden rikkomista pyydyksistä miten tämä kalastajien vakuutusturvan romuttaminen kun nämä vähätkin rahat viedään pois kalatalouden käytännön tasolta edistää sinisen biotalouden tavoitteita jotka hallitusohjelmassakin on mainittu monilta kalastajilta loppuvat edellytykset elinkeinon harjoittamiseen ihan ihan kokonaan tässä esityksessä korostetaan vahinkojen ennaltaehkäisyn merkitystä ihan varmasti kaikki kalastajat ovat siihen tähänkin asti pyrkineet mutta se ei tosiaan aina auta kun on on vahingoista kysymys kotimaisen kalan käyttöä suomalaisten ruokapöydässä olisi varmaan kaikkien mielestä syytä lisätä mutta tämä esitys ei kyllä millään tavalla tätä tavoitetta edistä vaan lyö sitä ihan korvalle on muuten todella kurjaa että vastuuministeri ei ole päässyt tänne paikalle kuulemaan tätä keskustelua

arvoisa puhemies niin kuin täällä kollegat ovat monella suulla todenneet kyllähän tämä on ihan puhdas hallituksen säästöesitys tuntuu kummalliselta että kun kun meillä suomessa ei näitä ammattikalastajia ole kyllä liikaa ja niin kuin täällä edustaja elorantakin hyvin toi esille kuitenkin meillä koko ajan esimerkiksi ravintosuosituksissa korostetaan sitä kotimaisen kalan lisäämistä ja ja toivotaan että meillä olisi ympäri vuoden käytettävissä kotimaista kalaa ruokapöydissä tällä tavalla sitten näihin toiveisiin hallitus on vastaamassa kalastusvakuutusyhdistysten esittämien arvioitten mukaan tämä todellakin tulisi nostamaan merkittävästi näitä kalastajilta perittäviä vakuutusmaksuja kun tämä valtiontuki tästä häviää ja niin kuin täällä on sanottu kahdeksankymmentä prosenttia kohdistuisi avomerikalastukseen ja noin kaksikymmentä prosenttia rannikkokalastukseen ei kyllä voi ymmärtää että mitkä muut perusteet tässä oikein on kuin pelkästään puhtaasti se että halutaan säästää yhdyn tässä kollegojen toiveisiin että tämän asian kohdalla kyllä olisi ollut tärkeää että täällä olisi ollut vastuuministeri huutoonsa vastaamassa

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on maatalouden budjettiriihessä sovitun kriisipaketin osanen tällä esityksellä on tarkoitus saada helpotusta kaikkein pahimmassa rahoituskriisissä olevien tilojen ongelmiin ja näitä tiloja on arvioitu olevan noin kolmetuhatta ministeri tiilikaisen nimittämä maatilojen rahoitustyöryhmä esitti jo toukokuun lopussa seitsemänkymmenen prosentin valtiontakauksen myöntämistä kahdensadankolmenkymmenen miljoonan euron maksuvalmiusluotoille jotka myönnettäisiin pankkien varoista kolmekymmentä prosenttia täytyisi siis olla ihan omaa vakuutta tämän valtiontakauksen lisäksi ja tämä valtiontakaus rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta järjestely koskisi tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa olevia maatalousyrittäjiä joilla on kuitenkin edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan luoton enimmäismäärä yrittäjää kohden ei olisi suuren suuri se satakymmentätuhatta euroa josta valtiontakauksen saisi seitsemänkymmentä prosenttia eli seitsemänkymmentäseitsemäntuhatta euroa moni viljelijä on myös käyttänyt korkotukia valtionlainojen kaikki viisi lyhennysvapaavuotta sekä valtionlainojen viisi korkovapaavuotta tarkoitus on nostaa näiden enimmäismäärä tuosta viidestä kahdeksaan mikä myös on rahoitusvaikeuksissa oleville tiloille hyvin tervetullut uudistus

arvoisa herra puhemies me kaikki tiedämme että maatalous on suurissa kannattavuusongelmissa kuluneen vuoden aikana maataloutta on käsitelty tässäkin salissa hyvin laajasti muun muassa opposition välikysymyksen kautta ja maatalouden pelastusoperaatioilla tuntuu olevan tässä salissa varsin vankkumaton tuki nyt hallitus on tehnyt kriisipakettiehdotuksen josta yksi osa on valtiontakauksien myöntäminen meillä on arvioitu että on noin kaksituhatta viiva kolmetuhatta maatilaa jotka ovat maksuvalmiusongelmissa ja toivotaan että tästä saadaan myöskin sitten pelastusta siihen tilanteeseen lisäksi tässä lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi sekä korkotuki että valtionlainojen lyhennyksien lykkäämistä siten että tulisi lyhennysten lykkäyksiin lisävuosia ja samoin myöskin sitten korkovapaita vuosia maatalouden osalla tosiaan on markkinahäiriö joka pitkälti johtuu venäjän asettamien vastapakotteitten vaikutuksista suomen vientiin erityisesti maidon vientiin mutta myöskin sitten näistä vastapakotteista on aiheutunut tilanne läntisessä euroopassa joka on aiheuttanut monien tuoteryhmien osalta ylituotannon ja siten estänyt tuottajahintojen nousun siksi on tärkeää että että tehdään kriisipaketti jolla sitten pyritään tätä tilannetta korjaamaan toivotaan että tämä lakiehdotus saadaan mahdollisimman nopeasti

arvoisa puhemies niin kuin edustaja hautala tuossa edellä totesi oppositio todellakin kristillisdemokraattien johdolla teki välikysymyksen viime keväänä tästä maatalouden tilanteesta ja siitä millä tavalla hallitus pystyy vastaamaan siihen on totta että nämä syyt jotka ovat aiheuttaneet maatalouden kriisiytymisen eivät sinällänsä ole hallituksen syytä sieltä taustalta löytyvät nämä pakotteet sieltä löytyy tuottajahintojen pidempiaikainen lasku sieltä löytyy maitokiintiöiden purkaminen kaikki nämä yhdessä ovat aiheuttaneet sen että erityisesti juuri maitotilat ovat olleet niitä jotka ovat kärsineet tuolla itä suomessa kotiseudullani kyllä se on hälyttävää kun siellä on jouduttu kolmessa kunnassa jakamaan ruokakuponkeja maatalousyrittäjille koska tilanne on mennyt niin kriisiytyneeksi ja savon voima kertoi viime kesänä että noin kymmenkunta tilaa on joutunut siihen tilanteeseen että sähköt on jouduttu maksamattomien laskujen takia katkaisemaan ja siinä mielessä täytyy sanoa että tämä oli se vihonviimeinen hetki tulla sitten apuun näitten viljelijöitten kohdalla on on tärkeätä että että sekä näitä maksuvapaita vuosia saadaan lisää että myöskin sitten valtiontakauksen määrä määrä lisääntyy totta kai tämmöisessä tilanteessa täytyy sitten myös pohtia sitä pidemmän aikavälin ratkaisua mutta

ehdotus ehdotus tosin se se tietysti auttaa ainoastaan rajoitettua osaa viljelijöistä ja sekin apu on aika pieni mutta kuitenkin tulee tulee todella tarpeeseen minäkin toivon aivan kuten edustaja hautala tässä että myös tämä saadaan käsittelyyn nopeasti jotta tämä tämä apu sitten aikanaan heille jotka ovat oikeutettuja

arvoisa puhemies lopuksi tämä kriisipaketti on on hyvä hyvä asia todellakin maataloudella maataloudella on tällä hetkellä todella suuria taloudellisia vaikeuksia ongelmia tämä ei tule riittämään mutta tämä on tietysti hyvä alku

arvoisa puhemies kuten edustaja essayah tuossa äsken totesi näistä maitokiintiön puruista niin haluan tässä yhteydessä muistuttaa siitä että euroopan unionissa maitokiintiöjärjestelmästä luopuminen linjattiin jo noin kymmenen vuotta sitten euroopan unioni näki tämän tilanteen myöskin maidontuotannon osalta jo tässä mihin tämä on menossa ja oli valitettavaa että eu ei perunut perunut tätä linjausta vaan antoi sen tapahtua tämä on lisännyt sitä markkinahäiriötilannetta euroopassa elikkä esimerkiksi irlanti on lisännyt tämän vuoden tammi maaliskuun välisenä aikana maidontuotantoa kolmekymmentäneljä prosenttia ja monissa muissa keski euroopan maidontuotannon lisääntyminen on ollut noin kymmenen prosentin luokkaa eli niiden maidontuotannon lisäys maakohtaisesti on ollut jopa suurempi kuin suomen koko maidontuotanto tämä on painanut maidon hintaa euroopassa todella alhaiselle tasolle monissa unionin jäsenmaissa maidon litrahinta tällä hetkellä on kahdenkymmenen viiva kahdenkymmenenviiden sentin luokkaa onneksi suomessa meijerit ovat kyenneet maksamaan vielä noin kolmenkymmenenviiden viiva neljänkymmenen sentin litrahintaa mutta sen johdosta kuten huomaamme euroopan unionin toimenpiteet maatalouden kriisin helpottamiseksi ovat olleet varsin rajallisia ja siksi on äärimmäisen tärkeää että me myöskin kotimaisilla toimenpiteillä tätä olemme helpottamassa

puhemies tuossa edustaja hautalan kanssa justiin muisteltiin miten se miten se meni ja aivan oikein edustaja hautala täällä totesi että nämä linjaukset tehtiin kyllä jo hyvissä ajoin mutta muistan että oman meppikauteni aikana se lopullinen päätös aiheesta tehtiin ja kyllä suomalaiset mepit siellä aika lailla yhtenä rintamana olivat vastustamassa ja ja kertomassa ne huolet mitä tämä kiintiöitten poistaminen

siinä markkinatilanteessa siinä mielessä kyllä olisi tietenkin toivonut että eun puoleltakin olisi ollut vähän suurempi se kädenojennus sitten tässä tilanteessa juuri näille viljelijöille ja tuottajille jotka tästä pakotetilanteesta ovat joutuneet erityisesti kärsimään

arvoisa puhemies tämä maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muutosesitys liittyy myös tuohon budjettiriihessä sovittuun maatalouden kriisipakettiin kotieläintaloudessa tapahtuu paljon rakennekehitystä suomeksi sanottuna tuotannon lopettamista muun muassa tämän heikentyneen tulokehityksen vuoksi nyt sitten tuossa kriisipaketissa päätettiin että näitä lomitusmenoista säästyneitä varoja käytetään ensi vuonna jota tämä esitys koskee lomitusmaksujen alentamiseen ja sijaisapumaksujen alentamiseen on erinomaista että maatalous saa pitää näitä näitä varoja jotka nyt on ohjattu tuohon lomitustoimintaan mutta jotka sitten tästä rakennekehityksestä johtuen voidaan nyt ohjata alennukseen

herra puhemies tämä maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikainen muuttaminen on osa maatalouden kriisipakettia ja tulee todella tarpeeseen me äskeisessä keskustelussa jo totesimme maatalouden kannattavuuden ja se vääjäämättä on heijastunut myöskin sitten viljelijöiden jaksamiseen nyt kun tilakoko on kasvanut ja viljelijöiden kotieläintilojen määrä on vähentynyt niin kuluvana vuonna lomituksesta on säästynyt varoja joilla tätä voidaan nyt sitten rahoittaa toki kovin suurta euromääräistä muutosta tällä ei ei kyetä aikaansaamaan tällä hetkellä sijaisavun käyttöhinta on noin kolmetoista pilkku viisi euroa tunnilta ja tämän lakiehdotuksen hyväksymisen jälkeen se alenee yhdellä pilkku viidellä eurolla elikkä kahteentoista euroon maatalouden kannattavuuden heikentyminen on vienyt viljelijöiden jaksamisen äärirajoille ja eri puolilta suomea on jo tullut viestejä siitä että viljelijät ovat jättäneet sijaisapua käyttämättä ja menneet sitten sairaana töihin mikä heidän jaksamistaan on olennaisesti heikentänyt toivotaan niin että tällä lakiehdotuksella voidaan viljelijöiden jaksamistakin helpottaa ja ja lähteä siitä että kenenkään ei tarvitse mennä sairaana töihin

arvoisa puhemies ensi vuonnahan yrittäjien tuloihin sidottua laskennallista sijaisavun tuntimaksua alennetaan kuitenkin kolmellakymmenelläyhdellä prosentilla euromääräisesti ei suuri mutta suhteellisesti kyllä ja tuntihinta alenisi alenisi nykyisestä kolmestatoista pilkku viidestäkymmenestä eurosta kahteentoista euroon sijaisapu on sillä tavalla tärkeä että kuitenkin sijaisavusta noin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia käytetään työkyvyttömyystilanteissa tai äitiyslomilla tai muilla perhelomilla perhevapaat ovat siis ihan merkittävä jaksamista helpottava olennainen elementti kun puhutaan viljelijöitten jaksamisesta johon nämä kannattavuusongelmat tietysti aivan saumattomasti liittyvät kuten myös siihen että viljelijän työ tunnetusti on äärimmäisen sitovaa oli vuorokaudenajasta tai mistä tahansa vuodenajasta kysymys maatiloilla jää kuitenkin äitiyslomia ja vanhempainlomia pitämättä sairaana työskennellään edelleenkin tästä sijaisapusysteemistä huolimatta kun sijaisavun lomittajaa ei ole varaa palkata onkin hyvä että varallaolon ja valvontakäynnin maksujen poistaminen poistaminen madaltaisi edelleenkin näitten palvelujen käyttöä ja se olisikin toivottavaa on selvä että maksutaso ei saisi saisi missään nimessä muodostua esteeksi näiden palveluiden käytölle ja onkin esitetty myöskin uudenlaisia palvelusetelityyppisiä muotoja voisi kohdentaa muuhunkin kuin pelkästään tilan tilan puolen töihin sitä voisi käyttää muun muassa siivousapuun ja tällä tavalla myöskin sitten laajentaa monipuolistaa maaseudun muutakin yritystoimintaa
arvoisa puhemies silloin jos hallitukselle voi antaa kiitosta niin silloin se täytyy julki sanoa tässä kohdassa täytyy antaa kiitosta sen takia että tässä nyt on tosiaan kiinnitetty tärkeään asiaan huomiota minuun on otettu paljon yhteyttä sen takia että ei ole varaa palkata lomittajia että pitäisi saada jonkinnäköistä apua siihen kun ei kerta kaikkiaan jaksa painaa siinä kovassa paineessa mikä meillä on nyt viime aikoina ollut koska rahat eivät tulleet tarpeeksi ajoissa mikä sekin on sentään aika kummallista tänä aikana milloin miehet käyvät jopa kuussa että ei rahoja saada siirrettyä pankkitililtä toiselle käsittämätön asia mutta toinen ongelma saattaa olla myöskin se mitä on sanottu että ei ole lomittajia se on myöskin yksi kun me olemme täällä puhuneet aikuiskoulutuksesta ja kouluttamisesta niille aloille missä tarvittaisiin ihmisiä niin siellä on myöskin yksi ala missä tarvittaisiin ihmisiä sen lisäksi lomituksesta aiheutuvista kuluista mitä tuottajille tulee täytyy ottaa huomioon että kaikkihan vaikuttaa tuottajahintoihin ja meillä suomessa on todella alhaiset tuottajahinnat siihen nähden mitkä ovat myyntihinnat ja mitkä ovat välikäsien voitot siinä välissä sen asian takia erittäin paljon kiitoksia hallitukselle siitä että ovat kiinnittäneet huomioita siihen että suomen maaseutu täytyy pystyä pitämään elävänä ja suomen viljelijät täytyy pystyä pitämään leivän syrjässä kiinni niin hyvin että sitä leipää riittää muillekin kuin omalle perheelle ihan vietäväksi sieltä tilalta ulos ja jotta pystytään sitä kautta myös kouluttamaan ne omat jälkeläiset

tällä on hyvinkin moninaisia vaikutuksia tietenkin kaikkein tärkeintä tässä esityksessä on se että meidän maatilayrittäjät pystyisivät paremmin huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan ja käyttäisivät nyt näitä lomituspalveluja enemmän kuin tähän mennessä ovat käyttäneet tällä on myös vaikutusta muun muassa eläinten hyvinvointiin olen ollut paljon tekemisissä eläinsuojeluihmisten kanssa ja myös eläinlääkäreiden kanssa jotka tekevät näitä valvontakäyntejä he ovat kantaneet suurta huolta siitä kun on näkynyt että perheessä on väsymistä uupumista ja heillä ei ole edellytyksiä puuttua tähän niin että myös tämä sitten tukisi sitä ajatusta että että meidän eläinlääkärit valvontaeläinlääkärit meidän lomitusjärjestelmä meidän terveydenhuolto yhdessä tukisivat näitten maatilayrittäjien jaksamista ja ja hyvinvointia ja sitä kautta myös sitten vahvistaisivat tietenkin elinkeinoa mutta myös eläinten hyvinvointia elikkä jos tämä hyvin hoituu niin tässä esityksessä voittavat kaikki
arvoisa puhemies kyllä tämä on nähtävä ennen kaikkea tämmöisenä periaatteellisena kädenojennuksena maatalousyrittäjille tässä vaikeassa tilanteessa ja nimenomaan sitä kautta että yrittäjän omaa jaksamista halutaan tukea euron alennus tuntihinnasta ei ole suuren suuri ja täytyy sanoa että se syykin että tämä pystytään tekemään on aika raadollinen eli se että tiloja on lopetettu ja näitä lomitusmäärärahoja on jäänyt käyttämättä tai sitten niitä yksinkertaisesti väsymiskierteen takia ei enää ole jaksettu hakea siinä mielessä kun sitä kautta tätä rahaa on saatu eihän se hyvästä tilanteesta alalla alalla missään nimessä mutta se on todellakin nähtävä osana tätä kriisipakettia ja ja sellaisena tärkeänä periaatteellisena kädenojennuksena edustaja tolppanen nosti minusta hyvän asian esille eli sen miten tänä päivänä sitten saadaan ihmisiä tuonne lomituspuolelle omassakin kotikunnassani täytyy sanoa kyllä osa on tuolta suomenlahden toiselta puolelta tulleita lomittajia jotka huolehtivat sitten sitten yläsavolaisen kunnan lomituspalveluista ei siinä mitään meillä on vapaa liikkuvuus ja jos työvoimaa ei löydy löydy sitten omalta kylältä niin hyvä että sitä jostakin saadaan mutta tässä minun mielestäni pitäisi miettiä esimerkiksi sitä nuorille ammatilliseen koulutukseen suuntautuville nuorille maatalousalasta kerrotaan ja ja millä tavalla rohkaistaan hakeutumaan hakeutumaan alalle jossa kuitenkin on paljon myöskin omaa vapautta ja mahdollisuus työskennellä eläinten kanssa ja monta sellaista asiaa minkä voisi kuvitella tänä päivänä myöskin nuoria kiinnostavan mutta onko sitten osattu oikealla tavalla markkinoida sitä koulutusalaa

arvoisa puhemies hyvin usein valitettavasti silloin jos on työvoimapula tässä maassa jollakin alalla syynä ei niinkään ole se ettei meillä olisi ihmisiä jotka osaavat sitä työtä tehdä ja jotka jopa haluaisivatkin tehdä sitä työtä syynä on se että palkka on yksinkertaisesti niin pieni että sillä ei elä se on varmasti yksi asia joka myöskin maaseudulla vaikeuttaa vaikeuttaa lomittajien saamista lomitustehtäviin tämä olisi semmoinen asia mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota toki sitä ei tässä salissa tehdä mutta sen takia onkin hyvä että nyt on kiinnitetty erityistä huomiota siihen että tuottajat tarvitsevat apua viljelijät ja ja karjankasvattajat tarvitsevat apua se on muuten erittäin tärkeä asia jo jo pelkästään sen takia että meillä täytyy olla jonkinlainen omavaraisuus tässä maassa meidän on pidettävä meidän maaseudulla ihmisiä töissä meidän on saatava sieltä perunaa ja on saatava sieltä viljaa ja myöskin proteiinia lihaa ja ja miksei kalaakin mitä sieltä sitten saakin mutta erittäin tärkeä asia on se että pystyisimme saamaan sinne tosiaan ammattitaitoista väkeä ja sellaisella palkalla millä elää

arvoisa puhemies tuotteita koskevien euroopan unionin yhdenmukaistamissäädösten tarkoituksena on varmistaa että tuote täyttää sitä koskevat olennaiset terveys ja turvallisuusvaatimukset ja että se voidaan esteettä luovuttaa markkinoille ja käyttöön talouden toimijan kuten valmistajan on varmistettava ennen tuotteen markkinoille saattamista sen vaatimustenmukaisuus erilaisilla arviointimenettelyillä osassa arviointimenettelyjä esimerkiksi eu tyyppitarkastuksessa on käytettävä ulkopuolisen ilmoitetuksi ilmoitetuksi laitokseksi hyväksytyn arviointielimen palveluja ilmoitetulla laitoksella tarkoitetaan jonkin euroopan unionin jäsenvaltion hyväksymää arviointielintä jonka hyväksyminen perustuu euroopan unionin tuotteita koskeviin yhdenmukaistamissäädöksiin esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annettua lakia kyseisessä laissa säädetään koneiden työvälineiden henkilösuojainten ja muiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavien elimien hyväksymisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi nämä esitettävät muutokset johtuvat euroopan unionin henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevista asetuksista

arviointipalveluja suorittavat toimielimet toimimaan ilmoitettuna laitoksena ilmoittaa hyväksymistään laitoksista euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä valvoa näitä laitoksia tarkoituksena olisi että toimivaltaista viranomaista koskevia lainsäädöksiä sovellettaisiin edelleen mutta arviointielimen hyväksymisen edellytyksiin ja toimintaan sovellettaisiin suoraan henkilönsuojain ja köysiratalaitteistoasetusta hallituksen esityksen mukaan sosiaali ja terveysministeriö toimisi edelleen hyväksymisestä ja ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena tällä hetkellä henkilönsuojaindirektiivin tarkoittamaksi ilmoitetuksi laitokseksi on hyväksytty työterveyslaitos ja köysiratalaitteistodirektiivin tarkoittamaksi ilmoitetuksi laitokseksi inspecta tarkastus oy ne joutuvat hakemaan henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien asetusten mukaiseksi ilmoitetuksi laitokseksi jos ne haluavat jatkaa toimintaansa tällaisena ilmoitettuna laitoksena arviointielimen hyväksymisen edellytykset osoitetaan ensisijaisesti akkreditoinnilla henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien eu asetusten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittamista koskevia säännöksiä sovelletaan kahdeskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattakuusitoista alkaen tämän vuoksi laki ehdotetaan tulemaan voimaan kahdeskymmenesensimmäinen kymmenettä tai mahdollisimman pian tämän jälkeen voimaantulo ja siirtymäsäännöksillä varmistettaisiin että ilmoitetuksi laitokseksi jo hyväksytty arviointielin voisi jatkaa toimintaansa keskeytyksettä esitys on on valmisteltu virkatyönä sosiaali ja terveysministeriössä valmistelun valmistelun aikana on tehty yhteistyötä työ ja ja elinkeinoministeriön finas akkreditointiyksikön työterveyslaitoksen ja inspecta tarkastus oyn kanssa esitys on käsitelty ja hyväksytty kolmikantaisessa työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa

arvoisa puhemies täytyy sanoa että meille aika paljon tulee tämäntyyppistä lainsäädäntöä että me joudumme omaa lainsäädäntöämme muuttamaan vastaamaan eu direktiiviä tai sitten eu asetusta niin kuin tässä tapauksessa sinällänsä voisi sanoa että nämä ovat hyvin teknisluontoisia nämä muutokset mitä tässä ollaan ollaan tekemässä joskus tulee kyllä sellainen ajatus että kyllä tässä aika paljon ministeriöitäkin työllistetään sitten näillä pienillä muutoksilla niin kuin tässä ministeri edellä kuvasi niin eihän tässä varsinaisesti mikään oikeasti muutu mutta asiat pitää nyt vain lainsäädäntöön kirjata tämän asetuksen pohjalta ikään kuin uudelleen

arvoisa puhemies eduskunnan käsiteltäväksi annetun hallituksen esityksen tarkoituksena on täydentää vuoden kaksituhattakuusitoista alusta toteutettuja lääkekorvaussäästöjä sadankolmenkymmenenneljän miljoonan euron edestä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta esityksessä lääkekorvaussäästöt ehdotetaan toteutettavaksi toimenpidekokonaisuudella joka koostuu laajasti eri toimenpiteistä ja kohdistuu pääosin lääkealan toimijoihin ehdotukset ehdotetaan toteutettavaksi muuttamalla mainittuja lakeja lisäksi osana säästöjen edellyttämää toimenpidekokonaisuutta ehdotetaan otettavaksi huomioon myös ne uudistukset jotka toteutetaan asetusmuutoksin tai joiden toteuttaminen ei vaadi lainsäädäntömuutoksia mutta jotka osaltaan tuovat säästöjä lääkekorvausjärjestelmään ehdotetulla mallilla säästöt arvioidaan saatavan kootuksi keinoin jotka ovat terveys ja lääkepoliittisesti perusteltuja ja joilla saataisiin edistettyä lääkkeiden hintakilpailua vähennetyksi lääkehävikkiä ja edistetyksi rationaalista lääkehoitoa keinoja on kartoittanut selvityshenkilö professori heikki ruskoaho antamassaan raportissa esityksessä ehdotetaan että sairausvakuutuslaissa hintakilpailun lisäämiseksi säädettäisiin ensimmäisen lääkekorvausjärjestelmään tulevan biosimilaarin tukkuhinnan määräytymisestä sekä vastaavien biologisten alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan kohtuullisuuden uudelleenarvioinnista vastaavasti tarkistettaisiin säännöksiä alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan uudelleenarvioinnista kun korvausjärjestelmään tulee uusi rinnakkaisvalmiste hintakilpailun lisäämiseksi viitehintajärjestelmää ehdotetaan laajennettavaksi rinnakkaistuonti ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin säilyttäen valmisteet kuitenkin hinnan vahvistuksen piirissä sekä kavennettavaksi lääkelaissa säädettyä hintaputkea lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavien valmisteiden toimitusväleihin esityksessä ehdotetaan että kalliiden lääkkeiden kerralla korvattava määrä rajataan yhden kuukauden tarvetta vastaavaksi peruskorvattavien lääkkeiden osalta edellytettäisiin että edellinen lääke erä olisi lähes kokonaan käytetty ennen kuin uusi lääke erä voidaan toimittaa korvattuna tältä osin käyttöön otettava menettely vastaisi erityiskorvattavien lääkkeiden korvaamisessa sovellettua käytäntöä erityiskorvausjärjestelmää ehdotetaan tarkistettavaksi siirtämällä diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet alempaan erityiskorvausluokkaan insuliinihoito vaikutustavaltaan korvaavana hoitona säilyisi edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille muutos toteutettaisiin myöhemmin muuttamalla valtioneuvoston asetusta lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi riskinjakomenettely jolla mahdollistettaisiin uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto riskinjakomallista säädettäisiin sairausvakuutuslaissa ja menettely tulisi osaksi korvattavuus ja hinnanvahvistusmenettelyä menettelyä koskevat säännökset olisivat voimassa määräajan

arvoisa puhemies hallituksen esityksen tavoitteena on täydentää vuonna kaksituhattakuusitoista voimaan tulleita vuosittaisia lääkekorvaussäästöjä siten että yhteensä sadanviidenkymmenen miljoonan euron lääkekorvaussäästöt tulevat voimaan ensi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lääkekorvaussäästöt ehdotetaan toteutettavaksi hyvillä ja vähemmän hyvillä toimenpiteillä hyviä toimenpiteitä ovat hintakilpailun edistäminen lääkejätteen vähentäminen ja rationaalisen lääkehoidon edistäminen lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi riskinjakomenettely edistämään uusien ja innovatiivisten lääkkeiden markkinoille tuloa nämä ovat järkeviä ja hyviä tapoja tehostaa rahankäyttöä sen sijaan väärä ja diabeetikoita kohtuuttomasti rankaiseva säästökeino on diabeteshoitoon käytettävien muiden kuin insuliinilääkkeiden erityiskorvattavuuden laskeminen sadasta prosentista kuuteenkymmeneenviiteen prosenttiin aivan kuten diabetesliitto on lausunut lakiehdotus diabeteslääkkeiden korvaustason alentamisesta ole hyväksyttävä sosiaalisin hoidollisin eikä edes taloudellisin perustein toteutuessaan esitys lisäisi terveyseroja jakamalla diabetesta sairastavat niihin joilla on taloudelliset mahdollisuudet saada tarvitsemansa lääkehoito ja niihin jotka joutuvat karsimaan tarvitsemaansa hoitoa varattomuuden vuoksi

on muistettava että tyypin kaksi diabetes on erittäin voimakkaasti perinnöllinen sairaus elintavat eivät ole kestävä perustelu sille miksi omavastuuosuutta pitäisi diabeteshoidon muun kuin insuliinihoidon kohdalla korottaa on myös ongelmallista perustella diabeteksen lääkekorvausleikkausta elintavoilla jos samaan aikaan ei lisätä eikä lisäresursoida diabeetikoille suunnattavaa elintapaohjausta arvoisa puhemies lääkekorvausleikkaukset kohdentuvat nyt epäoikeudenmukaisella tavalla yhdelle potilasryhmälle ja diabetesta sairastavan potilasryhmän sisällä niihin joille insuliinilääkehoito ei ole paras mahdollinen

ne pitäisi tehdä tarkastelemalla koko lääkekorvausjärjestelmää rationaalisesti ja yhdenvertaisesti on myös huomattava että nämä diabeteslääkkeiden korvattavuuden leikkaukset kohdentuvat pääosin ikäihmisiin ikäihmisiin joiden kansaneläkettäkin leikataan ikäihmisiin joiden terveydenhuollon terveydenhuollon asiakasmaksuja myös korotetaan erilaiset säästöt kasautuvat jo valmiiksi pienituloisille ikäihmisille

että uusien ja kalliiden mutta helppokäyttöisten diabeteslääkkeiden sijaan joudutaan pienituloisia asiakkaita hoitamaan yhä enemmän täysin korvattavana säilyvällä insuliinilla samalla terveydenhuollon kokonaiskustannukset saattavat lisääntyä ylimääräisten hoitokäyntien ja ongelmien vuoksi kun lääkettä ei valita valita hoidollisin vaan taloudellisin perustein seurauksena voi olla iso lisälasku puutteellisesta hoidosta aiheutuvien lisäsairauksien vuoksi

arvoisa puhemies tässä esityksessä esitetään muun muassa sitä että kalliita noin tuhat euroa kuukaudessa maksavia

lääkkeitä saisi hakea vain kuukauden välein sama on kaikkien peruskorvattavien lääkkeiden osalta että saisi vain kuukauden hakea kerrallaan tämä saattaa olla hyvä asia jos pidetään huoli siitä että kun näitä pienempiä ostetaan kun lääkkeet ovat muutenkin kalliita niin ne pysyvät samanhintaisina kuin silloin jos ostettaisiin kolmen kuukauden lääkkeet yhtä aikaa meillä yleensä noissa lääkkeissä on semmoinen tilanne että kun ostetaan isompia pakkauksia niin silloin se tahtoo olla vähän halvempaa kuin jos ostetaan pienempiä pakkauksia sen lisäksi haluaisin että arvon ministeri ottaisi huomioon myös sen asian että henkilöt jotka tarvitsevat tällaisia lääkkeitä ovat varmasti hyvin sairaita eivätkä voi olla ilman näitä lääkkeitä ja näissä tulee matkakustannuksia silloin kun näitä lähdetään hakemaan apteekista varsinkin jos asutaan maaseudulla niin matka saattaa olla pitkäkin ja silloin pitäisi myöskin jollakin tavalla korvata myöskin tämä lääkkeen hakemisesta aiheutuva kustannus koska muutoin se kohdistuu sellaisille ihmisille joilla muutenkin on jo vaikeaa tämän vaikean sairauden takia ja erittäin kalliitten lääkkeiden takia ja sen lisäksi saattaa vielä ikäkysymys siinä ja sitten pieni eläke sen lisäksi haluaisin sanoa pari sanaa tästä diabetesasiasta mistä edellinenkin puhuja äsken puhui nyt on niin että kun näitten lääkkeitten korvattavuutta vähennetään niin suurimmalle osalle se merkitsee kymmenen viiva kolmenkymmenen euron menetystä vuositasolla siitä voidaan ihan hyvällä syyllä sanoa että se ei ole kovin paljoa mutta viidelle prosentille diabeetikoista se merkitsee tämä viisi prosenttia diabeetikoista tarkoittaa kuuttatoistatuhatta ihmistä nämä kuusitoistatuhatta ihmistä ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä heillä on toisen asteen diabetes saattaa olla itse aiheutettu mutta saattaa olla myöskin sukurasitteena ja se on kuulkaa kaikkein nopeimmin kasvava kansantautimme tänä päivänä suomessa diabeteksesta on sanottu että se on pahempi kuin syöpä kuinka niin voidaan kysyä sen takia että diabetes ei parane sitä voidaan hoitaa sen kanssa voi elää mutta se ei parane syövästä voi parantua diabetekseen sairastunut tarvitsee lääkkeensä koko ajan ei pelkästään insuliinia mikäli henkilöllä ei ole varaa tähän kolmensadan euron ylimääräiseen kustannukseen jos diabetes jää hoitamatta mitä tapahtuu no mitkä ovat mahdollisuuksia ensinnäkin sokeus diabetes vaikuttaa näkökykyyn ja sokeuttaa ihmisiä diabetes vie jalat tulee amputaatioita diabetes syö munuaiset ihmiset joutuvat dialyysiin ja silloin kun joudutaan näihin systeemeihin niin tie on aika pitkä kivulias ja hankala loppuun saakka eli siellä sitten metabolisen oireyhtymän kautta melko varmasti tulee nimittäin sydän ja verisuonisairauksia ja sieltä ei enää sitten paluuta terveen ihmisen elämään ole tämä on arvoisa ministeri sellainen asia johon toivoisin että kiinnittäisitte vielä huomiota näiden viiden prosentin kohdalta heitä on kuusitoistatuhatta että nyt ei kävisi niin että kun säästetään niin menee se kuuluisa lapsi sen pesuveden mukana dialyysi on kallis sokeutuminen on kallista amputaatiot ovat kalliita sen jälkeen kun tarvitaan avustavaa henkilökuntaa koko ajan esimerkiksi vielä kotiin ja ja varmasti laitoshoitoja tulee lisää se vasta maksaa paljon se maksaa paljon paljon enemmän kuin tämä säästö mikä tässä tulee

puhemies tässä hallituksen esityksessä on sinällänsä ihan kannatettavia keinoja lääkekorvaussäästöjen saamiseksi erityisesti hintakilpailun lisääminen ja myöskin lääkejätteen vähentäminen sekä rationaalisen lääkehoidon edistäminen mutta niin kuin täällä muutama kollega on tarttunut niin tämä niin sanottu erityiskorvausjärjestelmän tarkistaminen joka tarkoittaa siis diabeteslääkkeitten korvauksen korvauksen alentamista ei ikävä kyllä ole se tapa mitä kristillisdemokraatit kannattavat jos katsoo kokonaisuudessaan tuota lääkekorvausmenojen vähentämisen summaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta valtion budjetissa niin se on peräti satakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa josta valtionosuus on noin kuusikymmentä miljoonaa euroa ja täytyy huomioida se että näitä lääkekorvauksia on leikattu jo moneen kertaan tällä kuluvalla hallituskaudella ja näitten lääkemenojen omavastuuosuuksien kasvattaminen on useimmiten suora leikkaus iäkkäämpien ihmisten ja sitten myöskin paljon sairastavien jo ennestään heikosta toimeentulosta kärsivien ihmisten tilanteeseen yleensä nämä leikkaukset kohdistuvat todellakin jo ennestään kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin ja kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää näitä leikkauksia kohtuuttomina ja tulemmekin tuossa vaihtoehtobudjetin esittelyssä kyllä sitten myöskin oman esityksemme mutta tästä lääkejätteen vähentämisestä mikä tässä esityksessä on sisällä kyllä voi todeta että on puuttumassa ja vaikka edustaja vartia aika madonluvut luki suomessa täytyy kuitenkin huomioida että tässä apteekit ovat olleet yhdessä kyllä tekemässä hyvää työtä ja miettineet niitä keinoja millä esimerkiksi juuri näitä lääkepakkausten kokoja säätelemällä erityisesti vanhojen ihmisten kohdalla turhia lääkkeitä ja lääkejätteitä voitaisiin

arvoisa puhemies hallituksen leikkauspolitiikan ehkä kaikkein epäoikeudenmukaisimpia kohteita ovat lääkekorvauksiin tehtävät leikkaukset jotka ovat tässä nyt käsittelyssä minusta olisi inhimillistä että lääkekorvausjärjestelmä turvaisi ennen kaikkea paljon sairastavien ja pienituloisten mahdollisuudet saada riittävää lääkehoitoa mutta tämä hallitus on näköjään toista mieltä keskustelun aikana jo todettukin että jos diabetesta ei hoideta asianmukaisesti niin diabeetikoita uhkaavat monet vakavat liitännäissairaudet kuten munuaissairaudet dialyyseineen infarktit hermovauriot amputaatiot sokeutumiset ja niin edelleen onko hallituksessa arvioitu tuovatko nämä leikkaukset nyt säästöjä vai lisäävätkö ne tulevaisuudessa kustannuksia näiden liitännäissairauksien mahdollisen lisääntymisen myötä diabeteksen lisäsairauksien hoito on jo entuudestaan terveydenhuollon suurimpia menoeriä arvoisa puhemies kun ministeri on täällä salissa paikalla olisin kysynyt tästä esityksestä että nyt kun muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan korvausluokkaan niin mistä tämmöinen valinta on tehty miksi näin on tehty kun ajatellaan esimerkiksi biologisia lääkkeitä jotka otetaan käyttöön vasta siinä vaiheessa kun hoitotasapainoa ei saavuteta perinteisillä lääkkeillä niin tuntuu aika kohtuuttomalta että tällaisessa tilanteessa palattaisiin sitten takaisin hoitoon jolla ei välttämättä ole tätä tasapainoa aikaisemmin saavutettu

arvoisa herra puhemies tästä viimeisestä asiasta on on hyvä jatkaa koska olisin itsekin kysynyt juuri tätä kysymystä että nyt kun

sadan prosentin korvattavuus ja näillä muilla sitten jatkossa ei ole niin oletteko arvioineet sitä mitenkä tämä tulee ohjaamaan myös diabetespotilaiden lääkkeiden käyttöä tuleeko tämä käytännössä tarkoittamaan sitä että meille tulee diabetespotilaita jotka tulevat sitten käyttämään insuliinilääkehoitoa pelkästään sen takia että sillä on sadan prosentin korvattavuus vai vai mitenkä tämä sitten tullaan jatkossa tekemään miten tästä huolehditaan ettei näin tule käymään sitten oikeastaan palaan siihen äsken käyttämääni puheenvuoroon jonka käytin näistä matkakorvauksista nyt me edellytämme että potilas käy hakemassa kuukausittain sitten ne tarvittavat lääkkeet monessa mielessä on ihan hyvä asia mutta nyt sairausvakuutuslaki ei korvaa matkakorvauksia jos tehdään näitä apteekkimatkoja nyt meillä on vaikeasti sairastavia ihmisiä jotka liikkuvat sitten esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisesti tai muuten liikkuvat tarvitsevat esimerkiksi taksikuljetusta jotta saavat sitten nämä tarvittavat lääkkeet niin oletteko huomioineet tätä sairausvakuutuslaissa millään tavalla tai pohtineet tätä millään tavalla että että mitenkä huomioidaan sitten nämä pakolliset matkakulut apteekkeihin että potilaat saavat nämä tarvittavat lääkkeet

arvoisa puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta ja palautteesta ensimmäisenä edustaja vartia tämä apteekkijärjestelmä kelpaa minulle tällaisenaan niin kuin hallitusohjelmassa on linjattu lääkesäästöineen keskustelua toki voidaan jatkaa mutta minä en saanut hyvästä puheestanne täysin selvää siitä miten tämä laskee reseptilääkkeiden hintaa ja miten säästää sairausvakuutuksesta mutta olen edelleen sillä kannalla mitä olen sanonut aiemminkin että kun on lääkkeitten myyntioikeus on on myös velvollisuus neuvontaan mutta kuten sanoin jatketaan keskustelua sitten edustaja sarkkinen olen samaa mieltä monesta asiasta mutta en aivan allekirjoita sitä että nyt hallitus vetoaa tässä kakkostyypin diabeteslääkesäästöissä nimenomaan elintasosairauteen kakkostyypin diabeteslääkkeet säilyvät edelleen korvausluokassa korvattavuudessa ja se nyt rinnastetaan sitten sydän ja verenpainelääkkeitten kanssa samalle viivalle edustaja tolppanen puhuitte toisen asteen diabeteksesta ilmeisesti tarkoititte kakkostyypin diabetesta en ole lääkäri mutta ymmärtääkseni jos puhutaan ja nyt korjatkaa jos tässä ymmärsin tämän puheenne väärin että jos diabeetikolla on jo näin vakavia liitännäissairauksia retinopatiaa on munuaisten vajaatoimintaa niin sitä tuskin silloin hoidetaan enää sillä kakkostyypin diabeteksella vaan vaan insuliineilla ja vaihdetaanko sitten insuliinihoitoon sen vuoksi että se on sata prosenttisesti korvattava niin ymmärtääkseni sen perusteen tulee tietenkin olla lääketieteellinen eli ei varmaan tällä järjestelmällä sitä sitä ole tarkoitus päättää siitä sitten päättää päättää lääkäri mutta sitten siihen mikä on noussut täällä kun on puhuttu elintasosairauksista kiitos siitä minä ehdottomasti haluan edistää kaikkien sairauksien lääkkeetöntä hoitoa ja minun mielestäni pitää olla mukana tätä rationaalista lääkehoitoa ja sen edistämistä elikkä ruokavaliosta liikunnasta elämäntavoista minä haluan tehdä kaikkeni tällaisten asioitten eteen ja ja siihen kuuluu kyllä oliko edustaja pekonen tai sarkkinen tai kiljunen ehkä kaikki puhuitte siitä että täytyy olla ohjausta ja neuvontaa ja kiitos tästä viestistä tämän haluan viedä eteenpäin edustaja kiljunen on aina ilo kuunnella teidän rakentavia keskustelujanne puheitanne tämä matkakorvausasia näinä vähinä ministeripäivinä tätä tässä yhteydessä tarkastellut mutta tämä on siis aivan päivänselvä asia niille jotka sieltä matkojen takaa tulevat ja on kenties muutenkin pienet tulot korkeat lääkemenot mutta tähän ei tällaista vastausta ole että onko se ollut tarkastelussa sitten täällä on tuotu näitä lukuja minulla näyttää olevan aivan samat luvut minkä verran nämä mitäkin diabetesryhmää koskettavat on niin että

tämän laskelman mukaan minkä olen saanut se on kymmenen euroa sitten kymmenen viiva viisikymmentä euroa ja niin edelleen varmaan puhumme suurin piirtein samoista luvuista minulla ei ole mitään sitä vastaan jos sosiaali ja terveysvaliokunta tähän jotakin lausumia laittaa kehittämistyötä ja jos jossakin näitä säästöjä voidaan hakea muualta mutta tietenkin vastuuministerinä olen sitoutunut siihen budjettiin mikä sosiaali ja terveysministeriön vastuualueelle on annettu lääkekatto säilyy edelleen ennallaan arvion mukaan siis

euroa vuonna kaksituhattakuusitoista joka laskee kuuteensataanviiteen euroon vuonna

eli kyllä se pohja säilyy vielä siellä ennallaan lääkekustannusten hillitsemiseksi arvoisa puhemies vastasinko nyt tässä suurin piirtein

arvoisa puhemies tämä järjestelmä on yksinkertaisuudessaan helppo tie saada lääkesäästöjä ja joka on ymmärrettävä asia on se että jos itsehoitolääkkeiden osalta muutettaisiin kiinteä hinta hinta kattohinnaksi niin silloin mahdollisuus siihen että apteekit kilpailisivat keskenään ja laskisivat hintoja on olemassa tämä ehkä hieman monimutkaisempi asia mistä tutkijat paljon puhuvat liittyy siihen että kun nykyisin markkinoilla on ainoastaan pieniä toimijoita ne toimivat toimivat vääjäämättä tehottomasti jos mahdollistetaan se että yhdellä taholla voi olla useampia apteekkeja toiminta tehostuu ja se mahdollistaa sen että yksittäisistä tapahtumista ja yksittäisistä myynneistä ei tarvitse saada yhtä suurta katetta on silti kannattavaa tällä hetkellä apteekkimarkkina ei kilpaile ollenkaan toisin kuin kaikki muut elinkeinoalat suomessa takseja lukuun ottamatta tämmöinen järjestelmä ei voi olla tehokas jos meillä olisi toimijoita jotka pyörittävät useampaa apteekkia kerralla heidän neuvotteluvoimansa pelkästään lääkkeiden sisäänostossa olisi niin paljon suurempi että heillä olisi mahdollisuus painaa sisäänostohintaa mikä mahdollistaisi sitten taas hintalautakunnan osalta myös sen että ulosmyyntihintoja voitaisiin laskea hyvänä esimerkkinä tässä oli tämä tutkijoiden käyttämä esimerkki nicoretesta kun se siirtyi päivittäistavarakauppaan mikä on erillinen keskustelu niin sen hinta laski viisitoista prosenttia vaikka tuote on sama tämä hinta laski sen takia että päivittäistavarakaupan neuvotteluvoima on niin paljon suurempi että se saa ostettua nämä tuotteet edullisemmin sisään jos markkinoilla on useampi toimija jotka kilpailevat näistä asiakkaista keskenään yksi merkittävimmistä kilpailukeinoista on se että voidaan myydä lääkkeet halvemmalla kuin muut apteekit ja sen vuoksi niillä on myös paine

arvoisa puhemies nämä lääkkeiden korvattavuustasot määritellään asetuksella sairauden vaikeuden mukaan ja sitä myötä diabetes on on ollut tässä ylemmässä korvausluokassa diabetes ei kyllä varmaan näiden säästötavoitteiden vuoksi muutu yhtään sen helpommaksi sairaudeksi eli eli on vaikea tätä perustetta nähdä ja vaikea nähdä perustetta myös siinä mielessä että

kuin insuliinihoidon osalta sydän ja verisuonitauteihin että kyllähän tämä pitäisi lääketieteellisin perustein tehdä eikä säästöperustein tässä hallituksen esityksessä

perusteena esitetään näitä elämäntapamuutoksia ja sitä että sillä muutoksella voidaan hoitaa diabetesta mikä osittain pitääkin paikkansa mutta jos tällä jos tällä elämäntapamuutoksen mahdollisuudella vaikutettaisiin sairauksiin sairauksiin jos sitä otetaan laajemmaksi perusteeksi korvausjärjestelmään niin sitten se uudistaminen pitäisi tehdä laajapohjaisesti täytyy muistaa se että diabetes on voimakkaasti perinnöllinen sairaus siihen ei voi vaikuttaa vain elämäntapamuutoksilla totta kai pitää tukea lääkkeetöntä hoitoa mutta ei voi olla niin että se tehdään sitä kautta että ihmisillä ei ole varaa ostaa lääkkeitä vaan se pitää tehdä positiivisten kannusteiden kautta ohjauksella ja neuvonnalla

arvoisa puhemies en ole todella lääkäri minäkään mutta sen voin kertoa ministerille jos ministeri ei tiedä sitä että diabeteksia on huomattavasti enemmän kuin tyypin yksi diabetes ja tyypin kaksi diabetes muun muassa alfa on semmoinen jonka löysivät aivan suomalaiset tutkijat ja siihen ollaan kehittelemässä täsmälääkettä

dialyysissä silmänpohjat menevät ja sitten amputaatio on yksi mahdollisuus tuolla sairaaloissa voi varmasti käydä niillä osastoilla vaikka katsomassa näitä ihmisiä niin sitten näkee mitä se on toki tiedän että ministeri on hoitoalan ihmisiä että varmasti on nähnyt aikaisemminkin ettei sen takia tarvitse sinne lähteä mutta sitten toinen asia kun tässä puhuttiin näistä lääkkeiden hinnoista ovatko ne kalliita vai ovatko ne halpoja niin sehän mikä meillä on ongelmana on että kun meillä tulee uusia lääkkeitä apteekkiin niin apteekkarit eivät annakaan sitä korvattavaa halvempaa lääkettä vaikka sen voisi korvata jollakin toisella lääkkeellä koska meillähän on olemassa tämmöinen systeemi siellä ja sen tiedän että osa lääkkeistä on sellaisia mihin mihin ei ole lupaa että ne korvattaisiin halvemmalla tuotteella vaikka vaikuttava aineosa olisi sama

ja ja sitten vielä se että miksi ei heti kela korvata kun niitä tulee miksi täytyy odottaa vuosi tai kaksi ennen kuin niihin saadaan korvattavuus kelalta
arvoisa puhemies ministeri tuossa sanoi että tietenkin pitää lääkkeet määrätä lääketieteellisin perustein sen mukaan mikä mikä kulloinkin potilaalle on parasta hoitoa mutta kyllä tässä on nyt jo tullut ihmisiltä huolestuttavaa viestiä siitä että että ihmiset laskevat näiden näiden leikkausten edessä onko enää tulevaisuudessa varaa lääkkeisiin riittävätkö rahat enää enää siihen määrättyyn määrättyyn lääkehoitoon kyllä ihmiset ovat myös tänä päivänä hyvin tietoisia omista sairauksistaan ja sairauden aiheuttamista kustannuksista ja ja kyllä minä uskon että moni lääkärikin joutuu miettimään määrääkö sitten potilaalle jatkossa lääkkeen johon potilaalla on varaa vai määrääkö lääkkeen jonka potilas sitten mahdollisesti jättää käyttämättä hakematta apteekista

arvoisa puhemies tässä mainittiin jo että edullisempaa lääkettä ei välttämättä ole aina tarjolla apteekissa tai sitä ei tarjota tämä on myös yksi tilanne joka syntyy siitä kun apteekit eivät kilpaile keskenään jos lähialueella ei ole toista apteekkia johon apteekki voi toimia tarkoituksellisesti niin että sitä edullisinta lääkettä ei pidetä hyllyssä jolloinka voidaan myydä se kalliimpi ja korkeakatteisempi lääke jos puhutaan näistä säästöpotentiaaleista niin suomessa on noin kuusisataa apteekkaria ja vuonna kaksituhattaneljätoista he ansaitsivat keskimäärin kaksisataakuusikymmentäkolmetuhatta tämä on siis keskimääräinen ansio kaikille apteekkareille myös niille vasta aloittaneille jos ajatellaan että tämä summa olisi satatuhatta euroa pienempi että apteekkarit tienaisivat keskimäärin satakuusikymmentäkolmetuhatta euroa vuodessa joka on varmasti keskimäärin riittävä kannustin sille apteekkia pyöritettäisiin niin tämä olisi suoraan kuudenkymmenen miljoonan euron vuotuinen säästö

aivan kuten täällä on todettu niin lääkehuolto ja apteekkijärjestelmää kehitetään jatkuvasti sosiaali ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan esitystä lääkelain muuttamisesta jonka tarkoituksena on monin tavoin parantaa apteekkijärjestelmän toimivuutta lääkehuollon ja apteekkijärjestelmän toimivuutta tullaan arvioimaan myös sote uudistuksen yhteydessä niin että toiminta toiminta tukee sosiaali ja terveyspalveluja nykyistä paremmin apteekkitoimintaa koskevia uudistustarpeita tullaan mahdollisesti arvioimaan erikseen näissä yhteyksissä

olen kuullut että sosiaali ja terveysministeriössä on valmistelussa apteekkien tiloissa toimivien yhtiöiden toimintaa koskeva säännösmuutosehdotus kysyisin mikä tämä on nimittäin on tullut viesti että sen arvioidaan synnyttävän verokertymän lisäystä ja tarkoittaa ettei apteekkien tiloissa saisi harjoittaa osakeyhtiömuotoista toimintaa jonka piirissä nyt myydään kaikkea muuta kuin lääkkeitä esimerkiksi kynsilakkoja tai muita vastaavia arvoisa ministeri kysyisin nyt teiltä mikä tämä tilanne tältä osin nyt on haluan kysyä ihan senkin takia kun edustaja vartia omalta osaltaan nosti esille tätä laajempaa kysymystä josta olen kylläkin hänen kanssaan vähän eri mieltä mutta se ei nyt tähän iltaan

arvoisa puhemies kuuntelin tätä keskustelua tuolta työhuoneesta ja kun huomasin että lääkesäästöjen yhteydessä otettiin esille niin ajattelin oman mielipiteeni tulla kertomaan tänne saliin lääkesäästöthän ovat kaiken kaikkiaan tärkeä asia ja tämä hallituksen esitys esitys on hyvin kannatettava itse näen niin että apteekkijärjestelmä suomessa turvaa turvallisen lääkkeiden saannin ja myynnin myönnän toki että lääkkeiden hinnat ovat suomessa korkeat edustaja vartia käytti vertauksena suomalaista taksia sekin pitää paikkansa että suomalainen taksi on toistaiseksi vielä hyvin säänneltyä ja siihen taas vastauksena on että siihen myös liittyy melko määrä velvoitteita niin kuin suomalaiselle apteekkijärjestelmällekin esimerkkinä käytettiin nicorettea varmaan sen hinta on laskenut kun se on tullut kauppoihin mutta onko nicorette tänä päivänä kaikissa kylissä samanhintaista kuin se on ollut aikanaan apteekissa rohkenen epäillä koska siinä myös markkinatalous hoitaa että hinta muodostuu markkinoiden mukaan ja näinhän se menee mutta itse kannatan tätä lääkesäästöä ja ja turvallista apteekkijärjestelmää jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus saada laadukkaat ja hyvät lääkkeet ja hyvät apteekkipalvelut suomessa
arvoisa puhemies tämä tässä esityksessä nyt on erittäin hyvä että hukkakäyttöä pyritään pyritään suitsimaan nythän meillä muuten on olemassa semmoinen systeemi että jos kotona on lääkkeitä esimerkiksi joku siirtyy siitä vaikka manan majoille ja lääkkeitä jää niin ne voi palauttaa apteekkiin mutta arvoisa ministeri onko missään vaiheessa mietitty sellaista että apteekeilla olisi velvollisuus ei pelkästään vastaanottaa noita lääkkeitä vaan lunastaa ne lääkkeet se on aika tärkeä asia silloin jos kysymyksessä on kalliit lääkkeet varsinkin sellaiset jotka on itse joutunut maksamaan mutta kun tämä keskustelu nyt vähän laajeni niin kysyn ministeriltä missä vaiheessa tällä hetkellä vai keskustellaanko siellä ministeriössä näistä lääkkeistä joita mahdollisesti voitaisiin siirtää käsikauppaan ja jos keskustellaan niin mistähän lääkkeistä on kysymys joita sitten voitaisiin myydä vähittäiskaupoissa nythän esimerkiksi lentoasemilla on jo olemassa sellaisia lääkekaappeja joista saa ibuprofeenia ja ketoprofeenia tai parasetamolia ja laastaria tietenkin ja siellä ei yhtään farmaseuttia eikä ole lääkealan ammattilaista mutta siellä niitä saa myydä miksei niitä sitten saa myydä tavallisessa kaupassa sen verran vielä tähän apteekkikilpailuun että tapasin juuri vaasassa apteekkareita männä viikolla viikko sitten maanantaina ja he kertoivat että se on fimea joka nytten apteekkareitten asioita hoitaa tai päättää niistä ja siellä on kuulemma nyt menossa tämmöinen systeemi että mietitään sitä voitaisiinko apteekkiverkostoa tihentää tulisi useampia apteekkeja eri puolille missä mallissa tämä tilanne on tällä hetkellä

tätä apteekkimarkkinoiden kilpailun avaamistahan thln tutkijat kilpailu ja kuluttajavirasto ja entinen sosiaali ja terveysministeri nykyinen kelan pääjohtaja varmasti esittäisi jos tässä lääketurvallisuus millään muotoa vaarantuisi en sitä tekisi myöskään itse meillä kilpailevat lääkeyhtiöt keskenään meillä kilpailevat lääketukut keskenään meillä kilpailevat sairaalat keskenään meillä kilpailevat lääkärit jotka kirjoittavat nämä reseptit ja jotka tekevät sen päätöksen mitä lääkettä potilas syö he kilpailevat keskenään on yksi ainut toimiala tässä välissä joka ei kilpaile ja se on apteekit sairaalat voivat kilpailla keskenään sairaalan voi perustaa kuka tahansa se ei tarkoita sitä etteikö sille olisi tiukat kriteerit sairaalan saa perustaa ainoastaan jos täyttää toiminnalle asetetut ja tämä ei tulisi muuttumaan apteekkien osalta millään tapaa en esitä tässä että lääkkeet siirtyisivät päivittäistavarakauppaan niitä myisivät samojen sääntöjen puitteissa kuin nykyisinkin ainoastaan apteekit mutta määräsääntelystä luopuminen mahdollistaa sen että apteekkitoiminta tehostuu hintoja saadaan alaspäin ja kilpailu pakottaa kaikilla muillakin aloilla toimijoita tehostamaan toimintaansa tarkastelemaan aukioloaikoja parantamaan palvelua jos katsotaan mitä muissa maissa on tapahtunut niin esimerkiksi norjassa joka on huomattavasti suomea kalliimpi maa norjalaiset syövät lääkkeensä kaksikymmentä prosenttia halvemmalla kuin suomalaiset norjassa oli samanlainen järjestelmä kuin meillä se vapautettiin vuonna kaksituhattayksi sen jälkeen apteekkien määrä on tuplaantunut yhdeltäkään pikkupaikkakunnalta ei ole apteekki poistunut lukuisille pikkupaikkakunnille on tullut uusi apteekki ja olen aivan varma että norjalaiset pitävät huolen myös lääketurvallisuudesta

puhemies ensinnäkin edustaja vartia kyllä käydään vain tätä keskustelua minä olen sille ihan avoin mutta minä olen myös sitä mieltä että apteekkijärjestelmäämme tulee vaalia eli pidän apteekkijärjestelmäämme matalan kynnyksen paikkana joka on osa sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää se on myöskin ennaltaehkäisyä se on matalan kynnyksen paikka jonne jonne mennä ja sillä täytyy olla alueellinen kattavuus niin kuin tässä salissa on jo keskusteltu on asiakkaita jotka joutuvat pitkienkin matkojen takaa hakemaan lääkkeitään ja minä en halua että meillä jatkossa häviäisi maaseudulta

te vastaatte varmasti minulle miksi näin ei käy mutta tällä hetkellä meillä on tämä hallitusohjelma ja nyt ovat nämä lääkesäästöt budjetit ovat kokonaisuuksia ja meidän keskustelumme varmasti nyt menevät vähän rinnakkaisia latuja siinä mielessä että tämän teidän esittämänne järjestelmän tulisi sitten olla osa ehkä jotakin isompaa isompaa hallitusohjelmaa nyt on keskusteluun noussut se että apteekissa ei ole vaihdettavaa lääkettä tarkoituksellisesti sellaisesta en ole tietoinen mutta ei tarkoituksellisuutta tässä asiassa voisi oikeastaan pitää pitää hyvänä melkein voisi pitää jopa nuhdeltavana mutta mutta niin kuin sanoin tämmöisestä en ole en ole tietoinen edustaja tolppanen nostitte esille lääkekaapit niitähän koskee tietysti sääntely eli se on määritelty lääkelaissa kenellä lääkekaappiin on oikeus ja missä on oikeus pitää sitten täällä edelleen tuli kysymys siitä että ykkös ja kakkostyypin diabeetikot ovat eri asemassa nyt näitten korvattavuuksien suhteen tietysti on huomattava että hän jolla insuliinikorvaushoito on tarvitsee sitä elääkseen eli se on täysin välttämätön osa hänen hoitoaan sitten edustaja kiljusen esiin nostama asia mikä on apteekkien ydintehtävä ja mitä mitä apteekeissa saa myydä minkälaista yhtiötoimintaa harjoittaa kyllä varmasti nämä teidän kuulemanne asiat ovat totta ja sitä on valmisteltu mutta minulla ei ole siitä tässä nyt syvällisempää materiaalia mutta voidaan voidaan siihen palata ja mikä kysymys oli vielä jäikö joku vastaamatta

kyllä eli missä vaiheessa ne tulevat no se on myöskin lääkelaki joka säätelee ja se on osa osa kela korvausjärjestelmää nämä terveiset otetaan vastaan keskustelu

herra puhemies nyt tämä kyllä lipsahtaa vähän muihin asioihin mutta tärkeään aiheeseen elikkä tähän apteekkijärjestelmään ensinnäkin haluaisin kyllä todeta edustaja että kun hän vertasi norjaan niin tosiasia on että norjassa ja ruotsissa kansainväliset pörssiyhtiöt omistavat isot konsernit omistavat nämä apteekkijärjestelmät kahdeksankymmentäkolme prosenttia norjassa on ulkomaalaisia kansainvälisiä pörssiyhtiöitä ruotsissa on kahdeksankymmentä prosenttia ja suomessa meillä on kuusisataa yksittäistä yritystä apteekkia jotka omistavat tämän ja ne kattavat koko suomen ainoastaan oli yksi pieni kunta ja sitten taisi olla päänupista semmoinen pieni palanen jossa ei ole apteekkia

sama lääke on yhtä kallis täällä helsingissä ja lahdessa kuin se on myös lappeenrannassa ja käytännössä hila määrittää sen lääkkeen hinnan toinen asia on sitten kokonaan sekä palvelut mitkä siellä on ja sitten jos on hyvää palvelua ja on itsehoitolääkkeitä niin näillä sitten apteekit tuovat myös paljon hyvää tuottoa itselleen ja sitä kannattaa tietenkin kehittää ja sen takia minusta on ehdottoman tärkeää että tätä apteekkijärjestelmää kehitetään yhdessä sote järjestelmän kanssa koska lääkejärjestelmä on osa meidän terveydenhuoltoa osa meidän sairaanhoitoa sitä ei voi irrottaa kansainvälisille pörssiyhtiöille irralliseksi toimijaksi ja nyt tällä hetkelläkin me tiedämme sen että ruotsissa tämä vapautuminen on johtanut siihen että näiden apteekkitulojen valuminen ulkomaille on

arvoisa puhemies

kuten äsken sanoin äskeisessä puheenvuorossa niin tätä apteekkimarkkinoiden kilpailun avaamista esittävät thln tutkijat sitä esittävät kilpailu ja kuluttajavirasto sitä esittää kelan pääjohtaja he eivät esittäisi sitä jos tässä vaarannettaisiin lääkehuoltoa jollain jokikinen suomen apteekki on tällä hetkellä kannattava ei ole mitään syytä pelätä että kannattavaa apteekkia suljettaisiin vaikka jossain muualla saisi avatakin apteekin mitä tulee siihen että meillä on yksi toimiala jossa me estämme ulkomaisia toimijoita tulemasta markkinoille mutta kaikilla muilla aloilla sallitaan niin sille täytyy olla muutkin perusteet tämänkaltainen protektionismi ei kuulu tähän nykyaikaan kansainväliseen globalisaatioon missä nimenomaan kansainvälinen markkinatalous on tuonut meille niin paljon hyvinvointia mutta jos sitä pidetään riskinä niin apteekkimarkkinat voidaan avata myös niin että määräsääntelystä luovutaan mutta pidetään huoli että siellä pitää olla omistajana yhä edelleen vaikka suomalainen proviisorin koulutuksen saanut yksityishenkilö eikä kukaan muu sekin olisi huomattavasti parempi askel eteenpäin se mitä haluan sanoa vielä tässä minä luulin kahden minuutin puheenvuoro
te pyysitte edustaja vartia vastauspuheenvuoron ja nyt olisi niin kuin puolitoista minuuttia mennyt nyt
saanko sanoa vielä tämän syy miksi ehdotan tätä teille nyt apteekkimarkkinoiden avaamista on se että hallituksella on keino saada nämä säästöt huomattavasti oikeudenmukaisemmalla tavalla tehostamalla apteekkimarkkinoita pienentämällä apteekkareiden katetta sen sijaan että haetaan nämä säästöt lääkkeiden käyttäjiltä kiitos

arvoisa puhemies minusta suomalainen apteekkijärjestelmä on hyvä ja puolustamisen puolustamisen arvoinen toki apteekkien määrää voidaan pohtia ja sitä millä lailla se peruste apteekkiluvalle myönnetään voidaan totta kai ajanmukaistaa ja ja miettiä valikoimaa kuitenkin pörssiyhtiö vai apteekkarijärjestelmä ainakin itse kuulun siihen että mieluummin minä tunnen vaikka varakkaan suomalaisen apteekkarin kuin sitten varakkaan ulkolaisen pörssiyhtiön omistajan ettei minusta siinäkään sinällänsä mitään pahaa ole suomessa että on hyvin hyvin toimeentulevia apteekkareja hintasääntelyasia on hyvä asia sillä lailla että se antaa tasavertaisen tärkeän lääkkeen meille kaikille aikanaan kun me jokainen sairastamme jotain asiaa niin minusta se on hyvä että hinnat ovat tuupovaarassa ja helsingissä ja kokkolassa saman hintaisia määrätyille lääkkeille se tekee tasavertaisen aseman suomen kansalaisille ettei siinäkään pitäisi olla mitään pahaa apteekkien määrää toki voidaan pohtia sitä kautta onko se riittävä ja ja tuleeko sitten palvelu paremmaksi jos joka nurkassa on

arvoisa puhemies nyt on kahden minuutin puheenvuoro ilmeisesti kiitos mitä tulee tähän oikeudenmukaisuuskysymykseen siinä että lääkkeet maksavat kaikille suomalaisille saman verran niin ymmärrän tämän argumentin siinä mielessä että se kuulostaa hyvältä mutta jos tarkastellaan sitä lähemmin niin sehän tarkoittaa sitä että meillä maksetaan joissain paikoissa lääkkeistä ylihintaa vain sen vuoksi sanotaan vaikka näin että jos helsingissä olisi mahdollista painaa lääkkeiden hintaa alaspäin niin sitä ei tehdä koska halutaan että helsinkiläinen maksaa lääkkeistään yhtä paljon kuin kainuulainen eihän tästä hyödy kukaan muu kuin apteekkari ja jos me ajattelemme vielä keitä nämä lääkkeiden

siinä mielessä on vaikea ymmärtää tätä argumenttia kyllähän meidän kannattaa pyrkiä painamaan lääkkeiden hintaa alaspäin niin paljon kuin mahdollista ja mitä tulee kilpailuun minä olen iloinen siitä että meillä on tahoja jotka ansaitsevat hyvin mutta en silloin kun se tapahtuu viranomaisten turvaamana ja suojeluksessa niin että kilpailu estetään kun meillä on viisi apteekkaria jotka tienaavat vuodesta toiseen yli miljoona euroa ja siitä huolimatta meidän järjestelmä estää päteviä kaikki kriteerit täyttäviä tahoja avaamasta uutta apteekkia tälle alueelle niin sehän ei voi olla kuluttajien etu tai toinen esimerkki yliopiston apteekki haluaisi avata uuden toimipisteen isoon omenaan eivät saa elleivät sulje jotain toista apteekkia jossain päin suomea eihän tämmöinen järjestelmä voi olla kuluttajien etu markkinatalous on havaittu hyväksi välineeksi viedä kehitystä eteenpäin kaikilla aloilla meillä eivät ole jäljellä enää kuin apteekit ja kuten aiemmin lääkehuoltojärjestelmässä lääkeyhtiöt lääketukut ja lääkärit kilpailevat keskenään olisi aika saada tämä auki ja se perustelu sille on se että me maksamme lääkkeistämme ylimääräistä ja tällä hetkellä hallitus hakee perustellusti säästöjä kun rahat ovat vähissä mutta ne säästöt kannattaisi hakea mahdollisimman oikeudenmukaisista kohteista ja tässä tapauksessa apteekeilta jotka tekevät kohtuuttoman ja tarpeettoman hyvää

arvoisa herra puhemies en halua ottaa kantaa tässä nyt apteekkien tuloihin mielestäni se apteekkien tulo ei saa määrittää meidän apteekkiemme järjestelmää vaan meidän pitää katsoa että apteekit ovat osa meidän sosiaali ja terveyspalveluitamme ja lähtökohdan pitää olla siinä

on minun mielestäni ihan erillinen kysymys minun täytyy myös todeta se että apteekit ovat myös lähipalvelua koska ihmiset jotka käyttävät apteekkia ovat sairaita ja heidän liikkuvuutensa voi olla vaikeata jo lähiapteekinkin saavutettavuus voi olla monelle vaikeata ja sen takia tämä apteekkien rooli se ei ole mikään marketti on olla ennen kaikkea näiden ihmisten terveyttä turvaava paikka toinen asia on sitten tai kolmas asia se että me suomalaiset olemme erittäin tyytyväisiä meidän apteekkijärjestelmäämme katsoin juuri että että viimeisimmän tutkimuksen mukaan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia apteekkien asiakkaista on tyytyväisiä viimeisimpään apteekkikäyntiinsä

ihmiset ovat tyytyväisiä apteekkeihin apteekkien palveluihin sitä pitää kehittää apteekkiverkkoa pitää kehittää sitten meidän lääkejärjestelmäämme pitää kehittää aivan kuten se on se meidän päivän teemakin elikkä meidän lääkejärjestelmäämme pitää kehittää siihen että se on oikeudenmukainen

arvoisa puhemies kyllä minusta on hyvä asia se että lääkkeiden hinnat ovat samat että kotipaikka ei määritä sitä kuka joutuu päänsärystään maksamaan mitäkin mutta se on sitten toinen asia moraalinen kysymys onko oikein että joku ammattiryhmä saa hyötyä toisten sairaudesta ja toisten päänsärystä tämä on se toinen puoli tässä asiassa ja tämä on semmoinen asia että tämä liittyy varmasti siihen apteekkijärjestelmän kehittämiseen ja myöskin tavallaan sen avaamiseen sehän on kai äärimmäisen tärkeä asia että kaikissa apteekeissa on kuitenkin olemassa sitten se farmaseutti joka siellä pystyy sen toisen halvemman lääkkeen vaihtamaan niiltä osin missä se on mahdollista kaikkien lääkkeitten osaltahan se ei ole mahdollista

olla apteekin hyllyllä pitääkö a vitamiinivoiteen olla apteekin hyllyllä pitääkö mustansilmänsalvan jos on pelannut jääkiekkoa joskus niin tietää mitä on mustansilmänsalva se on trombosolia olla apteekin hyllyllä vai voisiko se olla vähittäiskaupassa olisivatko nämä niitä keinoja jotka

mitä voitaisiin siirtää tai mitä voitaisiin vapauttaa koska se laskisi niitä muita hintoja ja sitten toinen asia on se että en minä nytten tiedä kannattaako sieltä apteekista ostaa niitä kynsilakkoja vaikka niitä siellä on kun ne ovat marketissa niin paljon halvempia

arvoisa puhemies juuri näin määrätyt tuotteet välttämättä kuulu apteekkiin on varmaan syytäkin ostaa marketista jos se hinta on se määräävä tekijä itse kuitenkin arvostan suomalaisessa apteekkijärjestelmässä hyvää palvelua ja sitä osaamista ja sitä mitä saa siltä muultakin henkilökunnalta kuin siltä hyvin ansaitsevalta apteekkarilta apteekki on myös hyvä työnantaja omalle henkilökunnalleen ja ja tätäkin mielestäni on syytä korostaa tässä keskustelussa kun tästä lääkelain turvallisuudesta ja muuttamisesta puhutaan niin kuin tämä hallituksen esitys on henkilökohtaisesti ajattelen kuitenkin että suomessa on joitakin perusasioita joiden on syytä olla meille helsinkiläisille ja kainuulaisille samanhintaisia ja mielestäni määrätyt lääkkeet on sellainen asia että ei se ole kotipaikkasidonnainen jos sairastut niin on kohtuullista että ihmisen lääkkeet maksavat saman verran meille eri puolilla ymmärrän tämän ideologisen eron mistä tässä kollegan kanssa keskustellaan mutta itse kannatan tätä nykyistä järjestelmää ja pidän sitä hyvänä ja tämä tyytyväisyyskysely apteekkien asiakkaistakin mielestäni osoittaa sen että eivät suomalaiset pidä lääkkeiden hintaa silloin kohtuuttomana kun se tulee tarpeeseen on totta kai tilanteita missä oma toimeentulo on niin pieni että silloin lääkkeiden hinta voi sitä olla mutta esimerkiksi meille tämän salin ihmisille lääkkeet eivät kyllä mielestäni ole suomessa liian kalliita
arvoisa puhemies tämä keskustelu itse asiassa on vähän siirtynyt tästä hallituksen varsinaisesta esityksestä koskemaan enemmän apteekkitilannetta ja apteekkien sääntelyä mutta tokihan se liittyy tietenkin lääkelakiin ja moniin hallituksen esitykseenkin viittaaviin seikkoihin ajattelin nyt itsekin kyllä ottaa kantaa myös tähän viimeisimpään keskusteluun ja kiittää ministeriä siitä että hän on ansiokkaasti tässä keskustelun mittaan puolustanut nykyistä apteekkijärjestelmää

ja pakkanen ymmärrän toki tällaisen suuren suuren markkinauskovaisuuden monissa eri asioissa mutta ei se ehkä toimi ihan kaikissa ihan peruselintarvikkeissa ruuassa tai lääkkeissä tai energiassakaan välttämättä toki on hyvä että kilpailu pystyisi olemaan mahdollisimman avointa ja tasaista mutta siinä vaiheessa kun tulee loppuviimeksi semmoisten äärimmäisten premissien äärelle niin on kuitenkin valtiovallan tehtävä turvata että ihmisiä kohdellaan aina kaikissa tilanteissa tasa arvoisesti asuinpaikastaan riippumatta valitettavasti edustaja vartia nyt kuulosti hieman siltä että te ette ehkä pidä tätä tasa arvokysymyksenä että kainuulainen ja helsinkiläinen ovat oikeutettuja samanhintaisiin lääkkeisiin minun mielestäni ehkä olisi syytä ottaa oppia tässä kehityskeskustelussa vaikkapa meidän etelänaapuristamme virosta joka on erittäin ketterä valtio ja on kyllä pystynyt monilla tavoin olemaan erittäin joustava monissa seikoissa mitkä liittyvät yrittäjyyteen ja investointeihin mutta itse asiassa virohan on tulossa apteekkilinjauksissaan hieman meidän linjoillemme koska he eivät ole olleet tyytyväisiä siihen apteekkireformiin mikä siellä tehtiin samoin mikä liittyy ruotsissa siihen että käsikauppaan käsikauppaan tuli lääkkeitä kuka ihme valvoo etteivät marketeissa sitten ihmiset osta niitä älyttömiä määriä ja ja käytä väärin eli ei sekään kyllä ole valtiolle oikein hyvä asia

arvoisa puhemies meillä suomessa ruoka maksaa eri alueilla eri verran energia maksaa eri alueilla eri verran asuminen maksaa eri alueille eri verran jos me haluamme että lääkkeiden hintojen pitää olla kasvukeskuksissa väkisin saman verran kuin mitä ne ovat harvaan asutuilla alueilla niin pitäisikö sitten myös neliöhintojen olla samat jos me muutamme kattohinnaksi niin siitä ei ole mitään haittaa niille joilla hinnat eivät laske jos jollain muulla hinta nämä ihmiset sillä alueella jotka sitten voivat ostaa lääkkeensä halvemmalla hyötyvät siitä ja syy miksi on tärkeää avata tämä markkina on se että koko järjestelmä tehostuu jolloinka meillä on mahdollisuus löytää niitä säästöjä sieltä mitä tulee näihin erittäin korkeisiin suosiolukuihin apteekeilla niin yleensä nämä kyselyt ovat apteekkariliiton tekemiä ja se kysymyksen asettelu on helppo tehdä niin että totta kai ollaan tyytyväisiä mutta jos suomalaisilta kysyttäisiin että että haluaisitteko jos vaihtoehtona olisi tämä niin moni olisi jo paljon taipuvaisempi sanomaan että kyllä nyt kun oli esimerkiksi tämä kysely erittäin epätieteellinen mutta kuitenkin ilta sanomissa mihin kaksikymmentäkuusituhatta ihmistä vastasi ja kysymys oli yksinkertaisuudessaan tulisiko apteekkimarkkinat avata kilpailulle niin yhdeksänkymmentäkolme prosenttia sanoi mutta samalla tavalla kuin te nyt sanotte että eiväthän ihmiset tiedä niin tietävätkö he näissäkään kyselyissä miten on olennaista on se että kaikki nämä tahot jotka näitä markkinoita tutkivat sanovat että me maksamme meidän lääkkeistä ylimääräistä ja eihän siinä ole järkeä markkinatalous toimii kaikilla muilla elinkeinoaloilla paitsi apteekkien kohdalla syytä avata se ja tässä tapauksessa kun tehdään vaikeita arvovalintoja todella vaikeita säästöpäätöksiä jotka kohdistuvat niihin vähävaraisiin ja sairaisiin ihmisiin kannattaisi ennemmin aloittaa sieltä mistä se voitaisiin tehdä oikeudenmukaisesti ja niillä samoilla perusperiaatteilla kuin kaikkialla muuallakin markkinataloudessa
ja nyt ministeri mattila

puheenvuoroa käytä mutta tästä apteekkijärjestelmästä haluan kuitenkin todeta sen että kun tässä puhutaan eri alueista ja sairauksista niin ne sairaudet ovat kuitenkin ihmisille samat emme me voi valita ei kainuulainen pysty valitsemaan mitä mitä sairauksia hän sairastaa siinäkin mielessä minusta täytyy sitä alueellista tasa arvoa löytyä ja totta kai hyvään oppositioon kuuluu haastaa hyvää hallitusta entistä parempiin suorituksiin kirittää mutta tässä paketissa lääkeala on kuitenkin sitoutunut säästöihin enemmän kuin että ne kohdistuisivat sitten sinne käyttäjäpuolelle ja tämä laki on mielestäni säästöpaketiksi hyvin taiten ja huolellisesti valmisteltu on ikävää tietenkin kyllä tuoda näitä leikkauksia ministerinä pöytään mutta mikä on budjettilaki se on budjettilaki me tiedämme sen kaikki sitten vielä haluaisin korostaa sitä että professori ruskoahon hyvä raportti on olemassa se kannattaa lukea ja sitä työtähän jatketaan edelleen hallitusohjelmassa on kirjattu rationaalinen lääkehoito ja niin kuin sanoin minä todella toivon että tulevaisuudessa osana sote uudistusta hyvinvointia meillä on rationaalinen lääkehoito ja siinä nimenomaan lääkkeetön hoito jolla minä uskon että pystytään myöskin sairauksia ennalta ehkäisemään mutta myöskin myöskin helpottamaan mutta yhtä kaikki kiitoksia hyvästä keskustelusta niin lääkkeistä kuin apteekeista

arvoisa herra puhemies kun en perjantaina pystynyt ottamaan osaa tähän keskusteluun liittyen lakialoitteeseen sähkömarkkinalain viidennenkymmenennenseitsemännen pykälän ja kuudennenkymmenennenyhdeksännen pykälän muuttamisesta niin ajattelin nyt käyttää muutaman sanan minusta tämä lakialoite on ihan asiansa ajava ja paikallaan kyllä tämänkaltainen muutos mielestäni olisi olisi

sähkömarkkinakeskustelussa puhutaan paljon joustoista ja täytyisi saada kulutukseen liittyviä joustoja ja ja muutenkin kehittää sitä että myös sitten kuluttajalla olisi mahdollisuus tämän laskutuksen muodossa itse asiassa jo saada sitä palvelua mitä talousvaliokuntakin on vuonna kaksituhattaneljätoista vaatinut mutta valitettavasti sähköyhtiöt eivät edelleenkään tarjoa kuluttajille juurikaan vaihtoehtoja niihin sähkölaskutuksen aikaväleihin nämähän voivat olla aika isojakin asioita monille pienituloisille jos sähkölasku yhtäkkiä onkin hirvittävän suuri ja se täytyy kerralla sitten pystyä hoitamaan tässä yhteydessä minun mielestäni tätä asiaa liippaa kyllä myös se keskustelu joka jokin aika sitten

muutama vuosi sitten tehtiin myös päätös siitä että suurien myrskyjen seurauksena ennen kaikkea savossa ja keski suomessa sitten täytyi sähkölinjaa alkaa kaivamaan maahan mutta niillä alueilla missä tällaista myrskyvaaraa ei ole vaikkapa pohjois suomessa missä monin paikoin eivät kyllä edes puut kasva niin korkeiksi että ne voisivat linjoja häiritä minusta ne velvoitteet eivät voi rasittaa niitä alueellisia pohjoisia yhtiöitä samassa määrin koska siellä siirtohinnat ovat jo erittäin erittäin suuria toivoisin kyllä että kun tätä sähkömarkkina asiaa viedään eteenpäin ja siitä keskustellaan myös tämä alueellinen tasa arvo

arvoisa puhemies sähkömarkkinalain muutos on varmaan ajankohtainen ja siitä on syytä käydä perusteellinen keskustelu miten hinnat määräytyvät tällä hetkellä mielestäni hyvin mutta mikä kuluttajalle tulee kotiin niin itse näkisin myös että ainakin pitäisi olla vaihtoehtona se että kuluttaja voisi valita tasasuuruisen maksun jos se on hänen omaan taloudelliseen tilanteeseensa parempi koska tiedetään että siirtohinnat ovat vakiot itse kuluttajasähkön hinta vaihtelee niin vähän joten siinä voisi aivan hyvin toimia niin että